ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi asian käsittely keskeytettiin neljästoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

nyt esitellään oikeusministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka

jaoston puheenjohtaja kankaanniemi

arvoisa herra puhemies aluksi kiitän ministeriä hyvästä budjettiehdotuksesta ja jaoston jäseniä huolella ja hyvässä hengessä tehdystä työstä oikeusministeriön talousarvioesityksen käsittelyssä oikeusministeriön pääluokan menot ovat ensi vuonna noin yhdeksänsataakuusitoista miljoonaa euroa eli kuusitoista miljoonaa euroa kuluvaa vuotta vähemmän valiokunta korostaa että aleneva määrärahataso edellyttää rakenteellisia uudistuksia hallitusohjelman ja ministeri lindströmin oikeudenhoidon kehittämistä koskevan ohjelman mukaisesti erityisesti ict hankkeet toteuttaa suunnitelmien pohjalta tähän onkin osoitettu ensi vuodelle seitsemäntoista pilkku neljä miljoonaa euroa valiokunta esittää oikeusrekisterikeskukselle viidensadantuhannen euron lisäystä oikeusrekisterikeskuksen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen kireä sen on välttämätöntä turvata pitkäjänteisesti sielläkin tietojärjestelmien kehittämishanke on tärkeä valiokunta on tyytyväinen siihen että rikosuhripäivystykselle tulee kahden miljoonan euron lisäys rikosuhrimaksuilla rahoitettava toiminta mahdollistaa eun direktiivin toteutumista valiokunnan saaman tiedon mukaan ensi maanantaina otetaan käyttöön istanbulin sopimukseen perustuva maksuton valtakunnallinen tukipuhelin joka myös rahoitetaan rikosuhrimaksuilla osa tuomioistuimista on yhä ruuhkautuneita juttumäärät ja niiden vaikeusaste aiheuttavat ongelmia valiokunta on huolissaan erityisesti tulevien vuosien kehityksestä rakenneuudistukset ovat välttämättömiä

paine ylempiin oikeusasteisiin kevenee uuden lainsäädännön ja muutoksenhakumahdollisuuksien vaikutukset tulee tarkoin harkita oikeusturvaa heikentämättä harmaan talouden torjunnassa syyttäjän ja ulosoton resurssit ovat asianmukaiset mutta tuomioistuinten tilannetta on syytä tarkoin seurata korvamerkittyjä määrärahoja ei tuomioistuimille voida osoittaa valiokunta painottaa myös tuomarikoulutuksen ja siihen liittyvän lautakunnan riittäviä resursseja valiokunta kantaa huolta myös pienituloisten ylivelkaisten henkilöiden asemasta ja kiirehtii toimenpiteitä ulosotossa olevien työttömien kannustinloukkujen purkamisesta

rikosseuraamuslaitoksen taloutta on sopeutettu viime vuosina merkittävästi vankilaverkoston lisärahoitus vuosille seitsemäntoista viiva kaksikymmentä turvaa nykyisen kapasiteetin ja varautumisen vankiluvuissa tapahtuvaan kasvuun valiokunta nostaa esille pelson vankilan sisätilaongelmista johtuvan tilatarpeen pysyvän ratkaisemisen tärkeyden suunnittelu on syytä aloittaa viipymättä valiokunta toteaa että helsingin vankilan paljusellit poistuvat alkuvuonna kaksituhattaseitsemäntoista viimeisen eli hämeenlinnan vankilan osalta tämä tapahtuu kun uusi naisvankila valmistuu suunnitellusti vuonna kaksituhattayhdeksäntoista näin historiallinen paljuselliongelma on lopullisesti poistumassa lopuksi valiokunta on tyytyväinen siihen että ulkosuomalaisten kirjeäänestyksen aloittamiseen kohdistetaan runsaan miljoonan euron rahoitus siten että tämä mahdollisuus on käytössä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista vaaleissa kirjeäänestys poistaa tarpeen pitkiin ja kalliisiin matkoihin äänestyspaikalle näin uskotaan myös ulkomailla asuvien suomalaisten aktiivisuuden äänestää lisääntyvän

arvoisa puhemies ärade talman kiitän valtiokuntia kunta ja terveysjaostoa ja niiden puheenjohtajia tekemästänne perusteellisesta työstä oikeusministeriön hallinnonalan talousarvioesityksen loppusumma on yhdeksänsataaseitsemäntoista miljoonaa kun valtiovarainvaliokunnan esittämä viidensadantuhannen euron lisäys oikeusrekisterikeskuksen akuutin määrärahavajeen helpottamiseksi otetaan huomioon kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon hallinnonalan määrärahataso on viisitoista miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna määrärahatason lasku johtuu ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen mukaisista kustannusneutraaleista määrärahavähennyksistä niin kuin syyskuussa budjettiesityksen lähetekeskustelussa totesin hallinnonalan virastojen

keskuksen heikon taloudellisen tilanteen korjaamiseksi talousarvioesityksessä on useita toimenpide ehdotuksia näistä merkittävin on laajan ict hankkeen käynnistäminen oikeusrekisterikeskuksessa johon on ensi vuodelle esitetty yhden miljoonan euron lisärahoitusta

talous säilyisivät jatkossakin hyvällä tasolla on tärkeää toteuttaa ripeästi hallitusohjelman toimenpiteet ja viedä määrätietoisesti eteenpäin oikeudenhoidon kehittämisohjelmaa ja toimintaa tehostavia ict hankkeita sekä tietenkin jatkaa kurinalaista menojen hallintaa keskeisiä rakenteellisia uudistuksia hallinnonalalla on on muun muassa se että käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää muodostamalla nykyistä suurempia yksiköitä uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset lainkäytön laadun parantamiselle ja parantaa tuomioistuinten toiminnan tehokkuutta

kolmantena oikeusaputoimistojen rakennetta uudistettiin jo lokakuussa kaksituhattakuusitoista voimaan tulleella uudistuksella jonka vaikutukset näkyvät ensi vuodesta lukien tavoitteena on keventää ja selkeyttää hallintoa jotta voimavaroja voidaan jatkossa kohdentaa nykyistä enemmän asiakastyöhön neljäntenä vuonna seitsemäntoista valmistellaan syyttäjälaitoksen organisaatiouudistusta toiminnallisista lähtökohdista siten että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden kahdeksantoista alusta viidentenä rikosseuraamuslaitoksen toimintaa kehitetään nykyisessä vankilaverkostossa toimintakyvyn turvaamiseksi ja vankilaverkoston ylläpitoon rikosseuraamuslaitokselle esitetään kolmen pilkku seitsemän miljoonan euron määrärahalisäystä tämän tasokorotuksen määrä kasvaa merkittävästi kehyskaudella julkisen talouden suunnitelmassa tasokorotuksen suuruus on kahdeksan pilkku kahdeksan miljoonaa euroa yksitoista pilkku yhdeksän miljoonaa euroa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja kymmenen pilkku neljä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan ministeriö asettaa tässä ihan lähiaikoina työryhmän valmistelemaan asiaa työryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja ulosottoon liittyvien työllistymisen

mahdollisuus käyttää yhden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

vastauspuheenvuorot aloittaa edustaja heinonen
arvoisa herra puhemies kiitokset ministerille on hyvä että raha osoitetaan rikosuhripäivystykselle ja lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelintoimintaan kiitosta täytyy antaa myös hämeenlinnan naisvankilan uudisrakentamisesta jolla muun muassa paljuselleistä päästään eroon vuonna kaksituhattayhdeksäntoista te arvoisa oikeusministeri lindström käynnistitte selvityksen jonka tarkoitus on hallitusohjelman mukaisesti varmistaa että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisia suhteessa teon moitittavuuteen kysyisin teiltä minkälaisella aikataululla tämä selvitys on valmistumassa ja ehditäänkö tällä hallituskaudella tehdä sitten nämä kansan toivomat muutokset

herra puhemies lappilaiset vähän hämmentyivät valtiosihteeri paula lehtomäen vierailulla inarissa hän esitti ajatuksen kahdesta saamelaisryhmästä saamelaiset jotka olisivat vaaliluettelossa ja saisivat äänestää saamelaiskäräjävaaleissa ja saamelaiset jotka olisivat saamelaisia mutta eivät olisi luettelossa eivätkä saisi äänestää vaaleissa tämä herättää kyllä monia kysymyksiä

ja kysyisin ennen kaikkea oliko tämä valtiosihteeri lehtomäen yksinajattelua vai ovatko ministeri ja ministeriö tämän asian takana

herra

ulosottolainsäädännössä toimeenpannaan työryhmä joka nopeasti puuttuu siihen kysymykseen että se passivoi hyvin paljon pitkäaikaistyöttömiä ja etenkin nuoria kun luottokelpoisuus usein pienenkin summan takia on mennyt ja hankaloittaa valtavasti tulemista käytännön elämään luottokelpoisuuden menetyksen vuoksi tämä on erittäin suuri ja suurta määrää koskeva uudistus jota odotan

herra puhemies harmaan talouden arvioidaan eri selvityksissä olevan noin viisi viiva neljätoista prosenttia suhteessa

hallituksen panostukset kokonaisuudessaan harmaan talouden torjuntaan eivät ole kasvamassa varsinkaan siihen tarpeeseen nähden mitä olisi ja kun tuossa jaoston puheenjohtaja edustaja kankaanniemi esitteli mietinnön niin ei myöskään näissä pienissä määrärahalisäyksissä joita valiokunnassa hallitusryhmät ovat sopineet taida olla sentin senttiä harmaan talouden torjuntaan sen sijaan vastalauseessamme on useiden miljoonien satsaukset koska satsauksia tarvitaan nykyistä enemmän poliisin verohallinnon syyttäjälaitoksen tuomioistuinten sekä ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan määrärahoihin kysyisinkin arvoisalta ministeriltä ihan yleisellä tasolla pitääkö hän riittävänä harmaan talouden torjunnan resursseja tällä hetkellä

arvoisa puhemies lakivaliokunta kävi aika vakavaakin keskustelua oikeusministeriön hallinnonalan budjetista asiantuntijakuulemisissa meillä nousi esiin kyllä todella vakava huoli meidän tuomioistuinten tilasta meidän tuomioistuimet ovat ruuhkautuneita kuten tässä aikaisemmin jo todettiin ja perusrahoitus ei vain ole riittävällä valiokunta totesikin että määrärahojen riittämättömyys heijastuu viime kädessä asioiden käsittelyn kestoon ja laatuun ja siten myös ihmisten oikeusturvan toteutumiseen tämä huoli suomalaisten oikeusturvasta on nyt suuri ja haluaisin kuulla ministerin näkemyksen tähän pystytäänkö tällä rahoituksella turvaamaan ihmisten oikeusturva

arvoisa puhemies kiitän ensinnäkin jaoston puheenjohtajaa ja tietenkin ministeriä hyvistä alustuksista oli oli ilo kuulla että hallinnonalalla jatkuvat rakenteelliset uudistukset joissa etsitään nimenomaan tehokkuutta ja samaan aikaan taloudellista vastuuta hyvin järkevän kuuloisilla tavoilla aivan erityisesti haluan nostaa esiin tämän ministerin mainitseman työryhmän joka rupeaa miettimään ulosoton ulosoton kohtuullistamista niille henkilöille jotka ovat joutuneet ikään kuin velkavankeuteen elinikäisesti tämä

puhemies minäkin haluan kiittää ministeriä ja jaoston puheenjohtajaa hyvistä esittelyistä ilolla totean sen että nämä rakenteelliset uudistukset jatkuvat ja tällä tavalla saamme parempaa oikeudenkäyttöä suomeen toki minäkin olen huolissani tämä oikeudenkäyttö tasapuolisesti joka puolella maata nostan esiin kaksi hienoa asiaa rikosuhripäivystyksen rahoitus se on hienoa koska siellä on hädässä olevia ihmisiä rikosten uhreja vakavien rikosten uhreja sekä myös todistajia he tarvitsevat tukea ja apua ja sitten tämmöinen loistava asia on tämä ulkosuomalaisten kirjeäänestys ja sen lisärahoitus olen tavannut ulkosuomalaisparlamentin edustajia useamman kerran ja he ovat varmuudella hyvin tyytyväisiä tähän asiaan että he saavat nyt mahdollisuuden kirjeäänestykseen kysyisin kun sähköinen äänestys tekee tuloaan niin onko mahdollista ehkä tällä vaalikaudella saada siihen rahoitusta ja sitä eteenpäin vai meneekö se seuraavalle vaalikaudelle

arvoisa herra puhemies talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta edellyttää toimivaa viranomaisketjua verohallinnosta ja poliisista lähtien aina syyttäjälaitokseen ja tuomarien toimintaedellytyksiin saakka yksi heikko lenkki kyllä tässä ketjussa on syyttäjälaitos sen resurssiongelmien vuoksi syyttäjälle saapuvien juttumäärien kasvu erityisesti vaativien juttujen lisääntyminen edellyttää riittävää henkilöstöä talousrikosten tehokkaan tutkinnan ja käsittelyn mahdollistamiseksi ilman sitä niitä tavoitteita mitä on asetettu ei kyetä saavuttamaan tämän vuoksi kristillisdemokraatit esittävät käsittelyn yhteydessä ja tulemme siitä äänestyttämään sitä että syyttäjän toimintamenoihin nimenomaan harmaan talouden torjuntaan saataisiin lisäresursseja

arvoisa herra puhemies kiitän myös ministeriä hyvästä esityksestä ja haluaisin kiinnittää huomiota yhteen ihan ajankohtaiseen asiaan on tänä päivänä ja ja näinä päivinä astumassa uusi menettely voimaan uudistus selkeyttää rangaistuskäytäntöjä mutta ainakin itse kun useasti osallisena näissä olen ollut olen kokenut että ehkä se oikeudenmukaisuus ei aina toteudu näissä parhaalla mahdollisella tavalla ja tätä kyseistä uudistustakin on arvosteltu että onko tässä valtion kassan pohjan peittämiseksi tehty toimenpiteitä haluaisin kysyä ministerin näkemyksen siihen olisiko suomessa mahdollisuus ottaa tämä pisteytysmenetelmä käyttöön mikä on euroopassa hyvin hyvin yleinen ja monella tavalla oikeudenmukaisempi käytäntö kuin se mikä tänä päivänä suomessa on käytössä

arvoisa puhemies tässä maassa on puoli miljoonaa ihmistä jotka ovat ulosotossa tälläkin hetkellä syyt ovat moninaiset ja se on erittäin hyvä asia jos hallitus nyt on purkamassa näitä kannustinloukkuja mutta onko siellä sellaista purkumekanismia mikä todellisuudessa purkaisi nämä loukut nythän tilanne on se että usea joka tuohon kurimukseen on joutunut maksaa itse asiassa velkapääomansa useaan kertaan voudille ennen kuin pääsee siitä pois ja sen takia nämä tämä johtuu siitä että se on varsin hajanainen tuo saatavien jakaminen niille joille sitä pitää jakaa onko arvoisa ministeri mahdollista muuttaa järjestystä siten että kun maksetaan voudille siitä menisi ensin pääoma sen jälkeen kulut ja vasta viimeiseksi korot tällä hetkellähän se on toisinpäin ensin korot sitten kulut sitten pääoma tämä

tosiaankin harmaasta taloudesta aiheutuu suomessa suuria verotulojen menetyksiä yhteiskunnalle lisäksi harmaa talous heikentää yleistä veromoraalia ja vaikeuttaa laillista toimintaa harjoittavien yritysten kilpailumahdollisuuksia eräiden tutkimuksien mukaan taitaa olla eduskunnan tarkastusvaliokunta vuodelta kaksituhattakymmenen harmaan talouden suuruusluokka on kymmenen viiva neljätoista miljardia euroa vuodessa mikä vastaa viittä pilkku viittä ja jopa seitsemää pilkku viittä prosenttia bruttokansantuotteesta merkitsee että harmaa talous aiheuttaa neljän viiva kuuden miljardin euron taloudelliset menetykset yhteiskunnalle vuodessa kokeeko oikeusministeri että talousarvioesityksessä olevat voimavarat ja resurssit harmaan talouden torjumiseksi torjumiseksi ovat riittävät rkpn ja ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa esitämme vielä kahdenkymmenen miljoonan lisäpanostuksia

arvoisa herra puheenjohtaja kiitos ministerille ja ja jaoston puheenjohtaja kankaanniemelle hyvästä esittelystä tässä tuli kyllä aikaisemmin esille tämä erittäin huolestuttava tilanne että maksuhäiriömerkintöjen määrät ovat nousussa tosiasiassa ne ovat suurempia tällä hetkellä kuin yhdeksänkymmentä luvun laman lopussa yli kahdeksallakymmenellä prosentilla aikuisista on maksuhäiriömerkintöjä ja määrä on

olisin ministeriltä kysynyt mitä me voisimme tehdä jotta tämä suunta saadaan muuttumaan koska merkintöjen kasvu johtuu nimenomaan pikavippiyhtiöistä ja niitten tulevasta toiminnasta ja toinen asia on myös tämä että kunnat kun ovat yhtiöittäneet toimintojaan kuten esimerkiksi vaikkapa terveydenhuollon palveluita tai sitten vaikka liputta matkustamisia niin kun niistä saa rikesakon niin ne yleensä pääsääntöisesti laitetaan nopeasti perintään jopa hammashoitomaksut tai kirjastomaksut laitetaan perintään on on aivan kohtuutonta

on erittäin vaikea perustella muun muassa ylä savossa olevan iisalmen käräjäoikeuden kanslian lakkauttamista koska valtaosa niin sanotusta asiakaskunnasta tulee läheisestä sukevan vankilasta jos ajatellaan että matka pitenee kuopioon niin se tarkoittaa sitä että esimerkiksi saattajia tarvitaan tuplaverran tuolle matkalle toisaalta tiedetään myöskin se että kuopiossa ei ole riittävää määrää tiloja ottaa näitä kaikkia iisalmen juttuja hoidettavaksi sinne olisinkin halunnut kuulla ministeriltä vähän parempia perusteluja sama tilanne on itse asiassa myös varkauden käräjäoikeuden lakkauttamisen

arvoisa puhemies tämä ylivelkaantuminen on yksi yhteiskunnan suurimpia ongelmia tällä hetkellä se on todellinen aikapommi kysyn ministeriltä pystytäänkö suomessa mahdollisimman pian ottamaan käyttöön positiivinen luottorekisteri jolloin luotonantaja tietää välittömästi mihin tämä ihminen on velkaantunut koska todellisuudessa ihmiset eivät itsekään tiedä minne ovat velkaa ja pelkästään pikavippiyritysten kontolle tätä ylivelkaantumista ei voi asettaa toinen kysymys koskee edellisen puhujan mainitsemia käräjäoikeuden istuntopaikkoja haluaisin ministerille tuoda semmoisen pohjois savon ja itä suomen kansanedustajien yhteisen huolen että kun näitä rakenteellisia uudistuksia ja leikkauksia tehdään niin hyvin usein nämä leikkaukset peräjälkeen kohdistuvat samoille alueille sillä ei voi olla olematta vaikutusta tulevaisuudenuskoon esimerkiksi tämä ylä savon käräjäoikeuden istuntopaikan lakkauttaminen vaikuttaa siihen että meidän vientifirmojen hyvä tulos ei näy missään

arvoisa puhemies aloitan edustaja heinosen esittämästä kysymyksestä liittyen tähän oikeustajututkimukseen eli se hanke on todellakin käynnissä ja siinä tutkimuksessa kansalaisilta on kysytty sopivaa rangaistusta erilaisiin rikostapauksiin siellä on mukana väkivaltaa ja ja seksuaalirikoksia muun muassa lisäksi tuomareita on pyydetty arvioimaan samojen rikostapausten osalta nykyisen rangaistuskäytännön mukainen rangaistus tämä tutkimusaineisto on kerätty ja analyysi on alkanut ja tulokset valmistuvat kesällä kaksituhattaseitsemäntoista jolloin niistä myös tiedotetaan tämän jälkeen on sitten aika tehdä johtopäätöksiä eli tässä mennään tämän asian suhteen näin ja tietysti jatkuvasti tulee uutisia joissa tätä kansalaisten oikeustajua punnitaan ja siinä mielessä on hyvä että nyt me saamme sitten tutkittua tietoa minä koetan vastata tämmöisiin isompiin kokonaisuuksiin edustaja tolvanen kysyi tai joku kysyi tästä nettiäänestyksestä joo edustaja tolvanen hallitus linjasi lokakuussa kahdeskymmenesneljäs päivä strategiaistunnossaan että suomessa siirrytään sähköiseen äänestykseen siis nettiäänestykseen perinteisen äänestyksen rinnalla kaikissa vaaleissa nyt sitten valmistellaan ja sen nettiäänestyksen valmistelua varten on tarkoitus perustaa uusi työryhmä tekemään konkreettinen ehdotus sen käyttöönotosta vaaleissa koska sen käyttöönoton toteuttamista yleisissä vaaleissa ei ole valmisteltu se hinta arvio on vaikea esittää mutta hyvin karkea arvio on että se on noin kaksitoista miljoonaa vuosille kahdeksantoista viiva kaksikymmentäkaksi nettiäänestystä koskevan selvitystyön oikeusministeriö rahoittaa oikeusministeriöön siirtyvillä määrärahoilla me tiedämme että tässä on näitä riskejä ja siitä huolimatta tähän on nyt sitten päädytty että tätä lähdetään edistämään ja kaikkien näitten jälkeen tämän työn jälkeen on sitten aika tehdä päätös siitä miten tämän asian kanssa edetään mutta näin on linjattu että tätä asiaa nyt sitten edistetään

riskit mitkä siinä on olemassa tämä on iso kysymys edustaja ojala niemelä koskien saamelaisia ja sitä oliko tämä valtiosihteeri lehtomäen yksityisajattelua minä en tiedä mitä hän on hän on todennut ja ja näin poispäin te kerroitte tämän viestin hallitus tekee kyllä sitten ihan omat päätöksensä näistä asioista ja koko ajan työstetään erilaisia saamelaisiin liittyviä lainsäädäntöjä ja ja näitä ongelmia yritetään ratkaista ja koetetaan saada ensi vuoden aikana maaliin nämä asiat se on kunnianhimoista me tiedämme että siinä on erilaisia ongelmia mutta se on se tahtotaso tällä hetkellä sen takia valtiosihteeri lehtomäki on myös omaa panostaan tässä antanut tämän tämän ongelman ratkaisemiseksi

erittäin hyvä asia että hallitusneuvotteluissa hallituspuolueet päättivät parantaa valtiontalouden kehyksiä edellisen hallituksen päätöksiin verrattuna perustuen parlamentaarisen työryhmän linjauksiin ei ihan täysin mutta oikeansuuntaisesti muutenhan me olisimme ihan katastrofitilanteessa kiitos hallituspuolueille ja meille jotka olimme siellä neuvotteluissa sitten täällä jaoston puheenjohtaja erinomaisesti totesi tämän pelson vankilan tilanteen kaksituhattakahdeksan

myös tulevaisuudessa ja toivon että oikeusministeri tuo tämän esityksen tänne kehysriiheen tältä pohjalta mikä on valiokunnan ja jaoston yhteinen näkemys

arvoisa puhemies viime vuonna tässä salissa samaan aikaan keskustelimme lainsäädännön valmistelun laadusta ja muun muassa siitä tarvitsisiko oikeusministeriö vain ja ainoastaan yhden kokonaisen ministerin sanotaan että hyvin valmisteltu on puoliksi tehty se pitää edelleenkin paikkansa perustuslakivaliokunnassa ja miksei toki myös kaikissa muissakin valiokunnissa lähdemme aina siitä että asiat on niin hyvin valmisteltu kuin mahdollista välillä kuitenkin tuntuu siltä että että onko esimerkiksi oikeusministeriössä tarpeeksi resursseja asialliseen asianmukaiseen ja asiantuntevaan valmisteluun arvoisa ministeri onko näin onko teillä tarpeeksi resursseja hyvään lainsäädännön

ei todellakaan tarvitse olla ministeri lindströmille kateellinen kyllä hänellä on raskas tuplaministerin salkku mutta hienosti ja vastuullisesti hän tehtävänsä hoitaa ottaen huomioon että resurssitkin ovat niukkenevat myös minä haluan sanoa tähän ylä savon käräjäoikeusasiaan sanasen on todellakin pidettävä huoli ettei euron säästötavoitteessa aiheuteta kahden euron vahinkoa mutta haluan sanoa jotakin myös siitä mihin aivan oikein valiokunta on kiinnittänyt huomiota tuomarikoulutuksen riittävistä resursseista kun nyt on koulutusvirkojen perustaminen ja koulutuslautakunnan perustaminen edessä toivon että todellakin valvotaan sitä että homma lähtee kehittymään ja on samalla muistettava että tälle kun kohdennetaan resursseja muualta pois vielä kysyn milloin tuomioistuinvirasto on realismia
arvoisa puhemies ensin kiitoksen sana hallitukselle tästä ulkosuomalaisten kirjeäänestysmahdollisuudesta tämä on todella tärkeä ja ja parantaa demokratian tilaa heidän osaltaan olisin yhtynyt niihin jotka esittävät duubioita tästä nettiäänestyksen kehittämisestä näen ne hyvät puolet nuoret ovat tottuneet tekemään netissä asioita mielellään varmasti myös äänestäisivät netissä nykyistä ahkerammin mutta sitten on nämä vaarat jotka liittyvät tänä päivänä tietomurtoihin digitalisaatioon erilaiseen kybervaikuttamiseen netin kautta mielestäni tässä on kyllä hyvin tarkka harkinnan paikka nyt viimeaikaistenkin kokemusten valossa ja ja ehkä voidaan esittää sellainen kysymys että vaikka on hyvin trendikästä niin onko asioita joita ei kannata digitalisoida ja saattaa olla että äänestysjärjestelmä on sellainen

kun pitkään olemme eduskunnassa alamme muistuttaa toisiamme arvoisa puhemies rikosuhripäivystys tekee todellakin arvokasta työtä ja ja sen tehtävänä on turvata rikoksen uhreille palvelut valtakunnallisesti olen erittäin iloinen että se työ mitä me jaostossa olemme tehneet koko eduskunta että vakautamme rikun rahoituksen on nyt toteutumassa kiitos siitä erityisesti myös

oikeasti saadaan käyntiin kaksituhattayhdeksäntoista se olisi todella tärkeä asia arvoisa
arvoisa herra puhemies tässä edellä on hyviä kysymyksiä esitetty ministerille ja haluankin niitä vielä vähän korostaa juuri sen vuoksi että meillä tosiaan tässä maassa on kolmesataaseitsemänkymmentäkaksituhatta maksuhäiriömerkintäistä ihmistä eli kahdeksan pilkku neljä prosenttia aikuisväestöstä on tässä ahdingossa ja siihen tarvitsisi saada pankit eivät noudata kuitenkaan tälläkään hetkellä sitä lainsäädäntöä eivätkä ihmiset saa niitä verkkotunnuksia joilla asioida ja näin maksuhäiriömerkintöjen osalta tämä kriisi vain syvenee näitten ihmisten kohdalta ja he syrjäytyvät yhteiskunnasta

arvoisa puhemies meillähän tässä maassa on menossa tällä hetkellä erittäin mittava maakuntauudistus johon myös valtion aluehallinnon kehittäminen oleellisesti sisältyy ja liittyy kaikkien ministeriöitten pitäisi totta kai huomioida omilla toimialoillaan ja toimia sillä tavalla että että maakuntien toimivalta ja ja kehittämisvalta vahvistuu omien alueittensa kehittämisessä arvoisa ministeri millä tavalla oikeusministeriön toimialalla nyt sitten sitten tämä maakuntauudistus vaikuttaa millä tavalla se kaiken kaikkiaan oikeusministeriön toiminnassa ja kehittämisessä ja uudistuksessa huomioidaan sitten arvoisa puhemies yhdyn yhdyn myös edustaja rantakankaan esittämiin näkemyksiin ja vakavaan huoleen tuon pelson pelson pysyvästä kehittämisestä ja toki toivoisin myös omalta osaltani että ministeri voisi tähän vastata

arvoisa puhemies täällä valiokunta on nostanut erittäin painavasti esille tämän pelson vankilan uudisrakennuksen hankkeen ja toivomme että se todella nousee korkealle tulevissa keskusteluissa toinen erittäin merkittävä asia on syyttäjälaitoksen määrärahat jotka edelleen alenevat valiokunnassa kuulemamme asiantuntijat totesivat totesivat että nyt on ministeriön aika kertoa mitkä jutut jätetään käsittelemättä koska ei ole enää mahdollista käsitellä kaikkia asioita resurssit eivät enää millään riitä oikeussuoja ja oikeusturva ei enää toteudu kysynkin ministeriltä kun tämä käänne pitäisi saada nopeasti tehtyä

oletan että nettiäänestysasiassa salin paras asiantuntija on edustaja kasvi olen kuullut hänen argumentaationsa tässä ja kun oma käsitykseni kuinka valtavat riskit turvallisuusriskit sisältyvät tähän niin pyydän että ministeri osoittaa omalla hallinnonalallaan sitä vastuuta jota hallinnonalalla johtajalta edellytetään teillä on siihen hyvä kapasiteetti tunnen teidät hyvänä ystävänäni ja uskon että te kykenette osoittamaan siinä johtajuutta jotta esimerkiksi vaalisalaisuus voitaisiin turvata kuka tällä hetkellä takaa että kotona netin ääressä ääressä äänestettäessä ei käytettäisi övervaltaa toista ihmistä kohtaan ja hänen vaalisalaisuuttaan kohtaan puhumattakaan näistä valtavista riskeistä joita hakkeroinnin maailma kybermaailma tarjoaa tällä hetkellä tämän nettiäänestyksen käyttöönoton myötä tämän vuoksi toivon että että ministeri ottaa tässä hyvin vahvan johtajan otteen

kuten edustaja haavisto ja edustaja kanerva jo totesivat sähköiseen äänestykseen ja etenkin nettiäänestykseen liittyy merkittäviä tietoturvaongelmia vaalisalaisuuden ja vaalituloksen luotettavuuden samanaikainen turvaaminen on erittäin merkittävä tekninen tekninen haaste käytännössä mahdotonta ilman tekniikoita joita äänestäjien on hyvin vaikea ymmärtää saati luottaa niihin kysynkin mikä on se nykyisen vaalijärjestelmän suuren suuri ongelma joka pitää väkisin nettiäänestyksellä korjata kahdentoista miljoonan euron hintaan
arvoisa puhemies jatkan tästä samasta aiheesta totta kai nettiäänestys olisi tässä digitaalisessa maailmassa varsin luonteva ajanmukainen tapa toteuttaa suoraa demokratiaa mutta ei todellakaan pidä olla nyt sinisilmäinen tiedostaa riskit ja toisessa vaakakupissa ovat vaakakupissa ovat todellakin ne riskit että tietyt tahot yrittäisivät manipuloida vaalitulosta käyttämällä hyväkseen tiedossa olevia kybermenetelmiä kuvitelkaamme tilanne että suomessa käytäisiin vaikkapa nato kansanäänestys netissä

puhemies täällä on jo puhuttu pohjois savon ja itä suomen käräjäoikeusverkosta iisalmen ja varkauden ta pauksista erityisesti te olette ministeri erittäin kärsivällisesti ottanut vastaan kaikkea informaatiota ja voi sanoa ystävällistäkin puhuttelua näitten asioitten tiimoilta siitä siitä teille tunnustus

arvoisa puhemies kiitän ministeriä monista hyvistä uudistuksista itse kiinnitän huomiota tuomioistuimen paineisiin ja tehtäviin olen itse työskennellyt hovioikeudessa ja käräjäoikeudessa ja olisin olisin kiittänyt erityisesti siitä että te olette panostanut siihen että esimerkiksi riidattomia asioita keskitetään tiettyihin käräjäoikeuksiin jotta tuomareille jää aikaa aikaa käsitellä niitä lisääntyviä ja ja monimutkaisia asioita kiitos myös meidän tuomarikunnalle joka jaksaa tehdä hyvää hyvää työtä tuomioistuimissa olisin oikeastaan kysynyt onko vastauksena tähän

arvoisa herra puhemies luin uutisen että valtion siviilipalveluskeskus jää lapinjärvelle tästä oli ministeri tehnyt päätöksen koska siviilipalvelusta suorittaneiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta myös tilan tarve on kasvanut ja nyt lapinjärvelle remontoidaan ja mahdollisesti myös uudisrakennetaan uusia tiloja siviilipalvelusta suorittaville henkilöille valtiolla olisi kumminkin mahdollisuus myös käyttää senaatti kiinteistöiltä yli jäänyttä hennalan varuskuntaa entistä hämeen rykmentin pääpaikkaa siviilipalveluskeskuksen uudeksi sijaintipaikaksi tämä olisi ollut myös valtion oman tilaohjelman mukaista tilaohjelman mukaan valtio käyttää ensiksi omia tiloja ja vasta sen jälkeen siirtyy vuokralaiseksi hyyryläiseksi kuntiin ja ja muihin tiloihin kysyn ministeriltä minkä takia ministeri ei toiminut valtion oman tilaohjelman mukaan

arvoisa herra puhemies osallistun tähän nettiäänestyskeskusteluun toimin edellisellä eduskuntakaudella parlamentaarisen nettiäänestystä selvittäneen työryhmän vetäjänä ja tuolloin työryhmä päätyi suositukseen suositukseen ettei nettiäänestystä ole syytä erinäisistä syistä eteenpäin viedä näitä syitä on nyt tässä keskustelussa tullutkin esiin ja totean että näkemykseni mukaan muutosta olosuhteissa ei ole tapahtunut tämän asian suhteen on syytä pitää jäitä hatussa hatussa teknologia ei ole kehittynyt kyberuhat sen sijaan ovat ehkä vakavoituneet sen sen selvityksen jälkeen kaikkein pahimpana ongelmana pidän itse tällä hetkellä edelleen sitä kuten tuo työryhmäkin silloin että käytännössä valtiolla ei vieläkään ole keinoa tunnistaa kansalaisia sähköisesti online omin toimin vaan se tunnistamisjärjestelmäkin on vaiheessa edustaja kasvi osui kysymyksessään naulan kantaan että mikä nykyisessä järjestelmässä on vikana että sitä pitää erityisesti alkaa korjata sillä tämänhetkinen systeemi on pomminvarma luotettava ja tehokas eikä parempaa ole vielä keksitty

arvoisa puhemies jatkaisin edustaja haaviston kopran kanervan kasvin ja stefan wallinin puheenvuoroista ikään kuin tässä lisänä minä olen itse digitaalisen ajan lapsi olen helsingin nuorin kansanedustaja ja yksi eduskunnan nuorimpia kansanedustajia ja ja tästä huolimatta näen paljon riskejä nettiäänestyksessä ulkopuolinen vaikuttaminen on varmaan yksi suurimpia syitä tässä tässä minun riskianalyysissäni minä olen arvostanut ministerin toimintaa monissa asioissa ja myös minä peräänkuuluttaisin johtajuutta johtajuutta tässä asiassa näitten asioiden riskeihin liittyen kuvitellaan vaikka kansalaisille jäisi kysymysmerkkejä vaalien lopputulosten suhteen tämähän nakertaisi uskoa demokratiaan meihin päättäjiin ja kansanvaltaan yleensäkin tämä on vakava asia

puhemies ensinnäkin viittaan siihen mitä edustaja mika kari sanoi kiitän uusimaalaisena kansanedustajana siitä että lapinjärvellä jatkuu siviilipalveluskeskuksen toiminta he ovat tehneet hyvät suunnitelmat sen jatkamiseksi tähän tietosuojaan liittyen kysyisin siitä kun teillä on tämä tietosuojavaltuutetun toimisto joka tietysti osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen ja perusoikeuksien ylläpitämiseen sekä suomessa että eussa ja ensi vuonna tulee voimaan eun yleinen tietosuoja asetus ja sen edellyttämät toimet tehdään oikeusministeriössä ja tietosuojavaltuutetun toimistossa ja sitä varten tulee myös lisäresursseja perustuslakivaliokunnassa jossa itse toimin on paljon herättänyt huolta se että monessa eun komissiolta esimerkiksi eurodac esityksessä on vakavia tietosuojaongelmia näin tietosuojavaltuutettu on lausunnoissaan useasti tuonut esille mutta ei suomella eikä ehkä millään

oikeusministeriä sulkavan vankilan erinomaisesta päätöksestä ja toisekseen yhdyn edustaja kääriäisen puheenvuoroon itä suomen käräjäoikeusverkoston laajuudesta olisinkin kysynyt ministeri lindströmiltä säästöistä koska säästöthän ovat tässä varmasti todella tärkeässä roolissa kun tätä verkostoa karsitaan meillä siellä savonlinnankin suunnalla on on saaristoiset olosuhteet ja pitkät matkat joka puolelle niin kuinka paljon lopulta arvioidaan säästöjä tulevan jos otetaan huomioon myös tuomareiden käyttämät matka ajat matkakustannukset ja ja näin edelleen kokonaiskustannukset nimenomaan tästä keskittämisestä

oikeusjutut suomessa viipyvät ja se uhkaa ihmisten oikeusturvaa edustaja kari ymmärtääkseni vaati lisää voimavaroja tuomioistuinlaitokselle näin tietysti voitaisiin menetellä jos niitä voimavaroja olisi antaa toinen tapa lähestyä asiaa on

helpoimmat ja yksinkertaisimmat jutut käsittelemään tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella jolloin tuomioistuimet voivat keskittyä paremmin tärkeisiin asioihin esillä on ollut muun muassa tavallisista rattijuopumuksista rankaiseminen rangaistusmääräysmenettelyssä mitä tälle asialle kuuluu toinen asia tänään hesari kertoi että korkeimman oikeuden mukaan anonyymi todistelu ei ole perusteltua vaikka häikäilemättömät ammattirikolliset uhkaavat kostaa todistajalle ja hänen perheelleen

ministeri lindström viisi minuuttia

arvoisa puhemies aloitetaan syyttäjälaitoksesta siitä tuli kysymys ainakin edustaja laukkaselta ja joiltain muiltakin syyttäjälaitoksen määrärahatilanne on on tietenkin huolestuttava se on aleneva vaikean viime vuoden jälkeen syyttäjien määrää on on kuitenkin pystytty hieman lisäämään meneillään olevat tietojärjestelmäuudistukset tietysti kuluja ja siihen on pyritty varautumaan siirtyviä määrärahoja kerryttämällä ehtiikö syyttäjälaitos sitten käsittelemään kaikki jutut se juttukantahan muuttuu entistä vaativammaksi kansainvälisiä liityntöjä omaavat jutut ovat lisääntyneet meillä on syyttäjälaitoksessa ja ministeriössä vireillä lukuisia toimia joilla odotetaan olevan syyttäjien työtä helpottavia vaikutuksia rakenneuudistushanke on siis aloitettu ja siihen liittyen uudistetaan myös näitä ydintoimintoja ja totta kai syyttäjien koulutusta erikoistumista kehitetään tämä oikeusprosessien keventämishanke mihinkä tässä viimeisessä puheenvuorossa edustaja zyskowicz viittasi ja sakkomenettelyn uudistaminen tulevat osaltaan vapauttamaan resursseja syyttäjien ydintyöhön eli esitutkintayhteistyöhön ja syyteharkintaan totta kai tietojärjestelmähankkeesta odotetaan myös saatavan tuottavuushyötyjä ylipäätään vähemmillä rahoilla koetetaan tehdä asioita fiksummin niin että resurssit jäävät sinne missä niitä oikeasti eniten tarvitaan pelson vankilasta joo tiedän tilanne on siellä erittäin huolestuttava sen takia että sitä on vitkuteltu ja vetkuteltu vuosikaudet ja nyt tämä tilanne on sitten sylissä rikosseuraamuslaitos on yhdessä senaatti kiinteistöjen kanssa käynnistänyt korvaavien vankitilojen suunnittelun pikaisella aikataululla ja tavoitteena on hankkia nyt aluksi väliaikaiset majoitustilat jotka olisivat käytössä heti tässä ensi vuoden alussa samanaikaisesti käynnistetään sitten tämän pysyvän ratkaisun suunnittelu ja siinä yhteydessä on tarpeen arvioida vankien asuintilojen lisäksi myös pelson vankilan toiminnallisia muutostarpeita rikosseuraamuslaitoksessa vahvistetun vankilakonseptin mukaisesti eli kyllä tätä tätä asiaa on suurella huolella mietitty tuolla ja se iso päätös on todellakin sitten tulossa siitä mikä on sitten se tulevaisuus ja mikä on se pysyvä

edustaja pakkanen nosti esille nämä niin sanotut virhepistejärjestelmät liikenteessä liikenne ja viestintäministeriössä on käynnissä tieliikennelain kokonaisuudistus ja siinä yhteydessä tarkastellaan myös näitä liikennerikkomusten seuraamuksia yhdessä oikeusministeriön kanssa me teemme yhteistyötä on esitetty vaihtoehtona nykyisin käytettävälle rikesakolle että siirryttäisiin tämmöiseen hallinnolliseen maksuun näitä valmisteluja nyt punnitaan ja tehdään yhteistyötä lvmn johdolla nämä virhepistejärjestelmät liittyvät yleensä tämmöisiin ajo oikeutta koskeviin seuraamuksiin ja ajokiellon määrääminen toistuvista rikkomuksista on jo nykyisin porrastettu rikkomusten lukumäärän mukaan mutta tämä sääntely kuuluu liikenne ja viestintäministeriön toimialaan eli kyllä tätäkin tehdään tässä yhteistyössä edustaja skinnari ja ja moni muukin on huolissaan siitä että no moni on huolissaan siitä jaksaako ministeri ja osa on huolissaan sitten siitä riittävätkö omssä laatu osaaminen ja resurssit me olemme syyskuun kahdeskymmenesensimmäinen päivä uudistamaan vuodelta kaksituhattaneljä olevat hallituksen esitysten laatimisohjeet ja näillä uusilla ohjeilla pyritään myötävaikuttamaan siihen että lait jatkossakin valmistellaan hyvin ja valmistelun tausta aineisto tuodaan päätöksentekijöille ja muille avoimesti esiin

pitää pysyä ja oikeusturvan pitää säilyä tämä on koko ajan johtava ajatus ollut kun me näitä toimenpiteitä oikeusministeriössä valmistelemme minä luotan kyllä oikeusministeriön henkilöihin virkamiehiin jotka siellä ovat töissä siellä on ammattilaisia jotka näitä hommia minun tehtäväni on

muihin kysymyksiin vastaan sitten kun seuraava tilaisuus tulee
no niin jatkamme debattia vielä noin noin puolisen tuntia ja debattia jatkaa vastauspuheenvuoron käyttää seuraavaksi edustaja torniainen arvoisa
herra puhemies ensinnäkin ministeri lindströmille ja hallitukselle lämmin kiitos siitä että hallitus on linjannut että nykyinen vankilaverkosto säilytetään suomessa ja sitä lähdetään myöskin kehittämään nykyiseltä pohjalta loppuu se vuosia jatkunut juupas eipäs tilanne tämä on erittäin hyvä asia toinen asia mihin haluan kiinnittää huomiota kun täällä useassa puheenvuorossa on jo otettu kantaa tähän käräjäoikeusverkoston uudistamiseen niin ministerille vielä kysymys siitä huomioidaanhan siinä myöskin tämä maantieteellinen kattavuus koko se on se tärkeä asia sitten on käyty keskustelua tästä mahdollisesta nettiäänestyksestä itse sain olla myöskin viime kaudella siinä työryhmässä joka selvitti asiaa ja itse koen suureksi huolenaiheeksi sen että tietojen mukaan suomesta ei olisi löytynyt järjestelmän kehittäjää ja toteuttajaa joka olisi pystynyt ottamaan sen toteutukseen paneudutaanhan tähän asiaan ja selvitetäänhän sitä niin että sen tulee olla suomalainen järjestelmä jolla se toteutetaan jos siihen mennään

poliisille ilmoitettujen seksuaalisten ahdistelujen määrä on määrä on selvästi lisääntynyt valtion talousarvioesityksessä arvioidaan tämän johtuvan osin vuonna kaksituhattaneljätoista voimaan tulleesta lainmuutoksesta jonka myötä ahdisteluja on voitu tutkia omalla rikosnimikkeellä kuitenkin meillä suomessakin saatiin viime uudenvuodenyönä kokea turvapaikanhakijoiden myötä tullutta meille uutta ilmiötä seksuaalista joukkoahdistelua noiden rikosten tutkintaa vaikeutti se että vaikka moni uhri halusi toki rikoksen poliisin tietoon he kokivat asian pitemmälleviemisen kiusallisena seksuaalisen ahdistelun saattaminen virallisen syytteen alaiseksi olisi ratkaisu pulmaan ja sillä osoittaisimme seksuaalisen ahdistelun moitittavuutta tein asiasta lakialoitteen ja toivon että kaikenlainen seksuaalinen väkivalta jota seksuaalinen ahdistelukin on otetaan vakavasti seksuaalinen ahdistelu heikentää heikoimman osapuolen turvallisuuden mutta myös tasa arvon tunnetta
arvoisa puhemies ministeri lindström ansaitsee kiitokset siitä että on tarttunut ulosottoon liittyviin työllistymisen esteisiin monen pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on myös vakava ylivelkaantumisen ongelma ja ikävä kyllä suunta on äärimmäisen huono viime vuonna lähes joka kymmenes suomalainen oli ulosoton asiakas ja maksuhäiriömerkinnöissä tehtiin uusi synkkä ennätys kysyisinkin nyt ministeriltä lisätietoja tämän kokonaisuuden edistymisestä millä tasolla nyt on keskusteltu ulosotossa olevien henkilöiden työmarkkina aseman parantamisesta tai ylivelkaantumista ennalta ehkäisevistä ehkäisevistä keinoista kuten vaikka positiivisesta luottorekisteristä joka toimii moitteetta monessa eu maassa ja nyt vaateita näköjään ilokseni tulee salin molemmilta

puhemies ministeriltä on jo useampaan kertaan kysytty näistä itä suomen käräjäoikeuden lakkauttamisuhan alla olevista varkaudesta ja iisalmesta peräänkuulutan sitä että kun siellä on pitkät välimatkat ja näitä syytettyjä todistajia ja ja koko orkesteria joudutaan sitten kuljettamaan pitkiä matkoja edestakaisin niin onko tässä toiminnassa otettu huomioon tämä taloudellinen kokonaisvaltainen näkemys niin etteivät vain kulut lähde tämän keskittämisen kautta kasvamaan lisää ja jos miettii iisalmen ja varkauden rakennuksia ne on varta vasten tehty ne ovat modernia hyviä oikeustaloja niitten käyttöä pitäisi minun mielestäni tehostaa edelleenkin

arvoisa herra puhemies elämän kannalta on tärkeää että hän viranomaisessa tai tuomioistuimessa asioidessaan saa tuomionsa ja päätöksensä mahdollisimman nopeasti ja niin että se on sitten myös lainvoimainen suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen kannalta yksi suurimpia murheita tällä hetkellä on turhanaikaisten valitusten tehtailu jokaisesta kunnasta löytyy puolenkymmentä henkilöä jotka muuna työnään tekevät tätä muuta kovin paljon tärkeämpää tekemistä ei ole eli tehtaillaan eri asioista hallintovalituksia mikä johtaa sitten tilanteeseen esimerkiksi valtavat kaavahankkeet seisovat rakennushankkeet pysähtyvät odotellaan valtavia investointeja työttömyys kasvaa ja mitään hyvää ei synny miten te arvoisa oikeusministeri omassa arvokkaassa työssänne olette tähän paneutuneet että saadaan tämä turha byrokratia purettua kokonaan pois

kansanäänestyksien vieminen internetiin on tulevaisuutta se nimenomaan lisää äänestysaktiivisuutta se lisää luottamusta demokratiaan sveitsissä tämä toimii sveitsi on demokratian mallimaa en itse pidä itse pidä suomea niin paljon huonompana ettei se täälläkin voisi toimia toimii ilmeisesti virossakin se mahdollistaisi myös kansanäänestyksien lisäämisen asiakysymyksistä asiakysymyksistä päättämisen lisääminen lisäisi kyllä luottamusta demokratiaan ja jos käyttöönotto mahdollistettaisiin valtion toimesta niin esimerkiksi kunnallisia kansanäänestyksiä voitaisiin pitää ja saataisiin ehkä niiden kustannukset samalla alas kuitenkin itse vähän olen päätellyt että syy miksi näitä kansanäänestyksiä ei nykyiselläänkään järjestetä on se että päättäjät pelkäävät että kansa äänestää väärin

puhemies keskustelun alussa käytettiin muutama puheenvuoro harmaasta taloudesta tärkeä asia ja ja sitä vastaan on syytä taistella niin kuin oikeusministeri on hyvin tehnyt hallinto ja turvallisuusjaostossa käsiteltiin myös tätä asiaa ja esimerkiksi tullin toiminnan osalta voidaan sanoa että pelkästään tänä vuonna tullin toiminnan ansiosta saadaan kaksikymmentä miljoonaa euroa rikollishyötyä takaisin pienenä positiivisena signaalina esitimme kolmeasataatuhatta euroa lisää tullin toimintaan kysymys ministerille on se että kun tämä harmaa talous koskettaa useamman ministerin toimialaa ja hallinnon yksiköitä niin missä olisi ehkä se tuloksekkain suunta onko se verohallinnon tullin poliisin tuomioistuimien suunnalla vai millä suunnalla olisi ehkä suurimmat hyödyt saatavissa jos lisäpanostuksia olisi käytössä
arvoisa herra puhemies leipäjonoissa avustusten varassa suomessa on valtava määrä ihmisiä me tiedämme että näköalattomuus työttömyys asunnottomuus ja varsinkin ne maksuhäiriömerkinnät jotka usein laukaisevat kokonaisen ongelmien vyöryn ovat usein keskeisiä syitä vaikeuksien taustalla maksuhäiriömerkinnän voi tässä maassa saada todella liukkaasti pahimmassa tapauksessa niin että henkilö itse ei ole ollut edes tietoinen mistään ongelmista kysyisinkin nyt ministeriltä onko hallituksella suunnitelmia tarttua näihin maksuhäiriömerkintöihin niiden taustoihin ja tarttua myös luottolaitosten velkojien yliliukkaaseen toimintaan ylisuuriin muistutus käsittely ja korkomaksuihin

ministeri varmaan tietää kun yläsavolaiset kansanedustajat lähestyvät mistä asia kiikastaa elikkä puheenvuoroni käsittelee iisalmen käräjäoikeuden kansliaa tässä en penää ministeriltä mitään vastauksia mutta kun tiedän että tätä lähetystä

niin siksi myös minä haluan tuoda näitä faktoja esiin jatkovalmisteluhankkeen toimikausihan on vuoden kahdeksantoista loppuun saakka ja vielä on mahdollista vaikuttaa hallituspuolueet ja tuo työryhmä ovat linjanneet että käräjäoikeuksien toimipaikat tulee sijoittaa paikkakunnille

on väestökeskittymiä ja pitkät välimatkat eivät saisi olla siinä esteenä no iisalmen kohdallahan nimenomaan asiointitiheyttä lisää se että meillä on sukevan vankila lähellä ja kuopioon kasvaa huomattavasti jopa puolitoistasataa kilometriä voi sitä olla me kaikki olemme sitä mieltä että säästöjä on saatava mutta jos todetaan että säästöjä ei saada niin toivon että tätä asiaa todella tarkastellaan

maksuhäiriömerkinnät lisääntyvät ja ulosotossa olevien määrä lisääntyy koko ajan suuri osa vaikeuksiin joutuneista kansalaisista haluaisi velkajärjestelyyn mutta siihen on ruuhkaa eivätkä sen piiriin pääse kaikki vaikka edellytyksiäkin olisi

luvun laman seurauksena meillä on henkilöitä jotka ovat menettäneet omaisuutensa ja sen myötä melkein kaiken ja velkavankeus jatkuu myös heidän lapsillaan onko mitään kohtuullisuutta odotettavissa heidän kohdallaan esimerkiksi tämän työryhmän perustamisen myötä edustaja louhelaisen kanssa järjestimme velkaongelmaisten tilaisuuden kansalaisinfossa lindorffinkin edustaja sinne tuli onneksi ja näitä vaikeuksia tuli paljon esille

arvoisa puhemies monissa puheenvuoroissa täällä on tänään kiitelty rikosuhripäivystyksen lisääntyviä resursseja ja toiminnan laajentamista ja tästä voi olla erittäinkin paljon samaa mieltä lämmin lämmin kiitos suomessa perheväkivalta on suurempi ongelma kuin haluamme haluamme edelleenkään myöntää suomi on ollut ja on edelleen pahasti jäljessä muun muassa istanbulin sopimuksen edellyttämien turvakotipaikkojen suhteen positiivista nyt on se ja tästä on myös syytä antaa kiitosta että istanbulin sopimuksen edellyttämä valtakunnallinen maksuton ja ympärivuorokautisesti toimiva auttava puhelin otetaan vihdoin käyttöön ensi viikolla tämäkään ei kuitenkaan vielä yksinään riitä joten kysyisin ministeriltä mitkä voisivat olla niitä seuraavia toimia ettei suomi jatkuvasti koreilisi perheväkivaltatilastojen kärjessä

että kun käräjäoikeuksia järjestellään uudelleen niin mitä siinä yhteydessä on selvitetty onko todella selvitetty ne kokonaiskustannukset jotka siitä keskittämisestä aiheutuvat sitten niille ihmisille jotka joutuvat nyt jatkossa liikkumaan pidempiä matkoja sen haluaisin mielelläni tietää että se on todella myöskin laskettu ettei se ole vain niin sanottua arvioitua näennäissäästöä varsinaisesti pyysin vastauspuheenvuoron tähän kun puhutaan tästä nettiäänestyksestä jos minä nyt oikein kuulin niin kaksitoista miljoonaa euroa siihen ollaan sijoittamassa

ja se ei toiminut

arvoisa puhemies vakuutusoikeus käsittelee erilaisia toimeentuloturva asioita muun muassa henkilön oikeutta työeläkkeeseen kansaneläkkeeseen työttömyysetuuteen asumistukeen opintotukeen kelan maksamiin vammaisetuuksiin ja niin edelleen suullisessa käsittelyssä muutoksenhakija pääsee itse kertomaan omasta tilanteestaan ja hänellä on oikeus lausua oma käsityksensä asiantuntijalääkärin lausunnosta arvoisa ministeri kun teillä on hankkeena oikeudenhoidon kehittämisohjelma niin olisin kysynyt miten

tähän kehittämisohjelmaan liittyvä hanke jossa arvioidaan vakuutusoikeuden suullisten käsittelyjen järjestelyjä ja suullisen käsittelyn vaikutuksia muutoksenhakijan oikeusturvaan

arvoisa puhemies on helppo olla samaa mieltä täällä aikaisemmin puhuneiden edustajien rantakankaan ja laukkasen ja korhosen kanssa tästä pelson vankilan tilanteesta kävimme siellä lakivaliokuntapuheenjohtaja tolvasen johdolla syksyllä ja tilanne on todella huolestuttava

yli sadan kollegan allekirjoittaman asunto osakeyhtiölain muutosaloitteen ja se lakialoite mahdollistaisi asunto osakeyhtiöissä päätöksenteon määräenemmistöllä yhdeksällä kymmenesosalla hallitusohjelmassa on kirjaus että asunto osakeyhtiön päätöksentekoa sujuvoitetaan ja kysyisinkin nyt ministeriltä mikä on aikataulu tämän aloitteen osalta ympäristövaliokunta on oikeusministeriön edustajaa siinä kuulemassa

arvoisa puhemies tässä on edellisissäkin puheenvuoroissa tuotu esiin pelson vankilan tilannetta ja tätä haluan tuoda myöskin itse esiin tilannehan on siellä ollut monien vuosien ajan jo vaikea ja nyt näitten vakavien sisäilmaongelmien takia henkilöstön ja ja myös vankien terveystilanne on otettava huomioon pelson vankilan tilanteen osalta on huomioitava se että siitä on tehty jo vuosia sitten linjaus että siellä pitäisi tilat uudistaa ja ja toiminta siellä varmistaa että se jatkuu myös jatkossa ja nyt odotamme kyllä että ensi keväänä tähän viimeistään tulee ratkaisu ja siellä saadaan käyntiin tämä remontti mitä siellä on pitkään odotettu pelson osalta on todettava että pohjoisen ison alueen vankilana sille on myös tärkeää että pitkiltä matkoilta tulevat omaiset voivat tavata vankeja eikä näitä siirretä edelleen kauemmaksi tuolta pohjoiselta alueelta

arvoisa puhemies oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta työryhmän tehtävänä on arvioida erilaisia keinoja tehostaa ehdollista vankeutta oheisseuraamusjärjestelmää kehittämällä ehdollista tuomiota ei nykyisellään pidetä riittävän vaikuttavana seuraamuksena vaan lähinnä vain huomautuksena selvityksen taustalla on julkinen paine ehdollisen tuomion kiristämisestä oikeusministeriön työryhmä esitti jo edellisellä hallituskaudella tuomioiden kiristämistä niin että osassa tuomioista lyhyt alkujakso vietettäisiin vankilassa ei kuitenkaan edennyt yksi mahdollisuus olisi myös yhdistää rangaistukset niin että osa rangaistuksesta on ehdotonta ja osa ehdollista kansalaisten oikeustajun kannalta on tärkeää että rangaistukset ovat riittäviä ja vaikuttavia joten kysyn ministeriltä aiotaanko lainsäädännön päivitys viedä tältä osin maaliin tämän hallituskauden aikana

arvoisa puhemies täällä nostettiin jo esille tuo istanbulin sopimuksen sopimuksen tilanne ja ja se miten sitä suomessa viedään vahvemmin eteenpäin minä haluan kannustaa ministeriötä uusiin toimiin jotta lähisuhde ja perheväkivallan uhrit saisivat apua on tehty tietenkin jo hyvää työtä uhrien asemaa on on pyritty parantamaan ja saimme myös lisää rahaa ensi ja turvakotitoiminnan vahvistamiseksi mutta paljon työtä on vielä jäljellä minä haluaisin kysyä ministeriltä onko joitakin perin uusia toimia suunnitteilla tämän aihealueen ympärillä

arvoisa herra puhemies haluaisin myös kantaa huolta tästä hallituksen suunnitelmasta vähentää käräjäoikeuksien määrä kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen se kyllä johtaa siihen että monilla kansalaisilla matka lähimpään käräjäoikeuteen muodostuu kohtuuttoman pitkäksi sitten se johtaa siihen että kustannuksia sälytetään asiakkaiden maksettavaksi ja kynnys turvautua oikeuslaitoksen tarjoamaan oikeusturvaan entisestään nousee tällainen muutos lisää kansalaisten alueellista eriarvoisuutta ja heikentää oikeudenhoitoon liittyvien palveluiden saatavuutta lainkäyttö käräjäoikeuksissa kuitenkin perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon ja oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuinten saavutettavuudella on suuri merkitys

säästöjä laskiessa huomioitaisiin ne ylimääräiset kulut ja vaiva mitä tästä kansalaisille aiheutuu
arvoisa puhemies edustaja ojala niemelä otti ensimmäisessä puheenvuorossaan esille tämän saamelaisten aseman saamelaiskäräjäthän on vedonnut tällä kaudella useamman kerran hallitukseen että suomeen perustettaisiin tämmöinen sovintokomissio käymään läpi meidän yhteistä historiaamme ja tuomaan selkeästi esille sen mitä tässä maassa on oikeasti tapahtunut ja ja mitä kaikkea saamelaiset ovat joutuneet kokemaan näistä sovintokomissioistahan on hyviä kokemuksia ympäri maailmaa ja olisi hienoa jos suomen sata vuotisjuhlavuonna suomen hallitus osoittaisi tällaista kansan yhtenäisyyttä ja ja ojentaisi tämmöisen sovinnon käden meidän omalle vähemmistöllemme ja kysyisinkin ministeriltä miten hallituksessa on tähän saamelaiskäräjien ehdotukseen ja vetoomukseen suhtauduttu
arvoisa herra puhemies jaostossa on syksyn mittaan lähes kaikkia näitä täällä esillä olleita asioita käsitelty nettiäänestyksestä emme kirjoittaneet mitään mietintöön koska totesimme että siitä on työryhmä miettimässä asiaa oma henkilökohtainen kantani kyllä yhtyy tähän hyvin vahvaan epävarmuuteen tämän asian suhteen luin tuon kaksituhattakahdeksan kokemuksesta tehdyn selvityksen ja se ei rohkaissut etenemään ainakaan siltä pohjalta eli tarvitaan tarkkaa harkintaa muutoin jaostossa kannettiin huolta ja varmaan myös lakivaliokunnassa oikeusturvan säilymisestä ja ja vahvistumisesta ja se on tärkein kysymys toisena nostan vielä esille tämän ylivelkaantuneitten ja kannustinloukussa olevien työttömien aseman ratkaisemisen

värderade talman pitkin vuotta on käynyt ilmi lukuisissa tutkimuksissa että erityisesti ihmiskaupan uhrien kohtelu suomessa ja niitten tapausten käsittely voisi olla paremmalla tolalla on toistuvasti lähetetty takaisin nigeriaan italiaan tunnistettuja ihmiskaupan uhreja jotka sitten siellä taas ovat joutuneet ihmiskaupan kohteeksi

suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa toimimaan toisin näissä tapauksissa mutta käytäntö kuitenkin on ollut hyvinkin ailahtelevaa yksi tapa kohentaa tilannetta olisi muuttaa ulkomaalaislakia ihmiskaupan uhrin oleskeluluvasta niin että haavoittuva asema sinänsä jo riittäisi jatkuvan luvan myöntämisen perusteeksi miten te suhtaudutte tähän pidättekö te arvoisa ministeri tätä tilannetta ongelmallisena ja sellaisena jota tulisi korjata ihan meidän kansainvälisen maineemmekin takia
herra puhemies tämä käräjäoikeusverkkouudistus on täysin perusteltu ja siitä on tehty ihan riittäviä selvityksiä ja digitalisaatiota etäyhteyksiä hyödyntämällä asiakkaidenkin juokseminen siellä oikeudessa varmuudella vähenee meidän on myös pakko prosesseja keventää ja edustaja zyskowicz kysyikin jo tästä rangaistusvaatimuskäyttöalan laajentamisesta siitähän työryhmä nyt istuu ja puoleentoista vuoteen asti se koetetaan nostaa mutta eräs asia mikä on jäänyt vähemmälle mistä en ainakaan tiedä että olisi mitään työryhmää menossa on on sovitteluasia rikos ja riita asioiden sovittelu on inhimillistä ennen kaikkea rikoksen uhrille mutta myös totta kai rikoksen tekijälle ennen kaikkea se on halpaa valtakunnansyyttäjä taannoin esitti että esimerkiksi lähes kaikki kunnianloukkausjutut voitaisiin selvitellä sovittelussa kysyisinkin olisiko nyt mahdollista perustaa joku työryhmä joka ennakkoluulottomasti miettisi tätä sovittelumenettelyn laajentamista se olisi taloudellista ja inhimillistä

näitten toimitilojen kuluja hallitsemaan ja ja järkevimmin suuntaamaan on luotu toimitilastrategia johonka aikaisemmassa puheenvuorossani viittasin lapinjärven siviilipalveluskeskuksen osalta viimeksi tänään sain kuulla poliisilta huolta siitä että poliisi joutuu jatkuvasti toimimaan epätarkoituksenmukaisissa tiloissa ihan sen takia koska senaatti pitää oman vuokranansaintalogiikkansa kautta kiinni näistä vuokraajista nyt vielä kysyn ministeriltä minkä takia ministeri toimi toimitilastrategian vastaisesti ottamalla käyttöön tämän lapinjärven jatkon sen sijaan että valtio olisi hankkinut siviilipalveluskeskuspalvelua lahdesta hennalasta varuskunnasta joka on lakkautettu jo edellisen vuoden aikana

myös minä haluan yhtyä niihin kiitoksiin ministeri lindströmille siitä käytännönläheisestä ja kansalaislähtöisestä lähestymiskulmasta joka teillä asioiden käsittelyyn on samoin pätevät myöskin kiitokset siitä että oikeusministeriöstä silloin kun sieltä esimerkiksi meidän valiokuntatyöskentelyssämme pyydetään lausuntoja lausunnot tulevat ne ovat asiantuntevia ja ne tulevat myöskin ripeästi se on erittäin hyvä hyvä havaita jatkakaa samaan malliin pari asiaa jotka haluan nostaa esille kiitokset myös sulkavan avovankilan osalta se oli järkipäätös on tehokasta on edullista on erittäin oikeanlaista politiikkaa että se sai jatkoluvan toiminnalleen ja jatkomahdollisuuden toiminnalleen ja sen kehittämiseen se on erittäin hyvä sitten yhdyn myöskin tähän huoleen itäsuomalaisesta käräjäoikeusverkostosta ymmärrämme sen toki että että prosesseja kevennetään ja ja digitaalisuutta otetaan käyttöön mutta kyllä sillä verkostollakin joku merkitys on sille tasapuoliselle

tapahtumien käsittelylle myönnän

otetaan myös edustaja niikko nämä kolme vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen menemme puhujalistaan

herra puhemies suomessa on viisikymmentäneljä rekisteröityä pika tai pienlainayritystä kysyisin ministerin pitäisikö muiden lainanantajien toiminta kieltää suomessa kun meillä sitten verkon kautta tulee ulkolaisia lainoittajia ihan siinä mielessä että rikollisen rahanpesua voitaisiin sitä kautta paremmin suitsia kysyn vielä ministeriltä kun tämä positiivinen luottorekisteri on tässä keskustelussa monesti tullut esille niin voisiko olla ensimmäinen askel kuitenkin se että lainsäädännöllä määriteltäisiin perintäkulujen enimmäismäärä vaikkapa lainan suuruuteen nähden silloin lainanantajalla on se riski että hän on lainoittanut väärin

erittäin välttämätöntä huolehtia ihmisten oikeusturvasta eduskunta ja ja meidän jaostomme kunta ja terveysjaosto on kantanut useana vuonna huolta tuomioistuinlaitoksen niukoista resursseista ja osoittanut myöskin monena vuonna lisävoimavaroja erityinen huoli on on ollut alemmista oikeusasteista erityisesti käräjäoikeuksista tällä hetkellä edelleen

jotta voimavarat riittävät ydintehtäviin oikeusturvan varmistamiseen

aikuisväestöstä on maksuhäiriömerkintöjä mutta omasta mielestäni sanoin oli ainakin tarkoitus tietenkin että kahdeksalla prosentilla arvoisa ministeri olet varmaan huomannut että tämän puolentoista tunnin aikana pääkysymys ja päähuoli on ollut ylivelkaantuminen ja

kasvun määrä toivoisin että loppupuheenvuorossanne käyttäisit enemmän aikaan siihen vastaamiseen sitten yksi kysymys vielä raiskausrikosten määrä on kasvanut vuonna kaksituhattaviisitoista ja samanaikaisesti on kasvua tullut siten että kaksikymmentä prosenttia on kasvanut ulkomaalaistaustaisten ja ulkomaalaisten osuus jopa on ulkomaalaisten tekemiä tai mitä tälle asialle voidaan tehdä tämähän on on vakava asia koska meille on hyvin paljon tullut myös turvapaikanhakijoita kaikkien kannalta olisi kohtuullista että saataisiin heitäkin yhteiskuntaan integroitua siten ettei tällaista ilmiötä enää nähtäisi kasvussa ja

kyllä edustaja niikko ajattelin pääosan käyttää tästä ajasta tähän tähän ylivelkaantuneiden määrään huoleen tästä kokonaisuudesta mihin liittyy ulosotto mihin liittyvät nämä pikavipit ynnä muut lyhyesti vain että tämä kotitalouksien velkaantumisaste

on kasvanut jatkuvasti maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut suomen asiakastiedon mukaan syyskuun lopussa kuluvana vuonna oli henkilöä tämmöisessä maksuhäiriörekisterissä eli tämä on iso ongelma en enempää tuohon ulosottoon mene mutta sen mainitsen kun edustaja elomaa kyseli tästä että tämän työryhmän on arvioitava siis kaikenlaisia vaihtoehtoja ja selvitettävä ratkaisukeinoja eli tämä toimeksianto on todella kattava

tehdä näitten maksuhäiriömerkintöjen poistamiseksi nykyistä nopeammin tätä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa luottotietorekisterissä on nykyisessä luottotietolaissa lyhennetty sitä ennen voimassa olleista säilytysajoista erityisesti sellaisissa tilanteissa joissa maksuhäiriömerkinnän kohteelle ei ole tämän rekisteröintiaikana tullut uusia maksuhäiriömerkintöjä tietysti tässä on aina nämä kaksi puolta eli tänne luottotietorekisteriin tallennettujen maksuhäiriötietojen säilytysajoissa on pyritty ottamaan huomioon sekä rekisteröidyn oikeutetut edut että myös luottotietoja toiminnassaan tarvitsevien tahojen tarpeet mutta sitten jos tullaan näihin pikavippeihin ja näihin markkinoihin niin ei tästä ole kovin kauan aikaa kun jälleen kerran nousi esille ja minulta kysyttiin mielipidettä tähän tähän asiaan ja silloin silloin kerroin sen eli oikeusministeriössä on käynnissä vuonna vuonna kolmetoista voimaan tulleen korkokattosääntelyn toimivuuden tarkastelu siinä otetaan huomioon muun muassa tarjonnan siirtyminen määrältään suurempiin luottoihin ja kun saan tästä vallitsevasta tilanteesta ja kaikista toimintavaihtoehdoista tarkemman selvityksen niin päätän lainsäädäntömuutoksista ja muista toimenpiteistä tämän jälkeen että selvitetään eli ensin tutkitaan ja sen jälkeen hutkitaan mutta kyllä tässä on ihan selvästi tekemisen paikka tämä on sen verran iso iso ongelma

en ennusta mitä sieltä on tulossa mutta jotakin kunhan selvitetään mitkä ovat ne keinot voida puuttua tähän asiaan tämä on iso ongelma ehkä sitten toinen tämmöinen isompi edustaja pelkonen ja edustaja paloniemi nostivat esille tämän istanbulin sopimuksen ja ja toisaalta täällä on noussut tämä rikosuhripäivystys asia nämä ovat hyviä juttuja ja kysymys kuuluu mitä uusia toimia olen tavannut tässä syksyn aikana muun muassa monika naiset ja olin aika lailla hämmästynyt siitä että meillä oli niin samanlaiset näkemykset liittyen muun muassa pakko avioliittoihin ja alaikäisten avioliittoihin eli niihin on pakko ruveta tekemään jotakin konkretiaa ja itse asiassa nämä alaikäisten avioliitot olisivat todella helposti korjattavissa muuttamalla vain numeroa itse olen tuskaillut niitten kanssa minulle on tosi vähän niitä tullut onneksi pöydälle mutta joka kerta olen tuskaillut kun niitä tulee pöydälle ole helppoja pääsisi siitäkin tuskasta kun se raja laitettaisiin siihen kahdeksaantoista vuoteen eli silloin ei tarvitsisi pohtia ja painiskella omantuntonsa kanssa tämä on semmoinen asia että näitä näitä on syytä kehittää no sitten tämä iso iso kysymys käräjäoikeusverkostosta lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen tuossa sanoi että kun nämä on yhdessä hallituspuolueitten kanssa päätetty koetettu katsoa niin tasapainoisesti kuin ikinä vain voidaan tällä hetkellä olen siis siinä työryhmässä jonka tehtävä on valmistella sitten se lainsäädäntö liittyen tähän käräjäoikeusverkostoon totta kai siinä otetaan huomioon nämä mahdollisuudet videomenettelyyn ynnä muuhun tämän tekniikan käyttö tämä ictn hyödyntäminen näissä asioissa tietenkin maksaa mutta siinä on se idea että kun se maksaa se tulevaisuudessa myös tuo jotain ja semmoisiin investointeihin on valtiovarainministeriökin positiivisesti voin vakuuttaa että ymmärrän tämän tuskan iisalmen varkauden puolella koska itse tulen kaupungista josta viime vaalikaudella vietiin sekä hovi että hallinto oikeus eikä auttanut mikään voin vakuuttaa että tiedän että tämä ei ole mitään kauhean helppoa mutta tämä työ on edelleen käynnissä ja me tietysti mietimme ja kuulemme ihan ihan rakentavalla tavalla näitä palautteita mitä alueen kansanedustajilta tulee tulivat ne sitten hallituspuolueista tai oppositiosta sitten

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

ja jyväskylän uudisrakennus johon sijoitetaan avovankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto saadaan nyt toteutettua pidän myönteisenä sitä että oikeusministeri lindströmin johdolla käynnistettiin selvitys hallitusohjelman mukaisesti siitä että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisia suhteessa teon moitittavuuteen ministeri kertoi hetki sitten että tämä selvitystyö valmistuu ensi kesänä ja toivottavasti sen jälkeen saadaan näitä toimenpiteitä lisää joitain muutoksia on jo tullut ja ne näkyvät esimerkiksi tietyissä seksuaalirikoksissa niiden tuomioiden koventumisessa itse olen myös huolestunut siitä että meillä on edelleen tiettyjä ongelmakohtia esimerkiksi karkotuspäätöstä odottavan rikollisen säilössä pitämisessä ja olen tästä itse valmistelemassa lakialoitetta ei tilanne voi olla se että sellainen henkilö joka katsotaan yhteiskuntaan kuulumattomaksi henkilöksi joka ei siellä siellä voi olla koska riski että hän uusii rikoksensa on niin suuri

olisi pakko tämän päivän lain mukaan vapauttaa viimeistään vuoden kuluttua tästä säilöönotosta tai säilössäpidosta jos hänen karkottamisensa kotimaahan ei onnistu oma tavoitteeni on se että jatkossa tähän pitää saada muutos niin että tämäntyyppiset henkilöt voidaan pitää säilössä tarvittaessa niin kauan kuin heidän karkotuksensa onnistuu tai tai joku muu ratkaisu löytyy siihen että he eivät palaa tekemään rikoksia meidän arkeemme arvoisa puhemies aivan lopuksi keskustelua äsken käytiin laajasti myös nettiäänestyksestä ja sähköisestä äänestyksestä ja nämä itse asiassa tuossa debatissakin ainakin osittain menivät sekaisin nämä kokeilut joita suomessa oli olivat sähköistä äänestämistä missä täytyi mennä fyysisesti äänestyspaikalle ja äänestää ja sen lisäksi on tietysti mahdollisuus nettiäänestykseen ja ja meillä myös valmistellaan toimenpiteitä tämän postiäänestyksen mahdollistamiseksi niille jotka asuvat ulkomailla ymmärrän hyvin sen että nettiäänestykseen sisältyy tiettyjä riskejä täällä on kuvattu sitä että jos nato kansanäänestys olisi niin kuka siihen vaikuttaisi ja millä tavalla on totta että vaikuttamista varmasti tapahtuisi tapahtuisi mutta olisiko mahdollista myös että itse tähän äänestystapahtumaan pystyttäisiin vaikuttamaan idästä tai lännestä totta kai sellaisiinkin pitäisi varautua ja ja ne pyrkiä estämään mutta se täytyy todeta että kun täällä annettiin vähän ymmärtää että joku pakottaisi äänestämään tietyllä tavalla niin pitää muistaa että nettiäänestysjärjestelmissä on niissä maissa missä se on käytössä niin sanottu katumusnappi eli jos vaimo miehensä pakottaa äänestämään jotakuta niin hänen kauppaan lähtiessään voi peruuttaa äänestyksen ja siirtää sen sitten haluamalleen henkilölle eli tällainen järjestelmä niissä on olemassa mutta meidän pitää on se sitten sähköinen äänestys tai nettiäänestys etsiä keinoja äänestysaktiivisuuden parantamiseen ja tässä aivan keskeiseksi nousevat esimerkiksi äänestyspaikat äänestyspaikkojen tuominen sinne missä ihmiset ovat luontevasti ehkä edustaja kivelä minun laillani tykkää laittaa päälle tumman puvun ja ja valkoisen kaulahuivin ja lähteä arvokkaasti äänestämään mutta näin eivät valitettavasti tämän päivän nuoret enää tee ja silloin heidän äänestysmahdollisuuksiensa pitää olla helpompia itse myös kannatan erityisesti kuntavaaleissa tuon äänestysiän laskemista kuuteentoista vuoteen

arvoisa herra puhemies

pitänyt jäädä odottamaan tuomioistuinviraston perustamiseen asti mutta sitä me emme voi tehdä kun me nyt emme tiedä vielä päivää jona tuomioistuinvirasto tänne suomeen tulee mutta siinä on paljon paljon hyviä elementtejä tuomioistuimiin liittyenhän on tehty monia muitakin uudistushankkeita on esimerkiksi tämä että turvapaikka asiat tullaan hajauttamaan kolmeen muuhun hallintotuomioistuimeen helsingin hallinto oikeuden lisäksi näin pitääkin olla että saamme mahdollisimman nopeasti asiat käsiteltyä tuomioistuimissa sen lisäksi mistä on myös hankkeita käräjäoikeus olisi se niin sanotut päivittäistapaukset käsiteltäisiin ettei enää tätä valitustietä olisi niin pitkälle siinähän on jo jatkovalituslupamenettely olemassa mutta sitä pitää vielä laajentaa tässä oli tästä tuomioistuinverkosta tosiaan puhe

laskee kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen ja tätä on kyllä tarkoin käyty läpi ymmärrän tämän hädän näillä tietyillä pienillä paikkakunnilla mutta uskon että digitalisaatio ja etäyhteydet tulevat helpottamaan sitä ennen kaikkea tuomioistuinten sisäinen toiminta tehostuu koska meillä on tälläkin hetkellä pieniä ja haavoittuvia käräjäoikeuksia joissa on vain muutama tuomari jotka saattavat totta kai kukin sairastua tai sitten sinne tulee joku iso juttu ja sinne pitää pyytää apuvoimia muualta ja sehän ei oikein nykypäivää ole kun on isompi yksikkö se on vähemmän haavoittuva vaikka toki siinä jotain muita ongelmia ja haasteita voi olla tosiaan oli puhe että tuomioistuimissa käsiteltäisiin vain ja ainoastaan ne jutut jotka sinne kuuluvat ja se on ihan hyvä hanke hallitusneuvotteluissahan puhuttiin että rangaistusvaatimusmenettelyn käyttöä laajennettaisiin kahteen vuoteen asti se on liian iso muutos kun ajatellaan rangaistuksia puolitoista vuotta mitä nyt työryhmä pohtii on minun mielestäni ihan riittävä ja kun täällä peräänkuulutettiin niitä tavanomaisia rattijuopumusjuttuja silloin ne kaikki siirtyisivät sinne ja varmaan monia muita juttuja ihan omassa päässä äkkiseltään mietin että varmaan toistakymmentätuhatta juttua jäisi pois sieltä käräjäoikeuksista niinhän sen pitää olla että ne jutut käsitellään käräjäoikeuksissa jotka sinne kuuluvat ja muut käsitellään muussa menettelyssä mutta siitä pitää kyllä huolehtia että vaikka nämä prosessit kevenevät niin ne viranomaiset joille nämä jutut kaatuvat saavat sitten resursseja nyt tuli ensimmäinen kahdettatoista voimaan uusi niin sanottu sakkolaki joka työllistää poliisia huomattavan paljon se toki keventää prosesseja syyttäjillä ja poliisille se lisää työmäärää ja poliisi ei saanut resursseja siihen se on huono asia nostin jo tuossa esiin tämän sovittelun merkityksen minä olin yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä ensimmäisissä sovitteluseminaareissa suomessa eli siitä on ja olin hyvin kriittinen tämän sovittelun suhteen mutta olen pikkasen tai aika paljonkin joutunut muuttamaan mielipiteitä tässä matkan varrella sovittelu on hyvä asia se on inhimillisesti katsoen hyvä asia ja se on taloudellisesti katsoen hyvä asia ja kuten ministeriltä tuossa toivoin nyt pitää ennakkoluulottomasti miettiä mitkä asiat voisi käsitellä sovittelussa kunnianloukkaukset voisivat olla yksi semmoinen asiaryhmä ja siellä on paljon muitakin se sovittelu tapahtuu joko ainoana toimintana tai sitten siinä rinnalla koska itse olen paljon nähnyt vakavien väkivaltarikosten uhreja joilla on aivan turhia pelkotiloja siitä rikoksentekijästä niin näkisin että se on inhimillisesti katsoen hyvin tärkeää että tämä ja uhri tapaavat muuallakin kuin siellä oikeudessa ja voivat keskustella tästä asiasta ja parhaimmillaan rikoksentekijä pyytää uhrilta anteeksi se helpottaa tämän uhrin tilaa ja pelkotiloja jatkossa hyvin paljon se ei tarkoita sitä etteikö asiaa käsiteltäisi myös oikeudessa ja tekijä saisi rangaistuksen mutta tätä pitää ennakkoluulottomasti pohtia koska luulen että tällä me saisimme taas parikymmentätuhatta juttua pois tuolta käräjäoikeuksista ja saisimme sinne ne jutut mitkä sinne kuuluvat

tässä on käsitelty erittäin tärkeitä asioita rikosuhrien asema käräjäoikeusverkosto vankilat ylivelkaantuminen äsken ansiokkaassa puheessaan lakivaliokunnan puheenjohtaja toi sovittelumenettelyn äänioikeuskysymykset mutta yli kaiken nousi kyllä debatissa esille tuo huoli ylivelkaantumisesta monestakin näkökulmasta ja se jos mikä peilaa sitä missä yhteiskunnassa nyt mennään tähän ulosottomenettelyyn haluaisin sen näkökulman tuoda että julkisyhteisöjen saatavat ulosottomenettelyssä ovat siellä pahnanpohjimmaisena hännillä on kyseessä sitten valtion tai kuntien saatavat yksityiset velat ja saatavat menevät ohi onko tämä aina järkevää ja inhimillisen oikeustajun mukaista jos esimerkiksi

hoitamattomat pikavipit menevät vaikkapa elatusmaksurästien edelle tätä on hyvä pohtia jotenkin julkisten saatavien perinnän asemaa pitäisi mielestäni parantaa ja yhtä lailla pitäisi tässä jossakin puheenvuorossa tuotiin tätä kysymystä esiin että tässä ulosottomenettelyssä pääoma ei juuri lyhene kun korot ja erilaiset kulut muodostavat maksuista huomattavan osan päästä järjestelmään jossa sitten pääomakin pienenisi ja siitä voisi taas selvitä jaloilleen

arvoisa puhemies kansanedustajat hyviä puheenvuoroja on käytetty tämä oikeusministeriön on varmaan ammattini vuoksi sydäntäni lähellä ja tässä olisi moniakin aiheita mistä voisin puhua mutta muutamia aiheita nostan keskusteluun tässä lakivaliokunnan puheenjohtaja puhui tuomioistuimista ja itse kun olen ollut tuomioistuimissa töissä ja viranomaisissa ja vakuutusoikeudessakin niin olen nähnyt läheltä sen että siellä on sellaisia juttuja jotka sinne eivät kuuluisi toisaalta menettelytapasäännökset eivät ehkä palvele parhaiten nopeaa käsittelyä ja ja toisaalta oikeusturvaa minusta on hyvä että tätä kokonaisuutta nyt tarkistellaan ja tarkastellaan kaikkialta tuomioistuimien tuomarit tekevät valtavan hyvää työtä samoin syyttäjät ja poliisit en tarkoita sitä jokaisessa työpaikassa ja työorganisaatiossa olisi ihmisiä jotka eivät tee välttämättä niin hyvin sitä työtään siitä tulee hyvin valtavasti palautetta ja yksi syy miksi meidän tulee myös huolehtia resursseista on se että nämä ihmiset jaksaisivat sen työn keskellä ettei niitä virheitä satu esimerkiksi siitä syystä että ihmisellä on liian paljon työkuormaa ettei tule virheitä ja viime kädessä jopa virkasyytteitä tässä oli puhetta tuomareiden kouluttamisesta ja koulutusjärjestelmästä ja minusta olisi ensiarvoisen tärkeää että myös virassa olevat tuomarit saisivat riittävästi perehdytystä koska nimenomaan nämä kansainväliset forum säännökset ja erilaiset säännöt jotka menevät ristiin ovat hyvin monimutkaisia tulkita ja näistä on joskus tullut jopa virkasyyte tuomarille kun hän ei ole osannut oikein tulkita asiaa vaikka on vilpittömästi sitä yrittänyt tehdä siksi on tärkeää että on riittävät resurssit ja osaaminen ja siihen myös panostetaan eikä vain arvostella sitä ihmistä joka siellä yrittää sen työnsä tehdä mutta tällä en halua sanoa sitä etteikö jokaiseen ammattiryhmään mahdu myös niitä vähemmän

voimassa tässä oli sitten lisäksi vielä ulosottovelallisista ja ylivelkaantuneisuudesta itse olen monesti miettinyt tätä ongelmatiikkaa ja ymmärrän hyvin että tähän pitäisi saada ratkaisu niille henkilöille ketkä eivät pääse velkajärjestelyyn pitäisi tulla joku ratkaisu siihen ettei tarvitse koko ikäänsä näitä velkoja maksaa ei se ketään motivoi menemään töihinkään jos ikuisesti vain maksaa niitä velkoja yksi tietysti on se että se korkojen juokseminenhan voitaisiin pysäyttää niin kuin velkajärjestelyssä siinä olisi nyt yksi vaihtoehto mutta ymmärrän tietysti senkin että siinä on myös se velanantajan suoja varsinkin jos kysymyksessä on yksityishenkilö joka odottaa rahojaan se ei ole niin yksinkertaista se problematiikka sitten on hyvä myös muistaa että joillakin nuorilla on valitettavasti tullut myös rikosten vuoksi näitä isoja vahingonkorvauksia mikä olisi sitten se hyvä kohtuullinen ratkaisu siinä että tulisi sitten kohtuullinen maksu ja hyvitys siitä rikoksen ai heuttamasta vahingosta ettei se jäisi sitten kokonaan korvaamatta vaikeita vaikeita kysymyksiä siinä mielessä vakuutusoikeusuudistus on myös hyvä otan itse sieltä esille

koko tässä vakuutusoikeus ja tässä valittamisjärjestelmässä mistä esimerkiksi tulee todella paljon palautetta työtapaturmista ja niiden korvattavuudesta juuri siitä että henkilöllä on itsellään monia lääkärinlausuntoja erikoislääkäreiltä ja kuitenkin sitten tässä vakuutusoikeusjärjestelmässä ne tyrmätään joko kelan lääkärin yhden lääkärin toimesta tai vakuutusoikeudessa myönnän itse vakuutusoikeuden esittelijänä jona olen ollut joskus aikanaan ja tapaturmavakuutuksia käsittelin että minun oli hyvin vaikea ymmärtää sitä kun minusta tuntui lääkärinlausuntojen perusteella että haitta aste oli joku ja että se johtui siitä tapaturmasta ja sitten kuitenkin vakuutusoikeuslääkärin kannanoton mukaan kokoonpano meni siellä oli sitten tilanne se että katsoi että tämä johtuu ikääntymisestä ja rappeutumisesta ja ja tässä ei voida katsoa että se pitkittynyt sairastuminen olisi johtunut tästä tapaturmasta monesti sitten mietin että pitäisi olla melkein nollavuotias olisi niin eheä kroppa että se voitaisiin katsoa kokonaan siitä tapaturmasta johtuvaksi hyvä että tätä tätä viedään eteenpäin ja vielä sen sanoisin että on hyvä pohdiskella sitä että ne ne riidattomat asiat tosiaankin pysyisivät siellä tuomioistuimen ulkopuolella maistraatteihinhan on jossain vaiheessa kaavailtu esimerkiksi riidattomien avioerojen siirtämistä ja minusta se olisi oikea oikea paikka siellä on osaamista siihen

herra puhemies tästä edustaja laukkasen puheenvuorosta on hyvä nämä ulosottovelallisen asiat esille me viime vaalikaudella korjasimme näitä pikavippilainsäädäntöjä mutta tuntuu siltä että firmat ovat aina askeleen edellä ja lainsäädäntö laahaa tässä perässä eli taas tarvittaisiin toimenpiteitä kyllä tämän sääntelyn parantamiseksi yksi pieni yksityiskohta on tämä veronpalautusten ulosotto se minusta tällä hetkellä toimii epäoikeudenmukaisesti palkkatuloa ulosmitattaessa voidaan pääsääntöisesti ulosmitata noin yksi kolmasosa ja loput jäävät velalliselle mutta kuitenkin liian korkealla ennakonpidätysprosentilla pidätetyistä palkkatuloista muodostuva veronpalautus voidaan ulosmitata kokonaan nämä veronpalautukset tuovat välyksiä monen perheen talouteen juuri joulun alla ja toivoisin että myös ulosottovelalliselle palautukset toisivat muutoin taloudellisesti niukkaan arkeen helpotusta ulosottovelallisten kohdalla nämä veronpalautukset palautuvat suurella varmuudella kansantalouden rattaita koska raha tulee tarpeeseen ja menee monesti välttämättömien perustarpeiden tyydyttämiseen kuten ruokaan asumiseen ja liikenteen kuluihin toinen asia on se että tämä suojaosuus on valtakunnallisesti yhtäläinen joka puolella ja on tietenkin selvää että täällä etelässä ja pääkaupunkiseudulla elinkustannukset ovat korkeammat kuin tuolla maakunnassa minusta tässäkin olisi kyllä harkittava jonkin sortin porrastusta tältä osin nämä olivat vain tämmöisiä pintaraapaisuja tähän mutta kannatan tuota laukkasen esitystä ajatusta siitä että tätä ulosottoa ja velallisten problematiikkaa isommallakin kokoonpanolla käytäisiin läpi

arvoisa herra puhemies vaikka oikeusministeriön pääluokka on rahallisesti pieni

miljoonaa euroa se on kansalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä ja tämän hallinnonalan asioiden tulee toimia hyvin kaikkialla suomessa jotta ihmisillä olisi hyvä elää meillä on suomeen levinnyt viime vuosina hyvin haitallinen ilmiö turhien valitusten tekeminen jolla ihan tietoisesti tietynlaiset kiusaajat jarruttavat yhteiskunnallista kehitystä ja kerskuvat sitten jälkikäteen niillä että sainpahan tuonkin hankkeen pysäytettyä pysäytettyä vuosiksi ihmiset jäävät vaille työtä yhteiskunnalliset palvelut eivät kehity uusia työpaikkoja ei synny ja monta muuta vahinkoa syntyy kaikkea tätä me olemme joutuneet seuraamaan kaikissa suomen kunnissa ja ja varsinkin maaseutukunnissa erilaisten hankkeiden eteenpäinvientiä esimerkiksi työllisyyttä parantavia hankkeita tapauksessa jarrutettu tietoisena siitä ettei syntyisi työpaikkoja maaseutukuntiin ja siitä on sitten ollut seurauksena hyvinkin karmeita tarinoita ihmisten elämään oikeusministeriön pääluokan osalta on tärkeää että tuomioistuimet toimivat asioissa jämäkästi ja nopeasti ja ennen kaikkea sitten se että suomalaista lainsäädäntöä kehitetään siihen suuntaan yleensäkin että tällainen turha valittaminen yksinkertaisesti pystytään estämään hallitusohjelman mukaanhan meillä on byrokratianpurku yksi tärkeimpiä tärkeimpiä hallituksen tavoitteita ja siinä on jo aika paljon tehtykin tähän saakka maatalouden puolella on purettu monta monta turhaa byrokraattista sääntöä pois ne aiheutuvat eusta sitten on nämä maankäyttö ja rakennuslain puolella olevat valitukset joita tulee hallinto oikeuksiin valtava määrä aivan kerron yhden esimerkin arvoisa puhemies ilomantsista kun vapon voimalaitosta ja pellettitehdasta suunniteltiin niin muuan henkilö joka katsoi kunnia asiakseen häiritä tätä kehitystä teki siitä valituksen joka käsiteltiin vaasan hallinto oikeudessa valitusperuste oli että koska tehtaassa käsitellään ruokohelpiä ja se on kuulemma joillakin kemiallisilla prosesseilla muutettavissa huumausaineeksi niin kyseinen henkilö ei hyväksynyt huumausainetehtaan rakentamista

luin nämä paperit ja ihmettelin että ei tämä voi olla totta tämän täytyy olla varmaan joku vitsi se oli täyttä totta hanke viivästyi noin kaksi vuotta ja maksoi vapo oylle noin miljoona euroa ja menetettynä tuotannon arvona enemmän kuin miljoona euroa eli yhteensä tälle yhteiskunnalle tämä vahinko maksoi noin kaksi miljoonaa ihan puhtaasta kiusanteosta oli kysymys demokraattisessa yhteiskunnassa pitää olla valitusmahdollisuus totta kai mutta tällaiset jonninjoutavat valitukset on pystyttävä estämään tästä turhasta käsittelystä maksu jonka he joutuvat maksamaan ja nimenomaan hallinto oikeuksia on kehitettävä siihen suuntaan että sinne luodaan tämmöinen esikäsittelyorganisaatio joka toteaa turhat valitukset pois ja ne turhat asiat käsitellään kolmessa päivässä pois ja pois ja sitten ne joilla aidosti on asiaa saavat paremman valitukset pitää käsitellä se on selvä asia ja se on yksi oikeusvaltion periaatteista että asiat voidaan myös valittamalla saattaa tarkasteluun joka tapauksessa tällaisia asioita mitä äsken mainitsin ei saisi olla tuomioistuimet toimivat meillä hyvin mutta on kerta kaikkiaan päästävä eroon lainsäädäntöä on kehitettävä ja turhat valitustiet tukittava ja ennen kaikkea viranomaisten valitusoikeudet meillä on naurettavaa että ympäristöpuolelle on pesiytynyt semmoinen ilmiö jossa viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä mitä tämä tällainen on toisena asiana arvoisa puhemies tästä sähköisestä äänestämisestä parhaillaan käydään julkisuudessa vahvaa keskustelua siitä miten yhdysvaltain presidentinvaalit menivät että hakkeroitiinko jotakin tai vaikutettiinko johonkin eikö tämän pitäisi olla riittävän vahva varoitus siitä että kun demokratian ilmentymä on äänestäminen saada äänestää käydä siellä vaaliuurnilla kirjoittamassa sen henkilön numero jota kannattaa ja pudottaa se lippu uurnaan minkä jälkeen jos tämä äänioikeus on käytetty laillisesti äänestäjä on riippumattomasti ja itsenäisesti tehnyt oman päätöksen niin sitten jos mennään näihin nettiäänestyksiin jossakin muualla kuin siellä vaalihuoneistossa se helposti aiheuttaa sen että ihmiseen vaikutetaan rajusti

valitsemansa ehdokas ei tulekaan valituksi vaan sitä tietoa on peukaloitu jossakin vaiheessa tästä on karuja esimerkkejä ympäri maailmaa

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksen asianomaiselle sektoriministerille

edustaja marin
arvoisa puhemies käsittelemme hallituksen esitystä ensi vuoden talousarvioksi epäselvässä tilanteessa näyttää siltä ettei hallitus ole yhtä mieltä talouden kuvasta ja tarvittavista toimista valtiovarainministeri orpo on varoittanut jopa yhden viiva kahden miljardin lisäsäästöistä puolivälitarkastelun yhteydessä pääministeri sipilä on puolestaan sanonut ettei lisäleikkauksille ole tarvetta hallituksen ilmiselvän eripuraisuuden lisäksi hämmennystä on herättänyt kehysriihen ajankohta kehysriihen pitäisi olla maaliskuussa mutta hallitus on päättänyt siirtää ajankohtaa kuntavaalien yli huhtikuulle tilanne on ihmetyttänyt myös pitkäaikaista valtiovarainministeriön ja temin virkamiestä erkki virtasta joka on sanonut ettei päätöksiä voi aina siirtää vaalien yli koska pääministeri ja valtiovarainministeri eivät ole paikalla kysyn pääministerin sijaiselta soinilta miksi kehysriihi on siirretty kuntavaalien yli ja onko lisäleikkausten tarve nolla yksi vai kaksi miljardia euroa

arvoisa herra puhemies minä uskon tämän hallituksen politiikkaan minä uskon siihen että me noudatamme hallitusohjelmaa me myös aiomme edustaja arhinmäki kestää sen leikin toisin kuin te te olette sitoutuneet johonkin ohjelmaan ettekä sitten ole sitoutuneet eli minä vakuutan että tämä hallitus pyrkii hoitamaan asiat niin että lisäleikkauksia ei tarvita miksi tämä ajankohta käsitykseni mukaan kun kuuntelin eilen valtiovarainministeri orpoa hän oli keskustellut nykyisen

valtiovarainministeriön korkeimman virkamiehen martti hetemäen kanssa joka piti tätä ajankohtaa täysin perusteltuna ja luonnollisena
pyydänpä nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies hallituksen budjettipolitiikan voi kiteyttää yhteen lauseeseen otetaan köyhiltä ja annetaan rikkaille annan tästä esimerkin hallitus leikkaa opiskelijoiden toimeentuloa neljäsosalla eli lähes yhdeksänkymmentä euroa kuukaudessa opiskelijat ovat jo nyt yksi suurimmista pienituloisten ryhmistä ja iso osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella sdp ei hyväksy leikkausta samaan aikaan kun hallitus leikkaa opiskelijoilta yli satakaksikymmentä miljoonaa euroa se on päättänyt antaa saman verran rahaa suurituloisille yrittäjille tehottoman ja kalliin yrittäjävähennyksen kautta jota jopa hallituksen omassa esityksessä kuvataan kasvu ja työllisyysvaikutuksiltaan heikoksi kysynkin pääministerin sijaiselta miksi te otatte köyhiltä ja annatte rikkaille voitteko nyt luvata ettei leikkauksia ole ainakaan tulossa lisää ensi keväänä kyllä vai ei pääministerin sijainen

arvasin että tämä kysymys tulee luettelen niitä te sanotte että on tehty leikkauksia ja pitää paikkansa on tehty leikkauksia mitä on tehty pienituloisille useita heidän tilaansa kohentavia ratkaisuja omaishoitajien vapaapäivät turvataan perhehoitajien palkkioita nostetaan takuueläkettä nostetaan kahteenkin kertaan toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään kelan maksettavaksi

arvoisa puhemies ministeri soini fakta nyt vain on se että tämän hallituksen politiikan johdosta lapsiköyhyys lisääntyy eläkeläisköyhyys lisääntyy vanhusköyhyys lisääntyy ja nyt tämä kehysriihen ajankohta on aivan olennainen kysymys nimittäin te ministeri soini ennen vaaleja sanoitte että köyhiltä ei saa ei voi eikä ole varaa leikata ja siitä huolimatta te teette historian suurimman leikkauksen esimerkiksi opintotukeen vähävaraisilta opiskelijoilta viette neljänneksen pois arvoisa puhemies ministeri viittasi täällä että olisi olemassa joitain teknisiä ongelmia minkä takia kehysriihtä ei voi pitää ennen vaaleja tunti sitten valtiovarainministeriön virkamies on vahvistanut että ei ole mitään teknistä estettä pitää kehysriihtä juuri sinä ajankohtana kuin se on aikaisempina vuosina ollut ennen kunnallisvaaleja jos kerran näin on voitteko nyt myöntää että päätös siirtää kehysriihi ja nämä leikkaukset kuntavaalien yli on poliittista harkintaa

olemme hallituksessa keskustelleet asiasta ja en tiedä kuka teidän lähteenne on ja mikä tai kuka virkamies se on meille on valtiovarainministeriön ylin johtaja ilmoittanut että tämä ajankohta mihin hallitus on sitten päätynyt on hyvä ja

arvoisa puhemies tämä on ihan julkinen asiakirja budjettiosaston budjettiosaston päällikkö mäkinen toteaa tunti sitten julkaistussa jutussa että teknisesti ottaen kehysneuvottelut voisivat olla vaaliviikolla mutta käyttäen nimenomaan näitä perusteluja kunnallisvaaleista hallitus on tehnyt sen harkinnan että te siirrätte kehysriihen kunnallisvaalien yli ja nyt tämä herättää ison kysymyksen kun te kerran jo olette sanoneet että pienituloisilta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata ja siitä huolimatta te teette historian suurimman leikkauksen opintotukeen niin kansalaiset jäävät kysymään ettei tässä nyt vain olisi käymässä samalla tavalla kysyn vielä kerran uudelleen myönnättekö vihdoin sen että päätös siirtää kehysriihi ja mahdolliset uudet lisäleikkaukset pienituloisilta kansalaisilta yli kuntavaalien on poliittista harkintaa eikä siinä ole takana mitään teknistä syytä
herra puhemies vastasin edustaja marinin ensimmäiseen kysymykseen leikkaustarpeesta minä uskon että me toteutamme hallitusohjelman ja lisäleikkauksille ei tule tarvetta toivon että että tulokset mahdollistavat tämän joka on ilman muuta koko hallituksen tavoite sitten meillä ei ole minkäännäköistä peliä tässä suhteessa onko joku kuntavaali silloin tai ei me haluamme valmistella esitykset kunnolla me haluamme myös sitten kun esitykset teemme viedä ne läpi niin kuin viime hallitus joka viimeisenä eduskuntapäivänä äänesti omia esityksiään vastaan

täällä käsittelyssä oleva budjetti ja hallitusohjelma ovat ovat saaneet aikaan sen että suomessa vakaus on lisääntynyt ennustettavuus on lisääntynyt ja nyt on erittäin eduskunta omalta panokseltaan myöskin lisää luottamusta kuluttajien luottamus on selvästi korkeampi kuin moneen vuoteen ja sen tähden on erittäin tärkeätä että tässä keskustelussa ei mennä nyt edelle siihen mitä on ensi keväänä mahdollisen kehyksen yhteydessä monta kuutiota juoksee vettä kokemäenjoessa ennen kuin ollaan siellä sen tähden kysynkin pääministerin sijaiselta uskotteko te että kuluttajien luottamus edelleen vahvistuu tämän käsittelyn alla olevan budjetin toteutumisen johdosta ja pidättekö tärkeänä että nyt käydään tämänkaltaista keskustelua jossa ennakoidaan mitä mahdollisesti huhtikuussa tulee

herra puhemies opposition tehtävä on tietysti haastaa ja uskokaa että minulla on siitä kokemusta sitten mitä tulee tähän itse asiaan mitä edustaja kalli pitkäaikainen arvostettu kansanedustaja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sanoi niin kyllä nyt nousun merkit ovat olemassa suomen pankki on ilmoittanut että taantuma on ohi tämä ei ole hallituksen ilmoitus mutta totta kai meidän täytyy pitää kiinni vakaudesta uskottavuudesta ennakoitavuudesta jotta saamme lisää investointeja jotta saamme lisää työllisyyttä sitten kansainvälinen politiikka vaikuttaa meihin erittäin voimakkaasti on erittäin tärkeätä se mitä yhdysvalloissa tapahtuu mitä aasiassa tapahtuu meidän viennin varassa me meidän teollisuuden varassa me olemme ja tässä suhteessa hallitus on tehnyt aivan erinomaisia toimenpiteitä muun muassa teollisuutta edistäviä asioita joita sdp on kannattanut mutta esimerkiksi vihreät vastustanut

arvoisa puhemies viime päivinä moni opiskelija on ollut yhteydessä siitä että tämä kahdeksankymmenenkuuden euron leikkaus kuukausittaiseen opintorahaan on on todella kova heille ja ja vaarana on se että koulutuksen periytyvyys lisääntyy ja monilla nuorilla opintoajat vain pitenevät kun taloudellinen tilanne vaikeutuu tämä nuorilta leikkaaminen on suomen tulevaisuudesta leikkaamista samaan aikaan myös ammatillisesta koulutuksesta leikataan lähes kaksisataa miljoonaa euroa aikana jolloin joka viides nuori mies on koulutuksen tai työelämän ulkopuolella syrjäytymisvaarassa nämä ovat erittäin huonoja päätöksiä jotka leikkaavat suomelta tulevaisuudenuskoa ja näkymiä siksi arvoisa pääministerin sijainen soini kun valtiovarainministeri orpon orpon puheet ovat monille suomalaisille hyvin huolestuttavia että ollaanko nyt leikkaamassa lisää pienituloisilta tai koulutuksesta kysynkin teiltä voitteko luvata että hallitus ei keväällä tee näiden jo nyt tehtyjen kovien päätösten lisäksi vielä lisää leikkauksia koulutuksista tai

arvoisa herra puhemies kuten aikaisemmin ilmoitin perussuomalaiset hallitusohjelmaan ja hallituksen linjaan meidän käsityksemme on että mennään parempaan suuntaan ja silloin lisäleikkausten tarvetta ei ole jos mennään huonompaan suuntaan niin sitten asia katsotaan uudestaan mutta minä uskon tämän hallituksen tekemiseen me kovia päätöksiä se kuuluu tähän pelin henkeen mutta olemme tehneet paljon myös sellaisia sellaisia päätöksiä joista myös pienituloiset ovat hyötyneet tietysti mitä opiskelijoihin tulee niin kyllä esimerkiksi aika pitkään haluttiin että opiskelijat pääsevät yleisen asumistuen piiriin ja nyt kun he sitten pääsevät niin sekin on mukamas huono asia siinä on siinä on puolensa ensin vaaditaan uudistuksia ja sitten kun tehdään niin joku hyötyy joku ei

arvoisa puhemies hieman rönsyilevän avauskysymyksen tulkitsen sivunneen myös veropolitiikkaa ja ennen kaikkea sopeutuksia tästä haluaisin kysyä arvoisalta pääministerin sijaiselta meillähän on monenlaisia sopeutustoimia mahdollista tehdä niin kuin näitä on täällä spekuloitu aika paljon ja hallitushan on ottanut verolinjakseen hyvin erilaisen linjan kuin edellinen hallitus meillä on hyvin ihmisläheinen työhön kannustava verolinja joka alentaa kaikkien verotusta erityisesti pieni ja keskituloisten verotusta edellinen hallitushan nosti arvonlisäveroa eli siis tavallisten kansalaisten verotusta ja erityisesti pienituloisia se satuttaa eniten nostaa heidän elinkustannuksiaan ja vastaavalla summalla sitten alensi suuryritysten veroa eli yhteisöveroa käytännössä suunnilleen vastaavalla summalla kuin korotti tavallisten kansalaisten verotusta voitteko taata meille hallitusohjelmaan nojautuen että tämä hallitus ei tee

herra puhemies on totta että arvonlisävero on vero joka kaikista koviten osuu pienituloisiin joka kertautuu jokaisessa tuotteessa jokaisessa ostopäätöksessä se suistaa ja kuivuttaa suorastaan ja ja tämän viime hallitus teki

puhemies jos kuitenkin katsotaan faktoja niin edellisen hallituksen aikana köyhyys väheni tuloerot tuloerot kapenivat jos katsoo tämän hallituksen saavutuksia tähän mennessä tuloerot ovat kasvaneet ja ensi vuoden veropolitiikka kasvattaa niitä entisestään samaan aikaan te olette leikanneet köyhiltä opiskelijoita työttömiltä eläkeläisiltä lapsiperheiltä sairailta tämä siitä huolimatta että te pääministerin sijainen soini sanoitte ennen vaaleja suomessa miljoona ihmistä elää alle tuhannen euron tuloilla sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä että näiltä ihmisiltä ei leikata te olette kaikilta näiltä ihmisiltä leikanneet nyt kysymykseni kuuluukin kun te olette määritellyt rehellisyyden teidän tärkeimmäksi poliittiseksi arvoksenne aiotteko te leikata vielä lisää ensi keväänä juuri näiltä ryhmiltä

edustaja arhinmäen kysymyksessä oli yksi tosiasia rehellisyys on todellakin yksi perusarvoistani sitten se mitä tapahtui viime hallituksen aikana teidän ollessanne siellä mukana sen aikaa kun kyytiä kestitte satatuhatta työtöntä oli neljän vuoden saldo ministeri lindström varmaan pystyy sanomaan kuinka paljon työttömyys on laskenut tämän hallituksen aikana täytyy näissä luvuissa olla tarkkana tässä aitiossa sitten arvoisa puhemies jos pystyn vastaamaan tämän huudon yli ilmoitan senkin ilouutisen jos ette ole huomanneet että pieni ja keskituloisten palkansaajien verotusta kevennetään sadoilla miljoonilla euroilla kilpailukykysopimuksen mukaisesti kelpaavatko nämä rahat pienituloisten

suuresti arvostamani edustaja kalli viittasi siihen että ei pitäisi nyt puhua ensi keväästä että se on haitallista mutta miksi me puhumme ensi keväästä emme sen takia mitä oppositio on sanonut vaan sen takia että valtiovarainministeri orpo käynnisti tämän keskustelun orpo sanoi että ensi keväänä näillä tiedoilla jotka nyt ovat olemassa edessä on yhden viiva kahden miljardin leikkaukset kyllä kai se tuo aikamoisen huolen onko sillä budjetilla joka nyt hyväksytään mitään mieltä jos puolen vuoden kuluttua kuntavaalien jälkeen hallitus tekee uuden leikkauspäätöksen sitten pääministeri sanoi että ei leikata ero nollan ja kahden miljardin välillä on kyllä isompi kuin hiiren kokoinen ero tämä on jo vähintään hevosen kokoinen ero nyt olemme kaksi päivää yrittäneet kysyä ministeri soinilta kun tiedämme keskustan ja kokoomuksen kannat mikä on teidän kantanne nykytalousennusteella leikkauksen määrästä nolla kaksi

herra puhemies tämä on nyt hyvä kun käydään nämä hevosen kokoiset erot eilen edustaja harakka sanoi että sitran kolmesataaviisikymmentä miljoonaa tai joku kyllä tässä nyt vielä pikkuisen pikkuisen jää välystä valtiovarainministeri orpo ei ole paikalla en hänen puolestaan vastaa vastaan omasta puolestani kun minulta kysyttiin että minä uskon tämän hallituksen politiikkaan ja hallituksen ohjelman toteutumiseen siten että lisäleikkaustarvetta ei ole olen tämän valmis toteamaan vaikka kuinka monta kertaa minun mielestäni on myöskin perusteita optimismille työllisyys on lähtenyt

arvoisa herra puhemies keskustelua taloudesta on nyt käyty tässä eilen ja tänään näköjään jatketaan olisi nyt syytä muistaa myös mitä on opposition taholta puhuttu taloudesta ennen vaaleja ennen vaaleja muun muassa sdp kertoi että että he ovat valmiit tekemään kolme plus yhden miljardin euron säästöt ja leikkaukset tulevalla vaalikaudella valtiovarainministeri rinne silloin ennen vaaleja sanoi että kolmen miljardin euron leikkaukset ja säästöt on tehtävä heti vaalikauden alussa mutta mitä tapahtui kun valtiovarainministeri rinne siirtyi oppositioon nyt mikään leikkaus ei käy kaikki leikkaukset ovat sopimattomia ja se mitä hallitus tekee tervehdyttää taloutta ei millään lailla käy oppositiolle

arvoisa herra puhemies otetaan nyt tämmöinenkin asia kun on tullut tuolla kunnanvaltuustossa oltua aika monta kautta että meillä on sikälikin poikkeuksellinen tilanne että nyt kuntavaalit on siirretty tänne huhtikuulle niittenhän itse asiassa aikataulun mukaan piti olla viime syksynä minä luulen että siihen on oppositionkin hyväksyntä olemassa ja ja näistä asioista on yhdessä sovittu

parempi tehdä hyvin valmistellusti ettei jouduta äänestämään omia esityksiä vastaan
tämän kysymyksen osalta viimeinen lisäkysymys edustaja rinne
arvoisa puhemies sosialidemokraattien vaihtoehdossa on menosopeutuksia vaihtoehtobudjetti kannattaa lukea siellä on aktiivista työllistämispolitiikkaa kasvupolitiikkaa siellä on myöskin iso ero hallituksen politikkaan että me käytämme myöskin tuloja talouden sopeuttamiseen meillä on rikkaille kohdistuva miljoonaperintöihin kohdistuva verotus meillä on yrittäjävähennyksen poistaminen meillä on siellä vaihtoehdoissa mukana myöskin finanssiliiketoimintaan vero meillä ovat nämä kapitalisaatiosopimuksen kääreet joista kaikista tulee tulee tuloja sen verran että päästään irti näistä ikävistä leikkauksista epäoikeudenmukaisista leikkauksista ja eriarvoistamiskehityksestä nyt kysyn teiltä arvoisa pääministerin sijainen soini onko sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin politiikka politiikkaa jolla voidaan estää isot leikkaukset ensi keväänä kuntavaalien jälkeen toteutettavalla tavalla

herra puhemies on selvää että myös teidän on sellaisia elementtejä jotka ovat hyviä esimerkiksi pidän siitä erittäin paljon että te ette halunneet teollisuuden kustannustasoa lisätä se on oikeata politiikkaa ei hallituskaan halunnut sitä lisätä mutta edelleen minua kyllä kiinnostaa tämä sitran ryöstö kolmesataakuusikymmentäviisi miljoonaa kaiketi vai mitä se oli hiuksenkokoinen ero se minulle on kyllä jäänyt mieleen tässä siitä arvostan sosialidemokraattista eduskuntaryhmää ja edustaja rinnettä

kevääseen
kysymys edustaja haavisto

arvoisa puhemies kysymykseni on nyt ulkoministeri soinille samaan aikaan kun istumme täällä salissa ja keskustelemme kiihkeästi kotimaanpolitiikasta syyriasta alepposta ensimmäiset evakuoitavat on ilmeisesti saatu turvaan ambulansseja on tänään ollut siellä letkassa ja ilmeisesti neljäsataa ihmistä on saatu

alueelle ja onko suomi ollut yhteydessä venäjään näiden viimeaikaistenkin tapahtumien vuoksi siinä että venäjä ei omilla sotatoimillaan toisi

arvoisa herra puhemies tämä edustaja haaviston esittämä kysymys on on todella vakava meillä oli eu maiden ulkoministereiden kokous maanantaina brysselissä erittäin voimakkaasti tuomittiin tämä väkivalta ja voimankäyttö ja vedottiin venäjään tämän asian puitteissa puhuin tästä myös pääministerin kanssa joka tapasi venäjän pääministerin oulussa yhdeksäs päivä tätä kuuta meidän viestimme on on ollut kristallinkirkas etenkin naisten ja lasten kärsimysten kautta kyllä sydäntä särkee nähdä mitä siellä ihmisille ja totta kai suomi on on mukana kaikennäköisessä avussa ja kivunlievityksessä missä me suinkin voimme olla kyllä tämä on erittäin iso takaisku

nousemaan ylös ja painamaan

toinen näkökulma tähän aleppon ja syyrian tilanteeseen on se että kun olemme seuranneet sodan kehitystä ja nyt viimeksi tapahtumia itä aleppossa näemme että sodan pelisääntöjä on rikottu monet ajattelevat että sodissa kaikki on sallittua mutta tiedämme hyvin täällä että esimerkiksi kemiallisten aseiden käyttö siviileihin kohdistuvat julmuudet pidätettyihin tai tai vammautuneisiin sotilaisiin kohdistuvat julmuudet ovat kansainvälisten sopimusten mukaan geneven sopimusten mukaan kiellettyjä olisi hyvin tärkeää että suomen kaltainen pieni maa pitäisi näitä asioita esillä ja nostaisi vielä uudestaan nämä sodan pelisäännöt esille myöskin niin että rikoksiin syyllistyneet saataisiin kiinni onko suomella ollut tämäntyyppisiä puheenvuoroja ja oletteko te ministeri pitänyt näitä asioita

nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja me olemme sanoneet ja olen itsekin moneen kertaan todennut että sotarikolliset pitää saattaa vastuuseen on kuitenkin aika ikävää että meillä on sellaisia maita suurvaltoja lähinnä joita ei tämmöisiin sotarikostuomioistuimiin saada koska ne käytännössä jossain ykn turvaneuvostossa pystyvät blokkaamaan sen että näitä asioita siellä tämä on erittäin valitettavaa mutta me pidämme tätä esillä te otitte esille nämä kemialliset aseet tämä on aivan ydinkysymys kyllä lännen uskottavuus siinä kärsi vuonna kaksituhattakolmetoista muun muassa presidentti obama ilmoitti että kemiallisten aseiden käyttö on niin sanottu red line punainen linja jonka yli ei voi mennä mitä suomi teki sitten kun kemiallisia aseita ruvettiin hävittämään meidän suomalainen yhtiö käsitykseni mukaan ekokem osallistui ja otti vastuuta ja me olemme hävittäneet näitä kemiallisia aseita suomessa ei tässä tumput suorana

tällä hetkellä on varsin turhautunut olo aleppon tapahtumien edessä ja sopii ihmetellä emmekö ole oppineet menneisyydestämme koska ykn turvallisuusneuvosto jälleen kerran on suuri pettymys pitäisi eun löytää yhteinen suhtautuminen ehkä myös tehdä yhteistyötä afrikan unionin kanssa kysyn ministeri soinilta mitä mieltä te olisitte tästä

arvoisa herra puhemies tämä on tärkeä kysymys euroopassa me olemme keskustelleet aika monta kertaa voisiko eu olla yhtenäinen ja esiintyä yhtenäisesti ikävä kyllä kaikki uudistustoimenpiteet esimerkiksi ykssa ovat törmänneet siihen että nämä pysyvät jäsenvaltiot eivät halua sinne keitään muita myöskin iso britannia ja ranska jotka siellä ovat olleet aika usein puhuvat myönteisesti euroopan yhteistyön puolesta mutta haluavat edelleen pitää nämä omat jakkaransa ja kyllä minä olen siinä edustaja wallinin kanssa samaa mieltä luettelitte näitä ruandaa srebrenicaa ja muita jotka ovat karmeita muistomerkkejä meille siitä että kansainvälinen yhteisö me mukaan lukien ei ole saanut näitä asioita kyllä tämä aleppo tulee jäämään yhtenä tällaisena muistikuvana meidän monien mieleen ikävä kyllä

puhemies viisi vuotta onko viisi vuotta pitkä vai lyhyt aika kun suomalaiset aikuiset ja lapset päivästä päivään katsovat sitä mitä aleppossa tapahtuu aleppossa ei ole kaupunginosaa johon ei olisi isketty ei ole siviilejä jotka olisi säästetty ja nyt me kysymme jälleen kerran kyselytunnilla onko meillä suomalaisilla mitään vastuuta siitä mitä siellä aika lähellä meitä kuitenkin loppujen lopuksi tapahtuu siltä osin selitykset siitä että vuodesta toiseen ummistamme silmämme ja ajattelemme että ei politiikalla ole keinoja puuttua tähän tilanteeseen eivät vain kerta kaikkiaan enää riitä minä todella toivon että hallitus ottaisi kansainvälisillä areenoilla esiin tämän kuinka kauan me voimme ummistaa eurooppalaisten kansojen silmät siltä että politiikka ei pysty löytämään ratkaisua löytyykö timo soini teistä tahtoa tätä asiaa paremmin nostaa
arvoisa herra puhemies puhun tästä asiasta sopivalla ja ja sopimattomalla hetkellä aina kahdenkeskisissä tapaamisissa viimeksi ranskan ulkoministerin kanssa kun hän vieraili täällä ja ja tulen tämän sanomaan kaikille

puhemies kaikki näkevät sen että itä aleppon osalla hallitus venäjän tuella tullee voittamaan samalla ainakin väestön painopisteitä katsellen syyrian hallitus saavuttaa tavoitteensa ja syntyy sotilaallinen ratkaisu euroopan unioni on ollut tässä aika lailla voimaton emme ole pystyneet kovinkaan paljon vaikuttamaan tähän mutta tämän sotilaallisen toiminnan jälkeen tulee jälleenrakennuksen vaihe ja kysymykseni liittyy siihen onko unionin puitteissa käyty keskustelua siitä millä tavalla näissä tulevissa siirtymäkauden ratkaisuissa jälleenrakentamiseen liittyen tämä unionin tuki ehdollistetaan voimakkaasti sekä sotarikollisten selvittämiseen että siihen että siirtymäkauden ratkaisuissa otetaan myös vähemmistöjen asema huomioon

herra puhemies todellakin toivon että sodan jälkeen tulee rauha ja ja jälleenrakennus on selvää että tämä jälleenrakennustoiminta tulee aiheuttamaan myös meille eurooppalaisille kustannuksia se täytyy tässä ymmärtää ja hyväksyä että näin käy sitten tietysti suurvaltojen välisessä vuoropuhelussa tässä ollaan nyt sikäli hankalassa tilanteessa että usassa obaman hallinto on menossa ja trumpin hallinto ei ole vielä tullut tässä on semmoinen välitila tavallaan että yhdysvaltain aktiivinen panos tällä hetkellä puuttuu minä uskon että tähän ratkaisu löydetään kuitenkin pitää olla niin kuin edustaja vanhanen totesitte että avun mikä annetaan tulee olla myös ehdollista jotta siinä sotarikoksiin syyllistyneitä ei päästetä tämän varjolla kuin koiraa veräjästä

tilanne syyriassa ja aleppossa on järkyttävä tilanne on inhimillinen katastrofi erityisen järkyttävää on siviilien surmaaminen aleppossa ja evakuoinnin viivästyminen arvoisa puhemies syyrian konflikti on monimutkainen vyyhti eikä sen ratkaisu ole helppo syyrian hallitus on venäjän tukemana tehnyt järkyttäviä tekoja ja ja sotarikoksia toisaalta myös oppositio joka koostuu hajanaisista ryhmistä mukaan lukien äärijihadistisia ryhmiä on syyllistynyt julmuuksiin arvoisa puhemies se mitä suomi voi tehdä se mitä eu voi tehdä on rajallista mutta toivon että teemme kaiken voitavamme mutta haluaisin kysyä ulkoministeri soinilta mikä on suomen panos humanitaariseen apuun syyriassa ja onko meillä valmiutta kasvattaa humanitaarista apua syyrian siviileille

herra puhemies onneksi nyt evakuointeihin on saatu vähän parempi tola aikaiseksi se ei tietysti paljon kuolleita lohduta eikä ole riittävää mutta kuitenkin sitten se mitä sanoitte näistä muistakin osapuolista kyllä siellä on ääri islamilaista isisiä siellä on ollut nusraa ties mitä näitä alaporukoita jotka ovat myös syyllistyneet väkivaltoihin eli tämä puoli on olemassa se mikä tässä on kaikista järkyttävintä tavalliset ihmiset joilla ei ole ole osaa eikä arpaa kummankaan puolen joukoissa ovat niitä jotka tämän hirvittävyyden maksavat totta kai hallitus on valmis harkitsemaan myös taloudellisia panostuksia humanitaariseen apuun ja jälleenrakennukseen se on meidän inhimillinen velvollisuutemme
poikkeuksellisesti nyt myönnän edustaja mykkäselle lyhyen puheenvuoron

tule tärkeässä asiassa väärinkäsitystä suomihan toki humanitäärisen avun olosuhteista koko ajan huolehtii myös syyrian osalta omalla panoksellaan me olemme mukana eun yhteisissä ponnisteluissa viimeksi tänään allekirjoitin päätöksen jolla siirtomäärärahoista lisäämme tukeamme vaikean humanitäärisen tilanteen lievittämiseksi me olemme tammikuussa yhdessä kolmen ykn hätäapujärjestön kanssa koordinoimassa suunnitelmaa kokousta jolla nimenomaan tehokkaamman avun kohdentamista mietitään helsingissä tuodaan siihen pohjoismaiden viisaus yhteen ja varmasti koko ajan kaikissa siirtotilanteissa katsotaan miten me voimme erityisesti syyrian konfliktia auttaa meidän omilla vaatimattomilla panoksillamme tietenkin jos päästään jälleenrakennusvaiheeseen sitten kuten ministeri soini kertoi on vielä isomman miettimisen paikka ja myöskin tämän ehdollistamisen tarkempi paikka

syyrian sota ole loppunut sotimalla eikä tilanne ole vielä ohi siitä että on päästy edes tämän verran nyt eteenpäin kiitos kyllä kuuluu merkittävästi yhdysvaltain ja venäjän ulkoministereiden johtamalle neuvotteluprosessille

vetoan hallitukseen siinä että suomi omalta osaltaan ennen muuta eussa mutta myös ykn puitteissa pyrkii löytämään edesauttamaan ratkaisua omallakin panoksellaan sekä humanitäärisen avun että myös tämän tulitaukosopimuksen toteutumisen valvonnan osalta ja on valmis myöskin investoimaan siihen että tätä myös suomen toimenpitein ollaan valmiita tarkkailemaan

arvoisa herra puhemies kyllä pitkä parlamentaarinen kokemus ja viisas puhe aina piristää kiitoksia edustaja kanerva meillähän on myöskin eurooppalaisia rakenteita etyj joka on tehnyt tällaista tarkkailua aika menestyksekkäästi hankalissa ja vaikeissa olosuhteissa itä ukrainassa on tietysti aivan aivan ydinasia että nämä suurvallat ovat tässä mukana ja on aivan ydinasia ja hienoa että meillä on pääsy puheille meillä on pääsy puheille ymmärsin että tekin olette keskustellut ulkoministeri lavrovin kanssa lyhyesti myös john kerryn kanssa tuolla hampurissa etyj kokouksessa tämä on juuri sellaista toimintaa jota kaikkien suomalaisten vaikuttajien niin ministerien kansanedustajien kuin kansalaisjärjestöjenkin pitää tehdä
myönnän vielä tähän kysymykseen lisäkysymyksen kysymyksen alkuperäiselle esittäjälle edustaja haavistolle
arvoisa puhemies vielä ministeri soinille täällä on useammassa puheenvuorossa edustaja vanhanen edustaja wallin ja muut esille euroopan unionin rooli jos katsoo tätä rauhanneuvottelupöytää niin niin euroopan unioni sieltä vähän loistaa poissaolollaan meillä ei ole siellä institutionaalista roolia mutta samaan aikaan euroopan unionille sovitellaan jälleenrakentamisen maksajan roolia me olemme olleet syyrian pakolaiskriisissä suuri pakolaisten vastaanottaja ja myöskin humanitäärisen avun antaja

joka voi olla yksi väline tällaisissa vaikkei suoranainen eu eu organisaatio olekaan kyllä myönnän sen että vaikka staffan de mistura on tässä ollut paljon vartijana ja tehnyt parhaansa niin kyllä eun ja euroopan unionin jäsenmaiden täytyy ottaa piikkiinsä sitä että ei ole parempiin tuloksiin päästy ei siitä pääse yhtään mihinkään ei tämmöistä kuukausien jatkuvaa siviilien ahdinkoa voi millään selittää mutta täytyy myös ymmärtää se että suomi on viisimiljoonainen kansa joka ei näitä asioita yksin pysty ratkaisemaan mutta pystyy olemaan mukana niitä ratkaisemassa

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies tänään julkaistiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore tutkimus lapsiperheköyhyydestä se paljasti että lapsiköyhyys on suomessa kääntynyt jälleen nousuun useampi kuin joka kymmenes lapsi elää suomessa tällä hetkellä köyhyydessä kaikkein vaarallisinta köyhyys on vauvojen ja pikkulasten perheissä tutkimus paljasti myös että lapsiperheiden toimeentuloa ovat heikentäneet lapsilisien ja vanhempainrahojen riittämättömyys sekä hallituksen niihin kohdistamat leikkaukset tämä hallituksen leikkauspolitiikka kurjistaa erityisesti pienituloisia lapsiperheitä eivätkä nämä hallituksen pienet kärkihankepanostukset riitä tätä suuntaa kääntämään arvoisa ministeri rehula miten hallitus aikoo vähentää kasvavaa lapsiperheköyhyyttä erityisesti jos keväällä vielä on luvassa lisää leikkauksia
arvoisa herra puhemies ensinnäkin tuo thln tutkimus johon te viittaatte

tällä vuosikymmenellä muutosta lapsiperheköyhyyden lisääntymisessä ei ole tapahtunut sen sijaan tuo tutkimus tunnistaa sen että esimerkiksi korkea koulutuskaan jonka on oletettu lähtökohtaisesti takaavan paremman toimeentulon ei ole lapsiperheen tuki ja turva toisekseen te kysytte mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt me olemme panostamassa lapsiperheiden arjen sujumisen näkökulmasta palveluihin palveluihin tavalla jolla perhe saisi tuen tavalla jolla varhaiskasvatuksessa koulun yhteydessä lapset saisivat parhaan mahdollisen niin koulutuksen ja opetuksen kuin sen sosiaalisen turvan jota he tarvitsevat toimeentulon osalta on kyse muustakin kuin euroista

puhemies kyllä tämä tutkimus selvästi osoitti sen että tämä trendi nyt on muuttumassa huonompaan huolestuttavaan suuntaan olen yllättynyt siitä että hallitus ei suhtaudu tähän vakavasti mitä tulee pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloon liittyviin ongelmiin tällä viikolla eduskunnassa on myöskin äänestetty opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin se on uudistus joka hyödyttää erityisesti pienituloisia yksin asuvia opiskelijoita mutta se heikentää perheellisten opiskelijoiden asemaa tämän uudistuksen myötä laskee suomi on tällä hetkellä ainoa pohjoismaa jossa ei huomioida opiskelijoiden perheellistymistä opintotuessa ja opiskelijalapsiperheet ovat jo tällä hetkellä erittäin pienituloisia arvoisa ministeri grahn laasonen ja ministeri rehula hallituspuolueiden edustajat ovat pitkin syksyä tässä salissa antaneet ymmärtää että he kannattavat huoltajakorotusta opintotukeen ovatko arvoisat ministerit valmiita nyt ja tänään antamaan perheellisille opiskelijoille suoraan vastauksen kysymykseen

herra puhemies te väitätte että hallitus ei suhtaudu vakavasti esimerkiksi siihen viestiin että perheissä

arjesta selviytymisessä on on ongelmia tuo väite ei pidä paikkaansa me teemme omaa työtämme me teemme niillä eväillä ja edellytyksillä joita meillä on tuo väite ei pidä paikkaansa toisekseen te sotkette ilmeisen tahallisesti vakavan asian toinen toiseensa opiskelijoitten

asumistuen muuttuminen yleisen asumistuen piiriin on kaikkien tässäkin salissa käytyjen keskustelujen jälkeen saanut laajan hyväksynnän sadankahdenkymmenenkahdentuhannen opiskelijan asumistuki paranee toisekseen eduskunta on tuohon lakiin liittyen tehnyt kaksi lausumaa joista toinen liittyy yhdessä asumisen mahdollistamiseen ja toinen siihen että perheellisten opiskelijoitten kohdalla tämä ei ole vaivaton toimeenpantava hallitus ryhtyy tarvittaviin

monet lapsiperheet valmistautuvat jouluun jouluna halutaan antaa lahjoja ja voidaan saada lahjoja moni lapsiperhe elää tänä päivänä hyvinvoivassa suomessa köyhyydessä lapsiperheiden köyhyys tuon thln tutkimuksen mukaan on yhteydessä hyvin usein myös työttömyyteen se on yhteydessä myös pätkätöihin jotka ovat arkitodellisuutta lapsiperheissä hallitus on rajannut työttömien perheiden oikeutta subjektiiviseen päivähoitoon se puolestaan heikentää äitien ja perheiden mahdollisuuksia hakea kokoaikaisesti työtä mennä kouluttautumaan ja päästä paremmin työn syrjään kysyisin nyt sitten ministeri rehula onko teillä todellakin aikeita nyt vahvistaa suunnata sellaisia tulonsiirtoja lapsiperheille että tästä lapsiperheiden köyhyydestä päästään eroon ja perheet voivat nähdä toivon elämässään

pidän erittäin tärkeänä keskustelunaiheena eduskunnassa näin joulun alla lapsiperheiden tilannetta ja siihen meidän pitää erityisesti paneutua ja aivan tässä varhaiskasvatuskysymyksessä mikä nousi esiin lainsäädännössä varmistettiin että huolehditaan siitä että mikäli on sosiaalinen peruste eli lapsi hyötyy silloin varhaiskasvatus toteutuu kokopäiväisenä mutta erityisesti halusin sanoa näistä toimista kun niitä on kysytty että yksi sellainen ihan keskeinen asia joka on lapsiperheissä tärkeä lapsille tärkeä on harrastaminen juuri ihan vähän aikaa sitten nimitin työryhmän harrastustakuuta miettimään eli miettimään sitä että kun harrastamiselle on monia esteitä esimerkiksi kallistuneet kustannukset niin millä tavalla voitaisiin turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen se olisi sellainen teko jossa varmasti laajasti voitaisiin tehdä yhteistyötä yli sektoreiden ja ottaa mukaan myös kansalaisyhteiskuntaa urheiluseuroja kulttuuritoimijoita ja niin edelleen tätä yhteistyötä tehdään myöskin koulujen kanssa mikä on tietysti toinen tärkeä paikka missä näitä toimia tarvitaan

ministeri rehula te totesitte äsken että hallitus panostaa palveluihin jotta pystyttäisiin tukemaan myöskin pienituloisia lapsiperheitä kuitenkin hallitus on leikannut varhaiskasvatuksesta ja kasvavat ja tämä varmasti on sellainen syy mikä heikentää lasten kasvun tukemista mehän suomalaisessa yhteiskunnassa olemme aina olleet ylpeitä siitä että jokaisella on mahdollisuus taustastaan riippumatta hyvään koulutukseen mutta nämä hallituksen tekemät leikkaukset koko tuohon koulutuspolkuun ovat sellaisia jotka nimenomaan vaikeuttavat niitten lasten pääsyä

se on suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeinen filosofia ja se perusidea eli me haluamme turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle suomessa laadukkaan maksuttoman koulutuksen se on meidän suomalainen kansallinen ylpeydenaiheemme ollut koko meidän satavuotisen historian taipaleella jo pitkän matkaa ja siihen haluamme erityisesti panostaa myöskin tulevaisuudessa nämä taloudelliset ajat ovat tiukat se näkyy valtiontaloudessa se näkyy kuntataloudessa siitä me emme pääse mihinkään eikä päässyt edellinenkään hallitus mutta nyt ta loudessa näkyy positiivista värettä ja myös koulutusta kehitetään enemmän kuin voi sanoa vuosikymmeniin siellä on meneillään voimassa muun muassa uudet opetussuunnitelmat se on iso uudistus ja sen tukena on opettajankoulutuksen uudistus ja panokset sinne opettajien jaksamiseen ja uudistumiseen ja siihen että he saavat sen tuen ammatilliseen kehittymiseen samoin lisäksi sitten ihan kaikilla koulutusasteilla voisin lähteä tässä luettelemaan menee aika pitkä aika varhaiskasvatuksesta lähtien ammatillisen koulutuksen reformi on iso kokonaisuus eli sisällöllistä työtä tehdään tiukassa vaikeassa

puhemies on ilman muuta selvää että lapsiperheköyhyyteen on suhtauduttava vakavasti se on varmasti meidän kaikkien mielestä näin mutta kyllä korostaisin nyt sitä että erittäin paljon vaikutusta lapsiperheiden hyvinvointiin arjessa jaksamiseen elämään on sillä minkälaisia palveluita koko meidän järjestelmässämme lapsiperheille tarjotaan minä pidän esimerkiksi kotipalveluiden vahvistamista äärettömän tärkeänä apuna arjessa jaksamisessa ja tiedän selvitysten perusteella että kotipalvelut jos niitä saa järkevällä tavalla ja silloin kun niitä tarvitsee esimerkiksi ehkäisevät huostaanottoja kyllä palvelujärjestelmän kehittäminen on hyvin tärkeää ja meidän kärkihankkeemme

liittyy edustaja paloniemenkin kysymykseen täällä on puhuttu tänään tulevaisuudesta ja on kaiveltu menneitä tämän vaalikauden näytöissä siitä miten on kuntien edellytykset ja mahdollisuudet palvelutuotantoon talouden näkökulmasta hoidettu tämän hallituksen krediitti näiltä osin kestää vertailun pitkälle pitkälle historiaan kuntatalous on vahvistunut tavalla jolla on sitä kautta kyetty edesauttamaan palvelujen vähintäänkin nykytasolla pitoa tai panostamaan kuten esimerkiksi vantaan kaupunki lapsiperheiden kotipalveluihin näitä kuntia ja kaupunkeja suomessa on jotka ovat toimineet siihen suuntaan että rahat käytetään ennaltaehkäisevään työhön jotta sitten sitä raskaampaa palvelua ei tarvita kuntien valtionosuudet ovat olleet hallituksella kärkipäässä

on hyvin huolestuttavaa että lapsiperheköyhyys on lisääntynyt se on asia josta meidän kaikkien tulisi kantaa huolta ja varmistaa että lapsemme saavat hyvän tulevaisuuden tiedämme että leipäjonot ovat kasvaneet ja siellä on yhä enemmän perheellisiä on hyvä että hallitus on panostanut palveluihin ja esimerkiksi perheiden kotipalvelu on erittäin tervetullut mutta palveluita ei voi syödä siksi on erittäin tärkeää että perheiden toimeentulosta pidetään huolta ja varmistetaan että perheillä esimerkiksi tulonsiirrot tai muut tarvittavat etuudet ovat sellaisella tasolla että he voivat elää eikä heidän täydy jokapäiväisessä elämässä jatkuvasti turvautua toimeentulotukeen kysynkin ministereiltä mitä te aiotte tehdä sen eteen että nämä etuudet ovat riittävällä tasolla ja toimeentulo varmistetaan

arvoisa herra puhemies käydyssä keskustelussa ja näissä kysymyksissä yksi osa on ollut esimerkiksi huoli varhaiskasvatuksesta päivähoidosta tilanteessa jossa äiti tai isä on työllistymässä tätä pyritään edesauttamaan ja esimerkiksi varhaiskasvatukseen päivähoitoon tehtyjen muutosten kautta taataan että niille ihmisille jotka sen lapsen päivähoidon tarvitsevat jatkossakin se päivähoito on saatavissa

voimassa mahdollistaa harkinnan se mahdollistaa räätälöinnin se mahdollistaa asioita jotka edesauttavat työllistymistä ja työllistämistä paras toimeentulon turva on se että mahdollisimman monella on työtä mitä sitten budjettiin liittyviin tulonsiirtoihin niin mukaisesti mitä hallitus on yhteisesti sopinut lisäleikkauksiin ajauduttaisi

kokoomuksen eduskuntaryhmälle ja koko hallitukselle on erittäin tärkeää että jokainen lapsi voi kasvaa turvallisesti aikuisuuteen ja voi olla lapsi turvallisesti on tärkeää että vanhemmilla on työtä toimeentulo on turvattu lapsiköyhyys on vakava asia mutta vanhemmat tarvitsevat arjessaan moninaisia palveluita ja on erinomaista että on lapsi ja perhepalveluiden

voimassa vuodesta kaksituhattaseitsemän lastensuojelulakiin on kirjoitettu lapsen etu kaikissa tilanteissa samoin sinne on kirjoitettu että kun on kuntia joissa ei ole kaikkea osaamista niin näitten kuntien alueella olevien lasten palvelutarpeet pitää huolehtia laajempana kokonaisuutena yksi konkreettisimmista asioista on näiltä osin se että näitä moniammatillisia niin kuin termi kuuluu eri osaajien kokonaisuuksia kootaan niin että kuntarajat eivät ole esteenä sille että lapsi saa tarvitsemansa palvelut riittävän ajoissa toinen asia ovat paljon puhutut hyvät käytännöt täälläkin salissa usein puhutaan hyvistä käytännöistä ja niitten monistamisesta konkreettisella tasolla alueittain ihmiset jotka ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen perheiden tuen kanssa tekemisissä istuvat ja pohtivat ja eivät pelkästään pohdi vaan vievät näitä hyviä käytäntöjä

arvoisa puhemies hallitus tekee tuloeroja kasvattavaa politiikkaa rikkaat rikastuvat ja pienituloisilta leikataan tällä viikolla iltapäivälehdet ovat kertoneet yksinhuoltajaäidistä joka ei uskalla lämmittää saunaa kasvavien kulujen takia ruokajonoissa lapsiperheiden määrä on kasvanut huomattavasti ja samaan aikaan netti on pullollaan vähävaraisten lapsiperheiden avunpyyntöjä jotta jouluna olisi edes jotain annettavaa näille vähävaraisten lapsiperheiden lapsille me olemme luisumassa voimakkaasti kohti hyväntekeväisyysyhteiskuntaa jossa hyvätuloiset päättävät kuka saa ja kenelle annetaan arvoisa ministeri onko tämä teistä oikea suunta
arvoisa herra puhemies tuolle suunnalle on laitettava stoppi jos sellainen kehitys on menossa siksi tämä hallitus yrittää laittaa esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perustat sellaiseen asentoon että kun tuo eriarvoistumiskehitys on ollut menossa esimerkiksi terveyserojen kasvamisen osalta liittyen siihen onko parempituloinen vai heikompituloinen niin nuo terveyserot eivät lisääntyisi vaan ne kaventuisivat me tarvitsemme perustat kuntoon toisekseen

ehdimme käydä vielä kaksi lyhyttä kysymystä läpi seuraava kysymys edustaja hakanen arvoisa herra
puhemies joulu lähestyy ja samoin myöskin kinkunpaistoaika tulevien joulukinkkujen paistolle on kuitenkin iso uhka olemassa varsinkin kotimaisen kinkun paistolle nimittäin afrikkalainen sikarutto virus joka ei ole vaarallinen ihmiselle mutta on sikojen tauti on levinnyt laajasti tuolla baltian maissa ja myöskin venäjän puolella viruksen tulo meille tänne suomeen joko matkailijoitten kautta kestomakkaroitten säilykkeiden metsästysvarusteitten kautta tahi sitten liikkuvien eläinten elikkä villisikojen kautta olisi tuhoisaa meidän kotimaiselle sianlihantuotannolle se riski kasvaa päivä päivältä että tuo tauti tänne suomeen saattaa tulla kysynkin vastuuministeri tiilikaiselta millä tavalla tähän riskiin on valmistauduttu minkälaisia toimenpiteitä on valmistelussa ja minkälaisia taloudellisia riskianalyysejä on tehty myöskin taudin torjumiseksi mikäli sellainen tänne tulee

arvoisa puhemies tuo afrikkalaisen sikaruton uhka on erittäin iso meidän elintarviketeollisuudelle ja tietysti erityisesti sianlihantuotannolle koska jos tauti meille leviäisi se vaikeuttaisi merkittävällä tavalla ellei peräti kokonaan lopeta sianlihan vientiä suomesta ulkomaille mikä juuri on käynnistymässä sen takia täytyy tehdä kaikki voitava taudin torjumiseksi villisikakantaa joka on mahdollinen taudin levittäjä täytyy vahvasti harventaa villisian metsästystä on monilla tavoin helpotettu lisäuudistuksia on tulossa sen lisäksi on estettävä mahdollisten villisikojen pääsy kosketuksiin tarhattavien sikojen tai aivan normaaleitten possujen kanssa ja tässä tehdään toimenpiteitä tupla aitauksia ja ulkoilutuksen kieltämistä mutta se kaikkein suurin riski on se että huolettomat matkailijat vahingossa tietämättään kuljettavat meille noita taudinaiheuttajia ja tässä esimerkiksi tuon metsästysmatkailun alueille missä tautia esiintyy täytyy loppua kokonaan ja myös muitten matkailijoitten on oltava valppaana

siitä annan edustaja rinteelle olkaa hyvä
kiitoksia arvoisa puhemies nyt toivon että hallitus voi rentoutua tämän kyselytunnin jälkeen ja ministeri soinikin ihan rennosti vain kun tuosta valtiosalin läpi kulkee niin näkee että joulupuu on rakennettu joulu on siis lähestymässä me oppositiosta olemme pyrkineet tekemään hallituksen kovien pakettien sijasta vähän pehmeämpiä paketteja kansalaisten näkökulmasta joulu on ovella ja tontut tarkkailevat myös meitä täällä eduskunnassa mutta hyvät hallituksen jäsenet joulu tarkoittaa pientä lepohetkeä politiikan kiivaan vuoden aika kovienkin näkemyserojen jälkeen joulurauha on paikallaan siksi haluan kiittää koko opposition puolesta hallitusta kuluneesta vuodesta ja toivottaa teille kaikille levollista joulun joulun aikaa ja rauhoittumisen aikaa tämä on tämän vuoden viimeinen kyselytunti ja ei ei ole tullut oikein selkeää vastausta siihen minkä takia hallitus aikoo siirtää kuntavaalien yli tämän kehysriihen puolivälitarkastelun niin minä kysyn hallitukselta ja erityisesti pääministerin sijaiselta soinilta sen takia että on tullut laajaa kansalaispalautetta ja kyselyä siitä mitä tapahtuu joululle voitteko te luvata suomalaisille että joulua ei siirretä kuntavaalien yli ei pääsiäisen yli ei kuntavaalien yli eikä juhannuksen yli arvoisa pääministerin sijainen kysyn tätä teiltä vakavasti pääministerin

voin vastata ja iloita että tämä on edustaja rinteen ylivoimaisesti paras kysymys minkä

täytyy sanoa myös oppositiojohtaja rinteelle että kiitän teitä siitä että opposition rooliin kuuluen pistätte hallituksen koville se on suomalaisen parlamentarismin ja demokratian ydin me voimme kaikki olla siitä ylpeitä vaikka täällä joskus vähän lämmin tulee kun löylyä heitetään joulua ei olla siirtämässä joulu säilyy edelleen jeesuksen kristuksen syntymäjuhlana

arvoisa puhemies sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuoden talousarvioon määrärahoja yhteensä noin yksi pilkku viisikymmentäkaksi miljardia euroa vuosi sitten vastaavassa tilanteessa pääluokan loppusumma oli yksi pilkku seitsemänkymmentäyksi miljardia euroa tämän lisäksi budjettiin on vuoden kaksituhattakuusitoista varalle jouduttu esittämään useaan otteeseen lisämäärärahoja erityisesti turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoihin turvapaikanhakijoiden määrä on sittemmin tasaantunut mutta parhaillaan käynnissä on voimakas toimintaympäristön muutos jossa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus limittyvät vahvasti toisiinsa samaan aikaan sisäisen turvallisuuden resurssit ovat pitkällä tähtäimellä supistumassa tämä kehitys on ristiriidassa viranomaisten lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien sekä toimintaympäristön muutosten kanssa ennen kuin käyn omasta näkökulmastani läpi muutamia poimintoja budjetin sisältämistä asioista on syytä kiittää valiokuntaa sen esiin nostamista asioista ja lisäkohdennuksista sisäisen turvallisuuden kannalta olennaisiin toimenpiteisiin valiokunta on lisännyt poliisin toimintamenomomentille viisisataatuhatta euroa nettirikollisuuden torjuntaan tästä kaksisataaneljäkymmentäviisituhatta euroa osoitetaan lasten internetissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja kaksisataaviisikymmentäviisituhatta euroa nettikiusaamisen ja nettihuijausten torjuntaan sekä selvittämiseen

hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille kaksisataatuhatta euroa ja painottanut hätäkeskustoiminnan merkitystä auttamisketjussa valiokunta toteaa mietinnössään että hätäkeskuslaitoksen pienenevät määrärahat tulevat asettamaan haasteita häiriöttömälle hätäkeskustoiminnalle niin tuossa äsken edustaja niikko puheenjohtaja toikin esille että poliisin toimintamenoihin ollaan saamassa nyt hieman lisää ja todellakin esitetään yhteensä nyt miljoonaa euroa viime kevään kehyspäätöksen mukaisesti poliisille kohdennetaan vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä viiden miljoonan euron

ja määräraha nousee vielä miljoonaan euroon vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lähtien suojelupoliisinkin toimintamenoihin esitetään kahtakymmentäseitsemää pilkku neljää miljoonaa euroa suojelupoliisin resurssien turvaamiseksi viime kevään kehyspäätökseen sisältyy euron tasokorotus ensi vuodesta lähtien erityishuomiota kiinnitetään lisäksi väkivaltaisen ekstremismin ääriliikkeiden laittoman toiminnan ja vihapuheen ennaltaestämiseen ja tutkintaan sekä terrorismintorjunnan tehostamiseen talousarvioonhan sisältyy kymmenen miljoonan euron lisämäärärahaehdotus poliisille ja suojelupoliisille ja tällä lisärahalla poliisi ottaa käyttöön uusia toimintamalleja vihapuheen ennaltaestämiseen ja tutkintaan tarkoituksena on parantaa poliisin suorituskykyä vahvistaa nettipoliisitoimintaa varmistaa ja vahvistaa kokoontumislain noudattamisen valvontaa

poliisihenkilöiden tulevaisuutta määrällisestä näkökulmasta maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenoihin arvoisa puhemies esitetään kuuttakymmentä pilkku seitsemää miljoonaa euroa ja joutsenon vastaanottokeskuksen säilökapasiteettia lisätään nämähän johtuvat tästä meidän tilanteestamme mikä tässä on ollut onneksi turvapaikanhakijoiden määrä on tasaantunut vuoden kaksituhattaviisitoista huippuluvuista ja siitä syystä nämä ovat laskevat laskevat summat hyvä niin vielä arvoisa puhemies rajavartiolaitoksen toimintamenoihin tulevalle vuodelle esitetään miljoonaa euroa rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttaa merkittävimmin tilanne venäjän ja itämeren alueella tavoitteena on vahvistaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta itärajalla rajavartiolaitos perustaa muun muassa eun raja ja merivartiojärjestelmän edellyttämän nopean toiminnan rajavartijareservin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan menoihin esitetään yhteensä seitsemääkymmentäkolmea pilkku miljoonaa euroa tähän sisältyy kevään kehyspäätöksestä lisätty kahden miljoonan euron tasokorotus hätäkeskuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi ja uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton varmistamiseksi aivan lopuksi puhemies totean että kevään kehyspäätöksen yhteydessä on välttämätöntä tarkastella vielä kertaalleen poliisin ja muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden resurssitasoa jotta valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon linjausten toteuttaminen olisi mahdollista tulisi ensi keväänä valmisteltavassa julkisen talouden suunnitelmassa tehdä varsinaiset korjausliikkeet vuodesta kaksituhattakahdeksantoista eteenpäin me pärjäämme suhteellisen hyvin kaksituhattaseitsemäntoista kiitos siitä näillä lisäyksillä mutta me tarvitsemme siellä kehyskorjauksen sitten ja tästä nyt jo muutama sananen tästä syystä tässä puheessa mutta kiitoksia vielä kerran valiokunnalle ja koko eduskunnalle

arvoisa puhemies on hyvä että poliisin määrärahoja nyt hivenen lisätään ja pystytään tuota määrää pitämään ennallaan myös rajavalvontaan pitää panostaa ja viiveaikoja seurata ne nousivat meillä jaostokäsittelyssä esille tuossa edellisellä kyselytunnilla puhuttiin alepposta ja syyriasta ja on ollut kauhistuttavaa seurata miten syyrian diktaattori venäjän kanssa pommittaa myös siviilejä sieltä tulee todennäköisesti palaamaan suomeen myös täältä lähteneitä daesh

arvoisa puhemies kiitän ministeriä ja ja valiokuntaa hyvästä työstä itse saan hyvin paljon postia laittomasti maassa olevien henkilöiden toimeentulotuen osalta ja ja ministeri risikko jokin aika sitten kertoi että tästä on tulossa jossain vaiheessa ohjeistusta yhteistyössä stmn kanssa olisin tiedustellut miten tämä etenee

kelan tehtäväksi siellä oltiin sitä mieltä että tämä kuuluisi perustoimeentulon puolelle joskin hieman varauksella elikkä silloin se tulisi heidän ratkaistavakseen kyllä minulle jäi semmoinen tunne että siellä ei virkailijoilla olisi välttämättä vastausta jos joku tulisi kysymään miten he toimivat nyt ei ole monta viikkoa siihen kun heidän pitäisi alkaa päätöksiä tätä ohjeistusta tulossa

herra puhemies oli minimi että hallitus korjasi tilanteen joka oli tulossa eli tilanteen jossa kaksisataa poliisimiestä ja naista olisi irtisanottu väliaikaisesti hyvä että tähän korjaus ja lisäys saatiin tätä samaa esitti myös sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kuitenkin tässä hallinto ja turvallisuusjaoston puheenjohtajan puheenvuorossa tuli kuva että hallitus lisää resursseja sisäisen turvallisuuden toimijoille arvostan että ministeri oli omassa puheenvuorossaan realistisempi ja kertoi tämän tilanteen jossa käytännössä budjetti menee alas samaan aikaan kun lisäyksen määrärahojen tulisi kulkea toiseen suuntaan eli ylös koska turvallisuustilanne ympärillämme ja myös maan sisällä on mennyt huonompaan suuntaan kysyn ministeriltä aiotteko betonoida hallituksen toimesta tämän nyt asettamanne seitsemäntuhannenkahdensadan poliisimiehen ja naisen tason tätä tasoa esitti sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kevään keskusteluissa täällä salissa

arvoisa puhemies suomen turvallisuusympäristö on viime vuosina muuttunut oleellisesti meillä on ollut turvapaikkakriisi nettirikollisuus eri muodoissaan ääriliikkeet ihmisten aggressiivinen solvaaminen ja herjaaminen tässä kun uuden edessä ollaan on erittäin hyvä asia että hallitus kykeni täydentämään talousarviota sillä tavalla että saadaan kaikki poliisit pidettyä kylillä ja kaduilla lämmin kiitos siitä ministerille ja koko hallitukselle resursseja tarvitaan varmasti

kun meillä on käsittelyssä tällä hetkellä eduskunnassa sisäisen turvallisuuden selonteko jossa kuvataan nyt turvallisuusviranomaisten tämänhetkistä tilannetta ja siitä seuraa sitten hallituksen sisäisen turvallisuuden strategia jossa olisi tarkoitus antaa ihan konkreettisia keinoja siihen miten tässä muutoksessa meidän sisäisen turvallisuuden viranomaiset järjestyvät kysyisin ministeriltä olette voimakas sote vaikuttaja tuleeko teistä myös voimakas situ vaikuttaja ja teette tässä reformin

herra puhemies suomessa on hyvin poikkeuksellinen ja edistyksellinen kokonaisturvallisuuskäsitys ja siitä vastaa omalta osaltaan erinomaisella tavalla sisäministeri risikko tässä valiokunnan mietinnössä ja jaostyössä huomioimme poliisin rajavartiolaitoksen tullin hätäkeskuksen ja näin poispäin ne tekevät arvokasta työtä ja se kokonaisuus on siinä aivan olennaista nyt sellainen ilmiö on tässä tulossa että alkoholilain kokonaisuudistus etenee ja tiedämme että noin seitsemänkymmentä prosenttia poliisin hälytyksistä on sidoksissa alkoholinkäyttöön miten ministeri arvioi

poliisin määrärahoja mutta tämä nyt tehty lisäyshän on nykyisten määräaikaisten vakanssien jatkamiseen vuodella olisi oikeastaan tärkeä viesti näille poliisimiehille että saisivat pysyvämmän työpaikan hallitus tekee maahanmuuttopolitiikkaa kansainvälisen oikeuden rimaa hipoen esimerkiksi perheenyhdistämistä on vaikeutettu niin että heikompiosaisten naisten ja lasten on vaikea päästä tänne turvaan aivan varmasti jokainen on huolissaan rakkaistaan jotka ovat vaikeissa olosuhteissa ja toiseksi turvallisten maiden listat joita hallitus on laatinut nehän kyseenalaistavat ihmisten oikeutta päästä turvaan ja nyt on nähty että että on ollut ylilyöntejä esimerkiksi irakin suhteen aikooko hallitus päivittää tai tarkastella näitä tai peräti ottaa pois käytöstä nämä turvallisten maiden listaukset

arvoisa herra puhemies todellakin tuo lausuntokierrokselle annettu alkoholilainsäädännön uudistus ja se luonnos käytännössä merkitsee poliisin arvion mukaan ja ihan tuon lakiluonnoksenkin teidän hallitus oman arvionne mukaan

menolisäystä poliisimomentilla mikä tarkoittaa kahdensadan viiva kolmensadan poliisin

oletteko te lainkaan tätä huomioineet täytyy sanoa että jos verrataan vaikkapa viime vaalikauteen niin poliisien määrä on jo käytännössä tuo taso laskenut ja tavoitekin on asetettu sinne vielä nykyistäkin alhaisemmalle tasolle eli sinne seitsemäntuhannen poliisimiehen pintaan

korhonen löfström ja sitten niikko ja sen jälkeen myönnän ministerille

sisäministeri ja ministeriö ovat joutuneet ikään kuin tapetille viime vuosina erityisen paljon muun muassa kahdesta syystä ensinnäkin siitä että täällä sisäisen turvallisuuden puolella on tapahtunut rajuja rajuja ympäristön muutoksia mutta myös johtuen siitä että nämä sisäisen turvallisuuden toimijat ovat joutuneet tämän karun talouden sopeuttamisohjelman piiriin monella tavalla

kemistä tulee ja se on tämmöinen vahva elinkeinopolitiikan keskus elinkeinotoiminnan keskus joko te ministeriössä ja ministerinä olette ajatelleet sitä millä tavalla tämä lisäys nyt kohdistetaan kalajoen ja kemin merivartiostoasemien

merivartiosto on suurten säästövaatimusten edessä ja on ehdotettu että neljä merivartioasemaa suljetaan se tarkoittaa yhä vähemmän resursseja merivartioston jos merivartioston on kaiken lisäksi ajeltava ympäriinsä valvoen veneveroa tulee tämä vaatimaan resursseja joita muuten käytettäisiin meriturvallisuuden takaamiseen tämä huolestuttaa minua sen takia ihmettelenkin saako merivartiosto lisäresursseja kun sen työmäärä lisääntyy uuden veneveron myötä
nyt tässä vaiheessa kaikista puheenvuoroa pyytäneistä ryhmistä vähintään yksi vastauspuheenvuoro on käytetty ja myönnän nyt sitten jaoston puheenjohtajalle niikolle puheenvuoron ja sen jälkeen ministerille

arvoisa puhemies poliisin arvostus on hyvin korkealla suomessa ja olen tyytyväinen siihen että meillä on sisäministeriö joka pitää tärkeänä poliisin resurssien pysymisen nykyisellä tasolla ja kuten kävi ilmi hän myös kehyspäätöksen yhteydessä käy tätä keskustelua että tämä raha riittää myös vuonna kaksituhattakahdeksantoista toisin kuin täällä oppositio nyt moitti tätä poliisien

nykyisellään niin se ei ole enää kiinni ministeristä vaan se on kiinni siitä että me saamme niitä poliiseja tulemaan tähän työhön kaikki poliisit ovat tällä hetkellä työllistettyjä ja enemmänkin töitä löytyisi jos olisi tulijoita sitten edustaja karille olisin myös sen sanonut että suojelupoliisiinhan lisätään kaksi miljoonaa euroa määrärahaa ja suojelupoliisin tarve on huomioitu siinä mielessä pidämme hyvin tärkeänä sitä että kyberrikollisuuteen kuten myös terrorismirikollisuuteen pystytään vastaamaan ajoissa ja kaikkia niitä jotka täällä vaarallisia henkilöitä ovat seurataan jollain tavalla ja pyritään saamaan maasta pois joten kyllä hallitus tekee hyvää työtä sen suhteen että suomi saisi pysyä rauhallisena ja turvallisena jatkossakin

se on noussut ikään kuin meille kaikille kansalaisille turvallisuusuhaksi samaan aikaan budjetti kulkee toiseen suuntaan budjetti kulkee pienempään kehitykseen jo vuodesta kaksituhattayksitoista asti olen ollut hallintovaliokunnan jäsen valiokunnan jossa on sisäisen turvallisuuden kaikki keskeiset toimijat poliisi tulli rajavartiolaitos häke ja niin edelleen tuolloin kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattayksitoista eduskunta asetti tavoitteekseen seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisimiestä ja poliisinaista jos hallitus ei olisi paikannut omaa esitystään taso olisi mennyt kuuteentuhanteenviiteensataan eli tämä liukumäki pitää nyt lopettaa sen takia tätä realismia kaipaan myös tähän
risikko kolme minuuttia
arvoisa herra puhemies vastaan vähän niin kuin kysymysjärjestyksessä elikkä vierastaistelijoista kysyttiin ja toden totta suomestahan on on lähtenyt vierastaistelijoita ja heistä osa on palannut osa ei siellä on myös naisia siitä syystä on tärkeää se että nyt supo seuraa määrättyjäkin henkilöitä mutta sitten tärkeää on myöskin se että heistä otetaan jonkinlainen koppi myös tähän meidän järjestelmään meillähän on käynnistynyt tällainen reach out

päälle tällainen tällainen ajattelu saada heidät oikeille raiteille siihen siihen järjestelmään me haluamme heidät saada ja tässä on tietysti suuri työ että me löydämme heidät ja he ovat itse halukkaita laittomasti maassa olevien määrän osaltahan me haluamme nyt että sellaisia määriä ei tule laittomasti maassa oleva on laittomasti maassa ja me emme halua että täällä ollaan laittomasti maassa ja se on yksinkertaisesti tämän yksilön kannalta hyvä asia koska täällä kun ei ole papereita jos on laittomasti maassa voi joutua rikoskierteeseen voi

lainvoimainen päätös tulee siitä että turvapaikkaa ei tule pitää sitten nimenomaan tällaisiin palautusjärjestelmiin päästä mukaan ensisijaisesti tietysti vapaaehtoisesti mutta meillä on myös pakkopalautuksia ja sitten se miten tällainen perustuslain turvaama hätäapu sitten annetaan siitä me olemme nyt keskustelleet juuri hallituksessa

ja sitten on myöskin tämä että että kelaa ei pidä mielestäni tähän sekoittaa se on minun oma kantani että kela ei kuulu tähän asiaan vaan sen hätäavun pitää lähteä sieltä kunnasta ja mielestäni ei myöskään toimeentulotukea pidä pidä maksaa maksaa laittomasti maassa oleville henkilöille eli hätäapu vain sitten puhuttiin poliisimiesten määrästä on todellakin niin että jos henkilöä näitä määräaikaisia ei olisi tässä saatu pidettyä niin meillä olisi todella laskenut tämä määrä aivan liian alhaiseksi nyt me saamme pidettyä käytännössä aivan kaikki miehet ja naiset töissä johtuen siitä että meillä työttömänä on noin seitsemän henkilöä elikkä ei meillä ole heitä siellä reservissäkään ja se on nyt hyvä asia on linjattu aikoinansa että seitsemäntuhatta olisi se sellainen minimi mutta sanoisin näin että jos tätä rahaa ei olisi tullut niin me emme olisi pystyneet pitämään sitäkään ja siitä syystä tarvitaan se kehyskorjaus täällä on kysytty siitä mitä alkoholilaki tuo tullessaan se tuo tarvetta lisätä poliiseja koska me tarvitsemme niitä sinne perheväkivalta ja rikollispuolelle elikkä se on semmoinen juttu että kun jotain päätetään laissa niin seuraukset ja vaikutukset pitää sitten arvioida ja kantaa se vastuu näin se vain menee jatkan seuraavassa

ministerille kun hän on ottanut hyvin vakavasti tämän sisäisen turvallisuuden takaamisen ja näen hyvin tärkeänä linjauksena tuon ettei kelasta apua tai toimeentulotukea anneta vain sitä hätäapua annetaan näille laittomasti maassa maassa oleskeleville todellakin kehitys jossa poliisi joutuu karsimaan valvonnasta ja ja muusta paljastustyöstä ja priorisoimaan priorisoimaan tehtävänsä vain näihin hälytystehtäviin on kestämätön poliisilla tulee olla riittävät resurssit peruspoliisitoimintaan jossa useinkin paljastuu myös supon tarvitsemaa tietoa poliisilaitoksissa ympäri suomen ollaan todettu muuttunut toimintaympäristö ja huoli resurssien riittävyydestä tehtävien suorittamiseksi on todellinen mikä on myös heidän kannalta tärkeä asia

arvoisa puhemies maahanmuuton osalta elämme ikään kuin kriisin jälkivaihetta emme tiedä mikä meitä vielä tulevaisuudessa odottaa mutta toistaiseksi tilanne on rauhoittunut paljon asioita on kuitenkin edelleen ratkaistavana ja nuo ratkaisut tarkoittavat aina myöskin kustannuksia toivon että täällä pysytään hyvin herkkänä nyt sille asialle miten myönteisten turvapaikkojen määrät kehittyvät ja miten myöskin kotouttaminen etenee tuo kotouttamisen prosessi tietysti tapahtuu kunnissa ja on tavalla tai toisella pystyttävä katsomaan miten kunnat sitten suoriutuvat tuosta tehtävästään paitsi inhimilliseltä kannalta tietysti myöskin talouden kannalta kysyisinkin ministeriltä miltä näyttää tällä hetkellä miten kunnat ovat pystyneet vastaanottamaan ja tekemään tuota kotouttamistyötä ja minkälaisia suunnitelmia sen varalle

arvoisa puhemies todella tässä sisäisen turvallisuuden kehikossa on nähtävissä monenlaisia muutoksia ja ja yksi ehkä kasvava muutos on todella tämä laittomasti maassa olevien määrän nousu tämä ei ole suomessa mikään uusi ilmiö vaan meillähän on ollut tätä jo pidemmän aikaa mutta on otaksuttavissa että niin tämän maahanmuuttotilanteen kuin sitten joltain osin kiristyneen lainsäädännön ja sitä kautta näiden negatiivisten turvapaikkapäätösten osalta tämä määrä tulee kasvamaan ja tähänhän ministeri vähän äsken vastasikin mutta ehkä kysyisin näistä vielä kun tässähän todella on kaksi asiaa toinen on tämä miten sitten näiden kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistuminen onnistuu me tiedämme että siinä on vaikeuksia olisin kysynyt mikä on nyt viimeisin tilanne esimerkiksi palautussopimusten suhteen onko niitä saatu solmittua eri maiden kanssa ja toinen kysymys sitten liittyy näihin kunnille lähetettäviin ohjeisiin varmistan sen nyt vielä oliko nyt niin että ennen vuodenvaihdetta kunnat saavat ohjeen miten toimia näiden ihmisten kanssa

arvoisa puhemies te olette ministeri puuttunut puuttunut hyvin ansiokkaasti väkivaltaiseen ekstremismiin ottanut kantaa vihapuheasioihin niin kuin nytkin puheenvuorossanne väkivaltaisia ääriliikkeitä vastaan valitettavasti olemme suomessakin viime aikoina tätä nähneet nämä eivät kaikki ole ulkomailta tulevia tai ulkoisia uhkia vaan ihan sisäisen kehityksen uhkia asema aukion tapahtumat ja muut tällaiset on tärkeää että poliisilla on uudet linjaukset niin että kun väkivaltaiset liikkeet osoittavat mieltä niin niin tätä seurataan entistä tarkemmin mutta olisin kysynyt teidän kantaanne siihen saksassa käytävään keskusteluun kun vihapuhetta paljon tulee netin kautta ja ja ääri ilmiöt pesivät myöskin tuolla sähköisessä mediassa ja saksassa näyttää nousseen tällainen ryhtiliike jossa vaaditaan facebookia twitteriä youtubea pitämään kurissa omalta kannaltaan nämä vihapuheet ja ääriliikkeiden esiintymiset millaista keskustelua euroopan unionissa tästä on käyty ja miten te tämän asian näette

arvoisa puhemies on hyvä että poliisi saa lisää resursseja sillä sisäinen turvallisuus on oleellisen tärkeää ja näyttää siltä että poliisilla todella on resurssipula omaisuusrikoksien tutkinnassa partiotoiminnassa erityisesti pienemmillä paikkakunnilla sekä huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa liikkuva poliisi lakkautettiin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaneljätoista pora kolmosen yhteydessä kysyn ministeriltä onko ministeri tietoinen siitä tehtiinkö silloin joitakin sopimuksia että liikennevalvontaan on oltava tietty henkilöresurssi vuosittain minä muistelen että tällekin vuodelle on kuusisataayhdeksäntoista henkilötyövuotta sovittu

herra puhemies myös meillä pohjoisessa puhuttaa tämä poliisien määrä paikallinen aviisi kirjoitti tällä viikolla että valtion ensi vuoden budjetti leikkaa viisitoista henkilötyövuotta poliisilta leikkausten määrä jatkuu tämän jälkeenkin niin että vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä maakunnasta lähtee lähes poliisin virkaa voi sanoa että näin suuri pudotus kyllä näkyy jo poliisipalveluissa valvonta vähenee hälytysvalmiusajat pidentyvät liikenneturvallisuus heikkenee rikostutkinta hidastuu ja lupajonot pidentyvät

puhemies kiitän teitä ministeri risikko rehellisestä arviosta ja vastauksesta liittyen alkoholilainsäädännön vaikutuksiin ja vetoankin teihin että kaatakaa tuo esitys nimittäin ei ole mitään järjellistä syytä lisätä tällä lakiuudistuksella poliisin työtaakkaa ja ja alkoholihaittoja tuomalla ne väkevät oluet ja siiderit sinne kauppojen hyllylle kun tiedetään kuinka paljon se aiheuttaa lisätyötä paitsi turvallisuusviranomaisten kohdalla myös sitten tuolla terveydenhuollon

puhemies maahanmuuttopolitiikan harmonisoinnista muun euroopan kanssa on pitkään keskusteltu erityisesti perheenyhdistämisdirektiivi huomioiden haluan avoimesti tiedustella arvoisalta sisäministeri risikolta missä tällä hetkellä mennään perheenyhdistämiseen suunniteltavien jatkokiristysten osalta meidän pitäisi kuitenkin näyttäytyä vertailukelpoisena muihin euroopan maihin nähden ja toteuttaa sitä hallitusohjelman kirjausta houkuttelevuuden vähentämiseksi mielestäni perheenyhdistämisen kriteerit on saatava samalle tasolle muiden euroopan maiden kanssa mikä tarkoittaa muun muassa asumiseen liittyvien edellytysten käyttöönottoa haluan jatkokysymyksenä myös tiedustella arvoisalta ministeriltä tuleeko oleskelulupien kestoon ja niiden säännölliseen tarkasteluun entistä enemmän järjestelmällisyyttä

arvoisa puhemies rajavartioston toimintaedellytysten turvaaminen on myöskin tärkeä turvallisuuskysymys ja ja myös siellä on alimitoitetut resurssit kuten täällä on ollut jo tänäkin päivänä puhetta mutta turvallisuuden lisäksi on itä suomessa rajavartioston toimivuus alueen elinkeinoelämän ja menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää nyt esimerkiksi pohjois karjalalla on ollut huoli ehdotuksesta niiralan raja aseman yöajaksi sulkemisesta niiralan raja aseman kautta kulkee paljon tavaraliikennettä ja valtatie yhdeksän on onkamosta niiralaan niin kapea ja huonokuntoinen että jos kaikki rekat siirtyvät kulkemaan päiväsaikaan niin niin se on kyllä liikenneturvallisuuden kannalta todella huolestuttava asia sen takia minä kysynkin nyt ministeriltä niiralan ja myös imatran raja ympärivuorokautisista aukioloista pystytäänkö ympärivuorokautinen rajojen aukioloaika turvaamaan jatkossa
arvoisa herra puhemies ministeri tuossa osuvasti totesikin näistä henkilöistä jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja se on lainvoimainen että he ovat laittomasti maassa he eivät ole paperittomia he ovat laittomasti maassa eli ei halveerata paperittomia koska ihan laillisesti tässä maassa ja hakevat turvapaikkaa siinä pitää ryhtyä toimenpiteisiin palataan siihen myöhemmin tosiaan turvallisuusviranomaisten niin kuin kaikkien muidenkin budjetti on ollut laskeva on kuitenkin ilahduttavaa että hallitus ja jaosto ovat tähän lisänneet eri turvallisuusviranomaisille rahoitusta näin pitääkin olla kokonaisrikollisuuden määrähän on vähentynyt mutta turvattomuuden tunne on lisääntynyt ja meille on tullut uusia rikosilmiöitä tarvitaan ehdottomasti

koulutuspaikan onko tässä nyt mahdollisuutta kun keväällä tarkastellaan tätä että neljäsataa olisi se määrä joka vuosi eteenpäin

arvoisa herra puhemies supon poliisin ja rajan tilanne on erittäin huolestuttava ja lisätalousarvioesityksessä ja kaiken kaikkiaan tässä on kiinnitetty oikein huomiota poliisin voimavaroihin ja nyt vielä lisärahaa tuli tuonne rajavartiolaitokselle täällä on kysytty ministeriltä tulevatko ne kalajoelle vai vai tuonne kemin suuntaan kysynkin lähinnä noin kaakkoissuomalaisena edustajana mikä on vaalimaan ja tämän itärajan turvallisuustilanne tällä hetkellä ministerin saamien tietojen mukaan onko meillä syytä olla huolissamme toinen asia tiedustelulainsäädännön

uudistaminen on meneillään missä vaiheessa siitä saadaan täällä salissa käydä avoin keskustelu

täällä todetaan että keskeistä on näin ollen poliisien saatavuuden turvaaminen tulevina vuosina tämän varmistamiseksi esitykseen sisältyy lisämääräraha poliisiammattikorkeakouluun

neljäänsataan tapahtuu vaara että poliisien määrä saatavuuden takia putoaisi alle seitsemäntuhannen toisena kysyisin vähän paikallisen kysymyksen äänekoskella odotetaan poliisiaseman rakentamista toivon että ministeri vauhdittaisi senaatti kiinteistöjen ja ja kaupungin välistä sopimusta ja asian hoitamista niin että äänekoskelle saataisiin asianmukaiset terveet tilat
arvoisa herra puhemies keskustelu ja naisten määrästä ei ole keskustelua vain numeroista vaan poliisipalveluiden laadusta saatavuudesta ja ja kansalaisten oikeusturvasta kyse on siitä kuinka monta juttua tutkitaan ja kuinka monta juttua ihan aiheellistakin juttua jätetään tutkimatta sen takia että ei ole kollegoja työpareja työkavereita niitä juttuja tutkimaan

edustaja tolvasen johtamassa työryhmässä viime kauden lopulla jossa yritimme varmasti ihan vilpittömin mielin lukita poliisipalveluiden saatavuutta ja oikeudenhoidon ketjua sellaiselle tasolle joka vastaisi pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja ja oikeusvaltion rakenteita kysyn vielä ministeriltä pitäisikö lukita nyt poliisien määrä aikaisemmin sanomani mukaisesti johonkin tasoon olisiko se seitsemäntuhatta nykyinen seitsemäntuhattakaksisataa vai pitäisikö pyrkiä pääsemään sille tasolle että kaikki jutut suomessa tutkittaisiin ja varmistettaisiin ihmisten oikea kohtelu rikos ja riitatapauksissa

arvoisa puhemies rajan poliisin tullin pelastuslaitosten ja hätäkeskuksen resurssit resurssit ja mahdollisuudet selviytyä siitä jatkuvasti lisääntyvästä tehtäväkuormasta ja myös ennalta ehkäisevästä toiminnasta jatkuvasti paineen alla se on tullut tässä salissa tänäänkin monilta osin kerrottua ministeri on puolustanut suorapuheisesti ja ansiokkaasti hallinnonalan resursseja ja ja vaatinut myös lisäresursseja hyvä niin kiitos niistä ministeri toi myös syksyllä esiin olisiko tarvetta ja syytä laatia poliisille niin sanottu palvelulupaus eli aika jolloin tietyn tason tehtävät hoidettaisiin kysyisinkin ministeriltä onko tämä edennyt ja kun kuitenkin ensi vuoden budjettia käsitellään miten olisi tarkoitus edetä tämän poliisin palvelulupauksen kanssa toinen asia on sitten rajan haastava sopeutusohjelma itärajan tilanne on huomioitava mutta sitä ei saa liikaa tehdä eli merivartiostojen kustannuksella kysyisinkin millainen on näitten kemin ja kalajoen

arvoisa puhemies rajaturvallisuus on varsin tärkeä asia ja kuten tuossa aiemmin kuultiin jo tämä länsirajankin turvallisuuden säilyttäminen on on hyvin tärkeä asia varsinkin pyhäjoen ydinvoimalaitoksen ympäristössä viime kesänä oli varsin levotonta ja meren kautta pyhäjoen rakennustyömaatakin on hyvin helppo lähestyä kalajoen merivartioasema on ollut ollut tässä keskeisessä roolissa ja uudistaisinkin tuon edustaja korhosen tekemän kysymyksen millä keinoin ministeriö varmistaa tämän valiokunnan osoittaman lisämäärärahan kalajoen ja kemin merivartioasemien turvaamiseksi
arvoisa

ajat ovat vaikeat ja sisäinen turvallisuus monella tavalla myös vaarassa tältä osin luottamusta rakentaisi se että me pystyisimme turvaamaan poliisin resurssit minusta ministeri puhui hyvin siitä että kehysriihessä pitää tehdä päätös siitä miten me jatkamme eteenpäin tätä tavoitetta kyllä tuemme ja annamme kaiken tuen ministerille siinä että tämä linjaus voidaan viedä läpi me olemme esittäneet

tuntuu että jos ministerillä on tahtoa niin löytyy tie voisiko tämä harmaan talouden torjunta olla yksi

huoli meripelastukseen liittyen on noussut esiin jo useissa puheenvuoroissa ja rajavartiolaitoshan aikoo luopua peruskorjausta vaativan vartiolaiva merikarhun operatiivisesta käytöstä turun helikopteritukikohdan huonon sään toimintavalmiudesta sekä mahdollisesti myös porkkalan kaskisten kalajoen ja kemin merivartioasemista

puheenvuorossa korostettu elämme kriisien maailmassa ja terroristijärjestöt ovat soluttautuneet pakolaisvirtojen mukana koko eurooppaan ja suomalaisiakin on kymmenittäin mennyt näihin isisin joukkoihin

ministerille onkin onko tässä saatu jotain parempaa aikaan että olisi saatu hillintään näitä salakuljettajia jotka rahastavat kohtuuttomasti näitä hädänalaisia ihmisiä sitten toinen kysymys jota täällä on jo sivuttukin liittyy tähän sisäisen tiedustelutoiminnan lainsäädäntöön kysymys ministerille koska me saamme sen tänne meillä täytyy olla ajan tasalla oleva lainsäädäntö joka on keskeinen osa meidän turvallisuuttamme tänä päivänä tilanteessa jossa haasteet ovat koko ajan kasvamassa

arvoisa puhemies täällä on käyty ansiokasta keskustelua näistä sisäisen turvallisuuden resursseista poliisien määristä ja muista niihin liittyvistä asioista sitten on kuitenkin aina niin että me joudumme kysymään puutummeko itse ongelmaan vai pitäisikö meidän puuttua sen ongelman syihin tästä tullaan nyt siihen kysymykseen mitä täällä useampikin on jo esittänyt että kun on ihan ymmärrettävää että tässä taloudellisessa tilanteessa on haastavaa löytää esimerkiksi poliisille lisäresursseja niin tulisiko sitten katsoa täällä muussa lainsäädännössä ettei tehtäisi sellaisia päätöksiä jotka tulevat lisäämään poliisin resurssitarvetta viittaan tässä nyt esimerkiksi alkoholilainsäädännön uudistamiseen mutta myös tiedämme että täällä sosiaalisen eheyden kentällä mikä koskee esimerkiksi sosiaalipalveluita terveyspalveluita etuisuuksia niillä on heti vaikutus myös sisäiseen turvallisuuteen ja ihmisten turvallisuudentunteeseen kysyisin onko mietitty sitä että muualla lainsäädännössä voitaisiin tehdä ehkä hieman järkevämpiä päätöksiä jotta poliiseja ei tarvittaisi niin paljon
arvoisa herra puhemies edustaja heinonen tuossa jo aikaisemmin ottikin esille nämä vierastaistelijat nyt sitten kun syyriassa ja osin irakissa näyttää käyvän niin että näiden muiden kapinallisten ohella myös islamilainen valtio eli isis on jäämässä alakynteen eikä ole mitenkään odotettavissa että heillä sitten myöhemmin niin sanotusti hyvä heiluisi siellä niin suuntahan on tämän jälkeen selvä ja se on se on eurooppa eli seuraavassa turvapaikanhakijoitten kenties nämä nyt alakynteen jääneet osapuolet ja niiden mukana siis myöskin isis kysyisinkin miten suomessa ja laajemmin ottaen koko euroopassa on varauduttu siihen että tätä porukkaa nyt alkaa tulla turvapaikanhakijoina kenties tänne sitten laajemmin ottaen on tosiaan tämä huoli että poliisi raja tulli nämä kaikki sisäisen turvallisuuden toimijat ovat kohteita joilta vuosi toisensa jälkeen on aina leikattu ja leikattu ja leikattu

jopa seitsemäntuhattakahdeksansataa niin kuin aikaisemmin on linjattu ja toivottavasti joskus siihen päästään kun turvallisuustilanne heikkenee ja mitä tulee alkoholiin ja näin niin silloin kun meillä oli kieltolaki niin eihän poliisi muuta työtä tehnytkään kuin alkoholista johtuvaa työtä nyt

sisäisestä turvallisuudesta on todellakin lisääntynyt huomattavasti siksi on erittäin hyvä että poliisin resurssit saadaan nyt turvattua edes nykyisellä tasollaan rajavartiolaitos on joutunut sopeuttamaan jatkuvasti toimintaansa ja etenkin tuolla kaakkoisrajalla kaivataan lisää rajavartijoita ministeri miten te näette nykyisen tilanteen siellä ja myöskin tulevan nimenomaan tuolla kaakkoisrajalla poliisin rajan ja tullin yhteistyöstä myöskin on saatu hyviä kokemuksia tässä vuosien varrella tuolla kaakkois suomessa jatketaanhan tällaisen kehityksen toteuttamista myös tulevaisuudessa arvoisa ministeri haluan vielä lämpimästi kiittää teitä siitä päätöksestä että esimerkiksi imatran raja aseman ympärivuorokautinen toiminta voi jatkua myöskin tulevaisuudessa
nyt ministeri kolme minuuttia se ei ole kovin paljon mutta tässä tuli aika monta samaa kysymystä toivon että kolme minuuttia tästä syystä riittää teille
arvoisa herra puhemies kiitoksia näistä hyvistä kommenteista ja kiitos kiittämisestä yhdessähän me näitä asioita täällä teemme poliisien resursseista jonkin verran tässä nyt vielä kysyttiin ja vielä totean sen että ei tätä nyt ihan rahakaan ratkaise vaikka meillä olisi kuinka paljon rahaa ei varmasti koskaan ole ihan riittävästi meidän pitää työnjakoon kiinnittää huomiota siihen että että ne asiat jotka kuuluisivat jollekin muulle eivät ole sitten poliisien kontolla kaiken kaikkiaan prosessien kehittämiseen ja ja kaiken kaikkiaan näihin koulutusmääriin ja niin edelleen sitten meidän pitää kiinnittää huomiota myöskin tähän palvelulupaukseen mistä täällä kysyttiin sitä juuri valmistellaan ja sitten tietysti tähän liittyy myöskin se että määrähän ei yksin ratkaise laatua on tietysti määrälläkin merkitystä mutta ennen kaikkea sillä että kohdistetaan ne resurssit oikein meillä on joka paikassa vähän resursseja mutta jos ne osataan oikein kohdentaa ja johtaa sitä työtä niin silläkin on merkitystä

sopeuttamissuunnitelmista mitä he ovat nyt tehneet minä en valitettavasti voi vielä yksityiskohtaisesti kertoa he tulevat minulle esittelemään niitä mahdollisimman pian varmasti nyt tämä raha sitten mikä eduskunnasta tulee vaikuttaa niihin suunnitelmiin ja sen jälkeen tehdään lopullisia päätöksiä mutta ihan yksityiskohtia en pysty teille sanomaan rajaturvallisuus on on onneksi nyt tällä hetkellä suhteellisen hyvä

tehtäisiin valideja päätöksiä maatietoa tarvitaan koko ajan perheenyhdistämisen kriteereistä kysyitte niitähän on kiristetty ja kohtapuoliin julkistetaan selvitys siitä miten muissa maissa on

perheenyhdistämisen kriteereistä haluan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että toimeentulokriteeri jota on nyt siis käytetty ja kiristetty on yksi vahvimmista kriteereistä ja siitä syystä pitää pohtia tarkkaan meillä mahdollisuutta käyttää muuta mutta odotetaan sitä selvitystä sitten tiedustelulainsäädännöstä kysyttiin ja sanoisin vain sen että toivottavasti se saadaan mahdollisimman pian kaikkia teitä jotka olette tiedustelulainsäädännön kanssa tässä talossa tekemisissä ja parlamentaarisessa ryhmässä tuen kaikin voimin mitä nopeammin sen parempi että me saamme sen eteenpäin vihapuheesta kysyitte olen ehdottomasti sitä mieltä että tuolla netissähän

arvoisa herra puhemies suomalainen on tottunut luottamaan poliisiin hyvin monella tasolla poliisien määrään poliisin tapaan hoitaa asioita mutta nyt kun tiedustelee kansan näkemystä niin sisäisen turvattomuuden tunne on lisääntynyt voimakkaasti täällä huomiota tähän poliisien määrän jatkuvaan vähenemiseen ja ja se on myös tässä valiokunnan esityksessä tullut hyvin esille onkin jotenkin ristiriitaista se että harmaan talouden torjuntaan on lisätty niin vähän rahaa kun sen tuotto on niin merkittävää ja se voisi tuoda vastauksen juuri tähän että poliisien määrä voitaisiin pitää sellaisella tasolla että näistä töistä selvitään sitten täällä todetaan näistä esitutkintavelvollisuuksista jos oikein ymmärrän ja tulkitsen että myös sinne on tulossa vähennyksiä mikä käytännössä tarkoittaa sitä että jos täällä ikään kuin perusta murtuu niin silloin myös se syyttäjän toiminta hankaloituu samoin tuomioistuimen poliisi on perusta koko meidän

nyt riittää

siinä määrin ylitse

ja tässä myöskin viitattiin ja myöskin ministeri otti siihen reilun kannan että tämä tuo myöskin resurssien tarvetta poliiseille jos tämä lainsäädäntö viedään maaliin onko sitä lainsäädäntöä valmistellessa tullut tätä asiaa arvioitua ja mikä ministerin näkökulma siihen on mille tasolle tämän päivän poliisimääristä pitäisi poliisin resurssit nostaa jos tämä lainsäädäntö tullaan toteuttamaan sitten toinen kysymys supon resursseja on hieman vahvistettu jo jo aiemmin mutta millä tavalla suojelupoliisi tänä päivänä pystyy vastaamaan siihen seurantavastuuseen tehtävään mikä heille on on annettu siinä realismia näillä resursseilla hoitaa se niin hyvin että me voimme myöskin sisäisen turvallisuuden näkökulman siinä turvata
arvoisa herra puhemies salissa on käytetty todella hyviä puheenvuoroja ja henkilökohtaisesti kolme poliisin hallintorakenneuudistusta kokeneena uskallan kiittää omasta ja myöskin virkaveljieni ja sisarieni puolesta siitä huolesta mitä tässä salissa tunnetaan poliisin resurssien niukkuudesta ja halutaan parantaa näitä resursseja kiitos teille kaikille siitä mutta muutama sana tuossa ministeri totesi näistä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneitten palauttamisista kerroitte että suomi on menossa neuvottelemaan sinne ja tänne ja ja on ihan hyvä että yritetään mutta kysymykseni koskee nyt lähinnä eun laajuudessa eri eu mailla on mitä ilmeisimmin erilaiset mahdollisuudet palauttaa näitä turvapaikanhakijoita onko hallituksen piirissä keskusteltu että tehtäisiin tällaista yhteistyötä eri eu maiden kanssa koska joillakin eu mailla on oikeus palauttaa kielteisen päätöksen saanut hakija ja suomella ei ole niin että tämä palautus koskisi kaikkia eu jäsenmaita

toinen puoli tästä

on se että noin yksi neljäsosa saa saa sen myönteisen turvapaikan me kaikki tiedämme että työn kautta me kiinnitymme parhaiten yhteiskuntaan ja kielikin opitaan parhaiten niin mikä on tällä hetkellä kuntapaikkojen tilanne ja minkälaista keskustelua ministeriö käy kuntien kanssa siitä että ei riitä pelkästään se että pyydetään ja saadaan kuntapaikka vaan että ne ihmiset sitten aidosti sinne asettuvat iso huolihan on myös joita todella toivomme suomeen harmaantuva suomi tarvitsee ihmisiä ulkomaalaisia jotka ovat hyviä veronmaksajia ja hyviä uussuomalaisia minkälaista keskustelua ministeriö käy kuntien kanssa siitä että se aito kiinnittyminen olisi totta että vaikka sen kahden vuoden jälkeen se virta ei tule tänne isoihin kaupunkeihin tampereelle helsinkiin

puhemies vastaanottokeskusten määrää ollaan vähentämässä koska niiden tarvekin on nyt vähentymässä ainakin toistaiseksi ja toivotaan että näin on tällä hetkellä vastaanottokeskusten toiminta on hyvin erilaista eri paikkakunnilla ja eri kunnissa minä olen itse saanut tutustua kahteen kolmeen laadultaan hyvin erilaiseen vastaanottokeskukseen puhun siis toiminnan laadusta kysynkin sen takia ministeriltä millaisilla mittareilla vastaanottokeskusten toimintaa on tarkoitus arvioida eli miten arvioidaan tässä tässä tilanteessa se mitkä vastaanottokeskukset jatkavat toimintaa kun näitä supistuksia joka tapauksessa tehdään

arvoisa puhemies täällä on keskusteltu vihapuheesta toki ymmärrän että kaikki tämmöiset laittomat uhkaukset on otettava vakavasti mutta se mistä meidän erityisesti pitäisi puhua on se kuinka sinisilmäisiä olemme euroopassa olleet ja ja se kuinka tämä ihmissalakuljetusbisnes on raakaa se on kannattavampaa kuin huumekauppa ja ja me pidämme sitä yllä mikäli me annamme ihmisten vapaasti tuolla euroopassa liikkua tietääkseni unkari joka palauttaa ihmisiä rajalla rajan toiselle puolelle eikä ota heitä vastaan ei ole saanut eulta mitään sanktiota ja kysyisin olisiko suomen hyvä siirtyä tähän suuntaan koska mennessään turvallisen maan läpi kuten ruotsin ei heillä ole mitään hätää olisiko aika keskittyä hakemaan pakolaisleireiltä jotta taustat olisi tutkittu eikä niin että meille tulee terroristijoukko murhaajia tänne elätettäväksi ja niiden kanssa olemme sitten ongelmissa tämä olisi hyvä tapa välttää se ottaisimme leireiltä vain leireiltä koska silloin taustat olisi tutkittu paremmin

arvoisa herra puhemies poliisin näkyvyys maantieliikenteessä ja yleensäkin suomalaisilla toreilla ja turuilla on erittäin tärkeää se luo turvallisuuden tunnetta ja antaa ihmisille yhteiskunnan puolesta sen tiedon että heistä välitetään ja turvallisuus on tärkeä asia itärajan kunnissa meillä on pitkät välimatkat sama koskee kainuuta ja tietenkin lappia näillä alueilla missä rajavartiosto toimii vahvasti on poliisilla ja rajavartiostolla keskinäistä lakiin perustuvaa yhteistyötä kysynkin ministeriltä nyt miten usein te käytte läpi poliisin ja rajavartioston virkamiesten kanssa tätä niin sanottua ptr yhteistyötä johon tullikin kuuluu mukaan miten usein näissä käydään tällaisia koordinaationeuvotteluja että pystytään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään tämä jo hyväksi havaittu yhteistyö

puhemies äsken kyselytunnilla keskusteltiin syyrian sodasta ja viime kaudellahan tuon sodan vuoksi ja vaikean pakolaistilanteen vuoksi nostettiin kiintiöpakolaisten määrää kolmellasadalla sinne tuhanteenviiteenkymmeneen tällä hetkellä tuo vuosittainen pakolaismäärä

kun nyt tiedämme että tuo pakolaistilanne ei ole helpottamassa päinvastoin jo entuudestaan suuren pakolaismäärän lisäksi tuo pakolaisvirta jatkuu niin onko suomen hallituksessa pohdittu sitä mahdollisuutta että nostettaisiin tilapäisesti tuota pakolaiskiintiötä sehän on hallittu järjestelmä kun otetaan suoraan ja valikoidaan sieltä pakolaisleireiltä ja sijoitetaan kuntiin

arvoisa puhemies ministerin vastauspuheenvuorosta oli hyvä kuulla että rajavartioston johto vielä pohtii millä tavalla näitä sopeuttamistoimenpiteitä nyt sitten käytännössä kohdennetaan tulevan vuoden osalta mutta

erittäin tärkeää on se että että

rajavartiolaitoksen johto myös tiedostaa selkeästi sen eduskunnan tahtotilan näitten kahden merivartioaseman toiminnan osalta eli se viisisataaviisikymmentätuhatta lisäeuroa lähti liikkeelle nimenomaan siitä että eduskunnassa ja valiokunnassa katsottiin että nämä kaksi merivartioasemaa kalajoki ja kemi on tärkeää säilyttää eli tämän tiedostaminen on on hyvin tärkeää syyllistyn nyt vain yksittäisten asioitten esiin ottamiseen mutta minusta ne ovat tärkeitä kysymyksiä
vielä vastauspuheenvuorot edustajille kari meri ja semi

niin kuin edustaja joona räsänen tuossa aikaisemmin sanoi kokonaisturvallisuus koostuu laajasta sosiaaliturvaverkosta tulonsiirroista ja niin edelleen erilaisesta avusta kansalaisille mutta myös tästä poliisien määrästä en halua itseäni toistaa mutta toistanpa nyt sitten joka tapauksessa kun ministeri tuossa aikaisemmassa aloituspuheenvuorossaan sanoi että julkisen talouden suunnitelmassa seuraavan kerran tarkastellaan keväällä tätä poliisien määrää niin olisiko tässä poliisien määrässä nyt syytä jo päästä

jollekin tasolle että saisimme poliiseille myös työrauhan kehittää omaa organisaatiotaan meidän on hyvä muistaa että ruotsissa poliiseja on lähes kaksinkertainen kaksinkertainen määrä suhteutettuna asukaslukuun kuin meillä suomessa emmekä me hyvinvointivaltiona nyt kovinkaan paljon eroa tästä turvallisuuden profiilistamme ja haluan näin joulun hengessä myös kiittää ministeriä tästä suoruudesta avoimuudesta ja kyvystä katsoa tosiasioita

arvoisa puhemies kiitän ministeriä vastauksesta koskien tuota laittomasti maassa olevien toimeentulotukiasiaa olen itse samaa mieltä että vain ja tarkoituksena täytyy olla palautus koska se on tilanne kaikilla meillä muillakin että jos laillisesti oikeusvaltiossa asiaa tutkitaan jokaisen yksilön kohdalta valitusoikeuksineen niin kaikki niitä sitten lainvoimaisena joutuvat noudattamaan niin täällä kuin muualla tästä varmasti sitten informoitte kelaakin koska minä näin semmoisia ohjeitakin ja siellä oli semmoinen käsitys että he jotenkin joutuvat alkamaan niitä käsitellä se on sitten hyvä minullekin tämä oli uusi asia että tämä on ajateltu näin olin itse siinä uskossa että se menisi kelan kautta mutta hyvä jos se menee kuntiin ja kunnat saavat korvauksen toinen asia olisin yhtynyt tuohon huhtasaaren ajatukseen jos vielä mahdollisesti tulee uusia aaltoja maailma ei ole pysyvä niin onko tämmöisiin varauduttu mitä me jatkossa teemme onko sitä ajateltu
arvoisa puhemies tässä joku aika sitten kun kävin tuolla ilomantsissa ilomantsissa kyläilemässä ja vähän vaalityötä tekemässä tulevia kunnallisvaaleja varten niin paikallinen kaveri joka oli oppaana minulle

rajavartioautoa mikä ajoi sinne pihalle ja sanoi että kuule matti tässä on poliisi ensihoito ja sitten

ja lisäksi oli vielä neljäskin virka sillä ei kuitenkaan postimiehenä ollut enää jäin miettimään sitä että tähänkö me olemme ajautuneet yhteistyötähän pitää olla mutta missä vaiheessa saadaan riittävästi poliiseja että tänne syrjäseudullekin riittää ja toisaalta sitten pitää miettiä tätä toista puolta että mitenkä koulutusta tehostetaan ja koulutuksen imagoa nostetaan niin että me saamme riittävästi hyviä poliiseja että voidaan turvata näitä poliiseja ympäri suomea
nyt ministeri risikko kolme minuuttia ja jollei nyt aivan mahdottoman tärkeää kysyttävää ministerin puheenvuoron jälkeen ole edustajilla niin siirtyisimme ministerin jälkeen puhujalistaan kaikki täällä vähänkin pitempään olleet edustajat ovat saaneet vähintään yhden yhden puheenvuoron useammat useampiakin puheenvuoroja

arvoisa puhemies täällä kysyttiin kotouttamisesta ja mieluusti siitäkin vastaisin mutta lindströmin sektorilla temissä on kotouttamisen puoli ja ja hän vastannee siitä sitten teille myöhemmin siinähän on tietysti omat haasteensa ja kuntapaikkoja ei ihan niin paljon ole mutta se on kaikissa pohjoismaissa vähän sama juttu kaikki mitä te sanoitte siitä miten tärkeää on työ ja ja integroituminen yhteiskuntaan on tärkeää mutta todella temin puolella on on tämä kotouttaminen supon resurssit tarvitsevat tulevaisuudessa niin ikään sitä vahvistusta olen samaa mieltä kanssanne kysyitte eivätkö eu maat voi yhdessä tehdä näitä palautussopimuksia periaatteessa kyllä ja sitä yhteistyötä toki tehdäänkin mutta valitettavasti sellaiset eun yhteiset eivät tahdo oikein pelittää niin että aina pitää tehdä näitä kansallisia elikkä näitä kahdenvälisiä ja siihen se nyt sitten aika aika lailla on mennyt siitä syystä me yritämme niitä tehdä

minkäslaisilla kriteereillä niitä sitten lopetellaan tarkkaa arviointia tehdään ja yksi yksi kriteeri on tietysti talous mutta kaksi muutakin on eli toiminnallisuus ja turvallisuus elikkä kyllä ne monipuolisesti katsotaan pelkkä talous ei vaikuta pakolaisleireistä kysyitte ja yleensä pakolaisten ottamisesta vastaan meillähän on ollut tosiaan tuhatviisikymmentä ja sitten se on ollut nyt seitsemänsataaviisikymmentä mutta mutta kun tällä hetkellä meillä on niin vaikea tilanne ollut juuri tässä turvapaikanhakijoitten kanssa ja me emme voi tietää mitä tapahtuu turkissa mitä tapahtuu afrikan maille niin saattaa myöskin siitä laueta uusi aalto ennen kuin me tiedämme sen varmasti niin meidän pitää nyt katsoa ja katsotaan sitten myöhemmin onko meillä mahdollisuudet nostaa mutta haluan kuitenkin teille kertoa että kuten

vastaanotossa sisäiset siirrot ja ja myöskin uudelleensijoittamiset ja me olemme juuri tehneet niin että sisäisten siirtojen kategoriasta siirrettiin siirrettiin uudelleensijoittamisen kategoriaan näitä kiintiöitä jolloinka me voimme ottaa täsmäten sieltä leireiltä niitä jotka kaikkein eniten tarvitsevat apua eli jolloinka me saamme itse valita ja mehän valitsemme perheitä lapsia ja heitä jotka ovat kaikkein hädänalaisimmassa tilanteessa ovathan nimittäin jotkut maat jo sitä mieltä että jotka tulevat tänne tarvittaisiin kotona rakentamassa maata ja sen tähden meidän pitää mitkä ovat ne henkilöt ketkä täsmäten tänne sitten otetaan autettavaksi sitten ptr yhteistyö on vahva sitä kehitetään jatkuvasti keväällä kehystavoitteissa on että pitää korjata tämä tilanne mikä meillä on tässä mutta en haluaisi hirttäytyä mihinkään lukumäärään siitä syystä että me olemme nähneet sitä sitä lukuihin hirttäytymistä tässä nyt tälläkin viikolla minä sanoisin näin että seitsemäntuhatta ei riitä ja siitä lähdetään mutta kuinka paljon meillä on sitten reservissä meidän pitää saada ne koulutusmäärätkin nousemaan että meillä ihan oikeasti on niitä poliisihenkilöitä mutta olen kanssanne samaa mieltä että seitsemäntuhatta ei tule riittämään tulee ja laittomasti maassa olevien apu vain välttämätön annetaan ja tämä vaatii aivan uuden lainsäädännön millään nykylainsäädännöllä tätä ei hoideta
huomaan että ainakin edustaja yanar haluaa välttämättä käyttää

ollut aiemmin salissa joten hienoa että sain mahdollisuuden kiitän siitä maahanmuuttovirasto on on paineen alla tällainen näkemys on ollut helsingin sanomien kesällä tulleessa

jutussa ja se itse asiassa aiheutti ison julkisen keskustelun haluaisin kysyä ministeriltä onko tämä totta haluaisin myös kysyä mitä hallitus ajattelee maahanmuuttoviraston maa arvioista koskien irakia somaliaa ja afganistania koko maailma on käytännössä nauranut suomelle kun me olemme sanoneet että että ne olisivat turvallisia maita puhutaan siis maailman turvattomimmista maista siis ihan oikeasti aikuisten oikeasti ja pakko kehua tässä suomalaista kirkkoa kirkko on ollut inhimillisyyden ääni kun arvojohtajuutta ei ole ollut saatavilla muualta olen hyvin iloinen tästä ja ja toivon kirkolle

puheenvuorosta puhemies tämä aiemmin mainittu pakolaiskiintiön nostaminen merkittävästikään tuskin olisi mikään ratkaisu ongelmaan turvapaikanhakijoitten määrän suhteen koska eihän meillä ole mitään takeita siitä että jos pakolaiskiintiö nousee niin turvapaikanhakijoita tulisi sen jälkeen vähemmän eiväthän nämä kaksi asiaa liity millään tavalla elikkä en ymmärrä miksi tällaista ratkaisua tarjotaan mutta nämä meidän maahanmuuttokustannukset ovat nousseet ne ovat jotakuinkin miljardin suuruusluokassa ja ne vesittävät nämä kipeät säästöt mitä me olemme saaneet aikaan olisinkin odottanut sellaisiin asioihin vastauksia miten me saisimme näitä turvapaikanhaun ja vastaanottokeskustoiminnan yksikkökustannuksia alas tätä asiaa olen kysynyt jo useampana kertana aikaisemmin menneitten vuosien kuluessa ne ovat jo vähän laskeneet mutta eivät kuitenkaan riittävästi miten saataisiin alas sitä hintaa mitä pitää maksaa per päivä vastaanottokeskuksissa ja yleisempi kysymys miten saataisiin hakijoiden määrää vähennettyä ja vetovoimatekijöitä maasta pois
ja viimeinen räsänen
arvoisa puhemies tässä osana tätä poliisien määrästä käytävää keskustelua on hyvä että nousi esille myös tämä poliisien koulutuspaikkojen määrä nythän on keskeistä että tulevissa suunnitelmissa hallitus pystyy vakauttamaan koulutettavien määrän siihen neljäänsataan meillähän tilanne on se että tänä vuonna valmistuu noin viisikymmentä ensi vuonna suunnitelmien mukaan kaksisataaviisikymmentä ja osasyy siihen miksi poliisin koulutus ei ole enää ollut niin houkutteleva liittyy juuri tähän että tästä kokonaismäärästä taitetaan peistä vuosittain

varma työpaikka kun kouluttauduit poliisiksi sinne ihmiset lähtivät mielellään koulutukseen ammattia arvostettiin mutta nyt sitten viime vuosina kun me käymme koko ajan tätä kisaa siitä mikä tämä kokonaismäärä on se on totta kai vaikuttanut myös tähän koulutuksen mielekkyyteen ja toivoisin että myös tähän keskityttäisiin
kaikki muut ovat saaneet nyt pyytämänsä puheenvuoron mutta edustaja pekonen ei mistä syystä minun on aivan omantunnon syistäkin pakko hänelle myöntää vastauspuheenvuoro ennen ministeriä

halunnut vielä erityisesti antaa kiitosta tästä määrärahan lisäyksestä netissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn on kyse erittäin vakavasta ongelmasta joka ikävä kyllä jää suomessa aika usein muiden ongelmien varjoon muun muassa monissa kouluterveyskyselyissä on tutkittu ja todettu että jopa yksi kolmasosa nuorista on kohdannut seksuaalista ahdistelua netti nimenomaan mahdollistaa hyvin erilaisen erilaisen seksuaalisen häirinnän kuin mitä ehkä aikaisempina vuosina vuosina suomessa on ollut havaittavissa suuresti toivon että nämä toimet eivät jää tähän vaan pidettäisiin tämä vakava asia mielessä ja ja ennen kaikkea teoissa näiden ikävien tapausten ehkäisemiseksi myös jatkossa kiitos ja

puhemies täällä sanottiin että migri on aika tiukoilla ollut ei mitenkään aika vaan todella tiukoilla ja siitä suuri kiitos että ovat jaksaneet maa arvioitahan tehdään koko ajan pitää nyt kuitenkin aina muistaa semmoinen asia että vaikka täälläkin nyt vähän kritisoitiin niitä maa arvioiden tuloksia niin oikeusasteissakin maa arviot migrin päätökset ovat kyllä kestäneet hyvin pitkään tässä tilanteessa kun ensimmäisen kerran tehdään päätös ja sitten mennään korkeimpaan oikeuteen on saattanut maiden tilanne muuttua ja on aivan ymmärrettävää että sitten katsotaan uudelleen myöskin sisäinen pako oletteko katsoneet sitä että ruotsi katsoo että on mahdollisuus lähettää niin sanottuna sisäisen paon mahdollisuutena mutta suomi ei voi lähettää tämän jälkeen me emme ole missään nimessä maa joka lähettää lähettää

sisäinen tarkastus on tehty ja varmasti kehitetään niitä toimenpiteitä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat alkoholilainsäädännön vaikutuksista poliisin tehtäviin oli tuossa jonkun verran puhetta en siihen debattiosuudessa osallistunut totean vain sen että meillä on myös esimerkkejä siitä että tiukkeneva sääntely on lisännyt poliisin työtä meillä on ollut tiettyjä kesätapahtumia jotka ovat toimineet pitkään niin sanotusti piknikjärjestelmän kautta ja kun siellä on kielletty omien alkoholijuomien nauttiminen esimerkiksi musiikkia kuunneltaessa niin väki onkin tullut sinne alueelle huomattavasti kovemmassa humalassa ja se on aiheuttanut lisätyötä poliisille eli ei pelkästään sääntelyn tiukentaminen ole se keino jolla

rahaa määrärahasta osoitetaan osa lasten internetissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja toinen puolikas reilu kaksisataaviisikymmentätuhatta nettikiusaamisen ja huijausten torjuntaan sekä selvittämiseen pidimme tärkeänä myös nettipoliisitoiminnan tehostamista ja tämä on osoitus siitä että poliisin toimenkuva laajenee koko ajan tai jos ei se laajene niin se ainakin uudistuu ja tulee uusia tehtäviä koko ajan mukaan myös hätäkeskustoiminnasta hallinto ja turvallisuusjaostossa kuulimme useamman kuulemisen itse asiassa vielä vielä kaksituhattaneljätoista puheluista kymmenessä sekunnissa pystyttiin vastaamaan yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja kolmessakymmenessä sekunnissa yhdeksäänkymmeneenkahdeksaan prosenttiin vuonna kaksituhattaviisitoista pudottiin yhdeksäänkymmeneenkahteen prosenttiin

tämä tuli vakavalla tavalla hallinto ja turvallisuusjaostossa kuulemisissa esille että jos emme lisää resursseja hätäkeskustoimintaan niin jatkossa nämä odotukset tulevat pitenemään puhutaan sekunneista mutta sitten monessa tilanteessa se odottavan aika apua tarvitsevan aika on pitkä yli kolme miljoonaa puhelua vuosittain hätäkeskuksiin tulee

poliisitehtäviin koulutettavia ja sen takia myös tähän hallitus on on vastaamassa tämän varmistamiseksi esitykseen sisältyy siis lisämääräraha poliisiammattikorkeakouluun sisään otettavien opiskelijoiden määrän nostamiseksi neljäänsataan opiskelijaan mikä mahdollistaa sisäisen turvallisuuden selonteon mukaisen seitsemäntuhannen poliisimiehen vähimmäistason säilyttämisen

arvoisa herra puhemies tämä vähän yllätti minut kiitos edustaja heinoselle tässä ministerin kanssa käytiin aikaisemmin läpi nämä turvapaikanhakijat ja tosiaan heitä saapui viime vuonna kolmekymmentäkaksituhattaneljäsataaseitsemänkymmentäkuusi tänne ja kuten silloin oli nähtävissä ja profiloitavissa niin eihän sitä turvapaikkaa ehkä saa kuin yksi kolmasosa nyt tällä hetkellä kaksikymmentäseitsemän prosenttia on on saanut turvapaikan ja käsittelemättä on noin kuusituhattakahdeksansataa hakemusta se on nyt oikein että hädänalaisimmat saavat turvaa naiset lapset vanhukset että heitä aletaan tänne ottamaan näin sen pitää ollakin hallituksellahan on

ohjelma siitä mitä tässä turvapaikkakriisissä tehdään eli he jotka ansaitsevat turvapaikan saavat sen mahdollisimman nopeasti ja ja he jotka eivät sitä ansaitse poistuvat suomesta mahdollisimman nopeasti nyt tosiaan olen huolissani laittomasti maassa oleskelevista ja he ovat nimenomaan laittomasti maassa he ovat saaneet kielteisen päätöksen joka on lainvoimainen he eivät ole paperittomia vaan he ovat laittomasti koska jos tämä joukko kasvaa kovin isoksi ensinnäkin he ovat helppoja rikoksen uhreja ihmiskaupan uhreja ja toiseksi he ovat helppoja värväyksen kohteita järjestäytyneelle rikollisuudelle meillä on esimerkiksi ruotsista karmivia esimerkkejä lähiöistä joihin esimerkiksi pelastusviranomaiset eivät mennä paikalle me emme saa sellaista tänne muodostaa samoin meillä on tiettyjä riskitekijöitä olemassa koskien henkilöitä jotka ovat olleet sotaa käyvillä alueilla ja palanneet tänne heitä nimenomaan on seurattava ja se on ihan ilahduttavaa että supo sai lisämäärärahaa tähän toimintaan supohan on on saanut tässä viime vuosina monta kertaa lisämäärärahaa vaikka toki se kokonaismääräraha on hieman vähentynyt ja supon henkilöstömäärä on kyllä kasvanut noin näin pitääkin olla vielä kun tiedustelulaki mielellään tällä hallituskaudella saadaan läpi niin saadaan työkalutkin tähän terrorismin torjuntaan näin pitää olla arvoisa puhemies vielä muutama sana näistä poliisin resursseista se on hienoa että tässä laskevassa trendissä poliisi on saanut hallitukselta lisärahoitusta kahdeksan pilkku viisi miljoonaa sekä jaostolta vielä lisää tiettyyn toimintaan muun muassa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi netissä näin pitää olla nämä tilastot ovat sikäli vähän harhaanjohtavia että silloin parhaina aikoina kun meillä oli suomessa seitsemäntuhattakahdeksansataa poliisia hieman päälle tähän laskettiin myös suojelupoliisin henkilöstö mukaan eli noin ja nythän meillä on seitsemäntuhattakaksisataa elikkä itse asiassa jos vanhaa matematiikkaa käyttää meillä on

eli vaikka tämä määrä on toki liian vähäinen ei lasku ihan niin iso ole ollut kun tässä on vähän tämä supon asema muuttunut se on siirtynyt suoraan sisäministeriön alaisuuteen mutta se on tosiasia että poliisi tarvitsee lisää resursseja ja se on loistavaa että nämä kaksisataa nuorta poliisia saavat nyt jatkaa työssään ensi vuoden ajan se on välttämätöntä mutta rahalla ei tosiaan saa enempää koska vaikka olisi enemmän rahaa meillä ei ole työttömiä poliiseja juuri lainkaan mutta se on tärkeää että koulutusmääriä nostetaan tänä vuonna tosiaan valmistuu noin viisikymmentä uutta poliisia mutta jatkossa koulutusmäärät kasvavat siihen per vuosi niin pitää olla samoin rajavartioston toiminta pitää turvata näinä hybridiuhkan aikoina ja muistaa se tärkeä työ mitä rajavartiosto tekee tähän lopuksi vielä sanoisin että se mikä on ollut haaste poliisihallinnossa minä olen ollut siellä kolmisenkymmentä vuotta ja tiedän että se on haaste aina myös kaikilla oikeusviranomaisilla on lyhytjänteisyys rahoituksessa tuo parlamentaarinen työryhmä viime kaudella koetti saada aikaan pitkäjänteisyyttä että mentäisiin edes yksi hallituskausi niin että tiedettäisiin paljonko sitä rahaa on käytössä puhutaan nyt sitten turvallisuus tai oikeusviranomaisista samoin pitää olla semmoinen putkiajattelu

ajatellaan hätäkeskusilmoituksesta aina sinne vankeinhoitoon asti rikosseuraamusvirastoon asti sen rahoituksen pitää olla tasapuolinen kaikille niin että se putki toimii eikä suma jää mihinkään seisomaan tässä on ministerillä varmaan ensi keväänä vielä töitä aika paljon että saa tämmöisen ikuisuusongelman ratkaistuksi mutta luotan täysin ministeriin ja uskon että hän tämänkin ratkaisee kiitos

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset valtiovarainvaliokunnalle ja erityisesti jaostolle ja puheenjohtaja kankaanniemelle tästä mietinnöstä johon on helppo yhtyä olen lukenut sekä mietinnön että kannanotot ja myös vastalauseet kohtalaisen tarkkaan

kaksituhattaseitsemän jälkeen kuten edustaja kankaanniemi äsken tuossa toi jo esille yksikään

kunta ei joudu erityisen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi arviointimenettelyyn merkille pantavaa on myös se että neljätoista kuntaa laskee kunnallisveroprosenttiaan ensi vuonna viimeksi vähintään saman verran kuntaveron laskijoita oli vuonna kaksituhatta eli siis kuusitoista vuotta sitten

päätettiin edellisen vaalikauden aikana lähes yhden pilkku neljän miljardin euron tasoleikkaukset nyt hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut turvaamaan kuntien valtionosuudet ja olemme myös linjanneet että kunnille ei anneta uusia tehtäviä ja velvoitteita ja jos annetaan niin niihin tulee täysi sadan prosentin valtionosuus arvoisa puhemies ensi vuoden vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtionosuudet ovat kuitenkin kokonaismäärältään vajaat neljäsataa miljoonaa euroa pienemmät vuoteen kaksituhattakuusitoista verrattuna ensi vuonna valtionosuusprosentti on kahdenkymmenenviiden pilkku

valtionosuuden tasoon vaikuttavat monet eri seikat joita tuossa jo edustaja kankaanniemi toi esille muun muassa tämä perustoimeentulon kela siirto vähentää valtionosuuksia ja myös edellisen hallituksen viidenkymmenen miljoonan euron leikkaus sekä indeksisidonnaisiin menoihin kohdistettu säästö valtionosuuksien määrärahan tasoa puolestaan sitten nostavatkin eräät asiat kuten satsaukset omais ja perhehoidon kehittämiseen sekä vanhusten ja ja veteraanien kotipalvelujen kehittäminen valtionosuusjärjestelmässä tällä kertaa budjettiriihen mukaisesti kymmenen miljoonan euron osuus saaristo osakunnille saaristoisuudesta aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi ja tämä saaristo osalisähän viime vaalikaudella poistettiin ja nyt se tänne lisättiin korotus

ensimmäisen vuoden valmistelun pohjalta että sitä miljardia ei pystytä sitä kautta saamaan aikaiseksi niin me olemme laajentaneet sen koskemaan koko julkisen sektorin toimintaa nyt sitten tulevana keväänä puoliväliriihen yhteydessä on tarkoitus siitä tehdä lisäpäätöksiä ja siksi kutsumme sitä jts miljardiksi koska siihen kuuluu koko tämän julkisen sektorin tarkastelu muutama sana myös digitalisaatiosta olemme panostamassa paljon digitalisaation edistämiseen julkisten palveluiden kehittämisessä ensi vuonna siellä on kärkihankkeista tärkeimpänä

ihmettelin hieman sitä että sosialidemokraatit esittävät omassa vastalauseessaan viidenkymmenen miljoonan euron leikkausta tänne valtionhallinnon kehittämismenoihin ja siellä on juuri tärkeitä digitalisaatiohankkeita ja monia muita muun muassa poliisin tietojärjestelmäuudistushankkeita tuomioistuinlaitoksen asiankäsittelyjärjestelmähanketta verojärjestelmän uudistamista ja myös tämä maakunta ja sote muutosuudistuksen valmistelu pidän sitä erikoisena että tänne on nyt kohdistettu sosialidemokraattien puolelta näin iso leikkaus nyt
on mahdollista pyytää vastauspuheenvuoroja viides painiketta painaen

arvoisa herra puhemies yhdeksänkymmentä luvun alussa kun tulin kuntapolitiikkaan valtionosuus oli noin viidenkymmenenkahdeksan prosentin luokkaa ja ja tänä päivänä se on noin kahdenkymmenenviiden prosentin luokkaa eli kovin on tultu tässäkin liukumäkeä eri hallitusten aikana alaspäin ministeri sanoitte että edellinen hallitus leikkasi siinä tilanteessa jossa edellinen hallitus oli tätä leikkausta varmasti myös tapahtui mutta tämä nykyinen hallitus ei ole perunut niitä leikkauksia vaan pikemminkin jatkanut samaa latua kiky sopimusten kautta leikataan etukäteen ja ja sen lisäksi sen lisäksi kuntien kuntien lausunnot sote uudistukseen liittyen olivat hyvin kriittisiä ja on huoli siitä mitkä sote uudistuksen ja muiden leikkausten vaikutukset tosiasiallisesti kuntatalouteen sitten viime kädessä ovat kysyn ministeriltä kuinka herkällä korvalla tulette seuraamaan kuntataloutta näitten suurien historiallisten aluehallinnon uudistuksen ja sosiaali ja terveysuudistuksen vaikutuksia kuntatalouteen

arvoisa puhemies viime kauden valtavista valtionosuusleikkauksista huolimatta on ilolla pantava merkille että kuntakenttä on pystynyt sopeutumaan näihin näihin leikkauksiin siitä täytyy tietysti antaa kuntapäättäjille kuntapäättäjille merkittävä merkittävä kiitos toki se on välillä tarkoittanut myös sitä että kunnallisveroprosenttia on jouduttu nostamaan mutta kunnat ovat pystyneet näihin leikkauksiin sopeutumaan toisaalta tämä tarkoittaa sitten sitä että totta kai valtiovallan pitää pitää myös luottaa kuntakenttään toteuttaa kunnille annettavat lupaukset ja niinhän nyt tämä hallitus on tehnytkin eli muun muassa veroperustemuutokset on korvattu kunnille täysimääräisesti ja kunnille ei sälytetä uusia tehtäviä ilman täyttä rahoitusta on välttämätöntä että valtiovalta pitää nämä omat lupauksensa ja sitä kautta pyritään myös sitten parantamaan kunta valtio suhdetta joka viime kaudella rapautui

arvoisa puhemies lapsen oikeus päivähoitoon ei voi olla riippuvainen vanhemman työmarkkinatilanteesta mutta hallitus on nyt rajoittanut

on lisääntynyt ja köyhiä perheitä ovat erityisesti sellaiset perheet joissa on työttömyyttä tällaisille perheille olisi erittäin tärkeätä että lapsella olisi turvattu varhaiskasvatuspaikka päivähoito ja moni asiantuntija on todennut sen että harva sellainen joka tarvitsisi päivähoitoa sosiaalisin perustein itse asiassa hakisi sitä leimautumisen pelossa silloin kun eduskunta teki päätöksen hyväksyimme myös ponnen että tullaan seuraamaan miten päätös vaikuttaa kunnissa ja kysynkin nyt kuntaministeriltä millä tavalla olette varautuneet seuraamaan tämän päivähoidon tilanteen kehittymistä

puhemies vihdoin tämän hallituksen kärkihanke kiitos siitä tämä hallitus on tarttunut toimeen tässä asiassa ja antaa kunnille valtionosuuksien kautta mahdollisuuden tehdä konkreettisia parannuksia omaishoitajan asemaan ja hyvinvointiin arvoisa ministeri kun kunnat toimivat hyvin eri tavoin ja valtionosuuksissa tähän kärkihankkeeseen tarkoitetut rahat eivät ole korvamerkittyjä niin olisin kysynyt miten kuntia ohjeistetaan ja valvotaanko näiden toimien ja tavoitteiden toteutumista millään tavalla

puhemies edustaja niikko esitteli tässä tullin toimintaa todellakin tulli tekee tärkeätä työtä kun mietitään kokonaisturvallisuutta laajasti haluan nostaa tässä yhteydessä esiin sen puolen mikä ei ole vielä täällä noussut missään yhteydessä eli tullin roolin antidopingtyössä suomeen tulee rajan yli mitä ihmeellisimpiä aineita ja ne päätyvät harmaan talouden kautta käyttäjille jotka eivät tiedä mitä he käyttävät miten sitä käyttävät vielä vähemmän tietävät mitä seurauksia niistä on seuraukset voivat olla karmeita tullin työn ansiosta pelkästään tänä vuonna saadaan kaksikymmentä miljoonaa euroa takaisin rikollishyötynä ja en ole varma onko tähän summaan laskettu se mikä vaikutus tällä dopingin vastaisella työllä ja rajalla paljastuvasta dopingin salakuljetuksesta on

arvoisa puhemies ensi vuonna kuntatalous vahvistuu neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla sitä voi olla yksittäisessä kunnassa vaikeakin huomata näin on ainakin omassa kotikunnassani ja monissa muissakin kunnissa kilpailukykysopimuksen seurauksena ensi vuosi voi olla hyvin epätasainen mutta pitkällä tähtäimellä kuitenkin kuntatalous vahvistuu ja ensi vuonnakin sen neljäkymmentä miljoonaa euroa tässä on kysymys myös isosta kuvasta kuntien valtionosuusleikkaukset eivät ole ollenkaan samankaltaisia kuin mitä on aikaisemmin tehty ja myös semmoisesta reiluudesta että jos kunnille sälytetään lisätehtäviä niin heille annetaan myös sata prosenttinen rahoitus niihin liittyen vaikkapa omaishoitoon ja tämänkaltaisiin asioihin mutta olisin kysynyt ministeriltä kun olette paikalla kuinka nyt näette tässä vaiheessa hallituskautta tämän suuren kuntatalouden tasapainottamiskuvan ensi vuonna kuntia menee vähemmän esimerkiksi kriisikuntamenettelyyn

veneitä verotetaan jo ostovaiheessa samoin veneiden polttoaineiden käyttöä ja niin ikään monia muita kustannuksia lisäksi vero saattaa vaikuttaa negatiivisesti saaristomatkailuun ja suomalaiseen pienvenevalmistukseen

puhemies on erittäin kiinnostavaa käydä hallituspuolueiden kanssa debattia siitä leikataanko kuntataloutta ensi vuonna vai jääkö kuntatalous positiiviselle niin kuin hallituspuolueet ovat luvanneet minä toivoisin ministeri että kun tätä keskustelua käydään ensi vuonnakin niin jos te voisitte tuoda kehysriihen yhteydessä selvityksen siitä miten tämä asia on ja sitä seuraavassa kehysriihessä myöskin kun täällä hallituspuolueiden kanssa ollaan väitelty monena iltana niin ministerikin viittasi siihen että peruspalveluiden valtionosuutta leikattiin viime kaudella se on totta ne samat leikkaukset jäivät nyt pohjiin ettekä te niitä peruneet vaikka olette niitä kritisoineet sen lisäksi teitte viidenkymmenen miljoonan lisäleikkauksen joka oli viime hallituskauden lopulla myös voimassa mutta sen lisäksi kehysriihessä ensimmäistä kertaa te leikkasitte suorina valtionosuusleikkauksina seitsemänkymmentäviisi miljoonaa enemmän kuin me olisimme tehneet se on suuri virhe niin ei olisi pitänyt tehdä ja olen pahoillani siitä että te valitsitte myös toisen tavan sen että kiky leikkausten verokertymää ei korvattu eikä todellisia kiky kustannuksia ja myös etukäteen leikkaatte kuntien valtionosuuksia tämä on väärin herra puhemies

edustaja krista kiurun pitäisi tietää tosiasiat koska olette saanut tämän saman paperin jonka myös kuntaliiton valtuuston varapuheenjohtaja mika kari on varmasti saanut kuntaliiton laskelman siitä miten viime vaalikaudella valtion toimenpitein kuntien taloutta heikennettiin merkittävästi ja nyt tänä vuonna valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on kaksisataaviisikymmentä miljoonaa positiivinen ja ensi vuonna kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa positiivinen tämä on kuntaliiton ja ministeriön ja myös valiokunnan yhteinen näkemys ei tästä ole erimielisyyttä tässä on siis kaikki toimenpiteet verotuksen uusien tehtävien ja valtionosuuksien

minusta kaikesta kritiikistä huolimatta on hienoa se että tämä hallitus on pitänyt kunnille lupauksensa muun muassa sen suhteen että veroperustemuutokset on korvattu kunnille aivan eikä kunnille ole sälytetty uusia tehtäviä ilman täyttä korvausta nämä olivat suuria puutoksia viime kaudella ja tulos oli sen mukaista myöskin tämä että lupaukset on pidetty on ollut todella tärkeää myöskin sen takia että se on vahvistanut kunta valtio suhdetta luottamuksellista suhdetta mikä oli aika huonolla tolalla viime kauden jälkeen kysyisin ministeriltä ministeriltä vielä tuossa mainitsitte kuitenkin

tästä miljardin säästötavoitteesta joka nyt on laajennettu koskemaan koko julkista taloutta siis uudistusten kautta eikö niin minkälaisia konkreettisia uudistuksia maakuntauudistuksen ja sote uudistuksen lisäksi on odotettavissa
arvoisa herra puhemies valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen nettomääräisesti on positiivinen ensi vuonna kun suomi täyttää sata vuotta hallitusohjelmamme sisältää useita toimenpiteitä joilla vahvistamme kuntien taloutta ja ja vähennämme kuntien menoja tämä on tärkeä päätös myös sen takia että meille on tulossa sote uudistus joka laittaa kaikki suomalaiset kunnat myös uuteen asentoon ja tilanteeseen kaupungistuminen näyttää kiihtyvän tässä maassa olen huolestunut siitä että akseli jonka hallitus on tunnustanut tärkeäksi helsinki hämeenlinna tampere kasvukäytävä on saanut mal sopimuksen ensimmäisenä kasvukäytävänä niin nyt valtion kokonaan omistama vr vähentää hämeenlinnasta ja riihimäeltä merkittävän määrän junavuoroja se itse asiassa nyt aiheuttaa sitä että tämä alue joka olisi ihanteellista kasvun aluetta suomelle

tässä liittyen kuntatalouteen ja kuntiin ja ja sitä kautta kuntalaisiin on se että tehtyjen päätöksien vaikutuksena myös kuntien väliset erot kasvavat edelleen tämä on ollut pitkään suomessa kehitys johtuen muuttoliikkeestä ja monista muista käytännön syistä mutta esimerkiksi kilpailukykysopimuksen nettohyötyjen pois ottaminen kunnilta valtionosuusleikkausten myötä tarkoittaa nimenomaan sitä että tässähän kuntia kohdellaan aika lailla eri tavoin ja sitten kun me tiedämme että monessa muussakin lainsäädännössä kunnat ovat tehneet aivan erilaisia ratkaisuja joissain kunnissa ei ole haluttu koskea esimerkiksi lasten subjektiiviseen varhaiskasvatukseen toisissa kunnissa taas on nostettu asiakasmaksut aivan tappiin niin olisin kysynyt vähän ministeriltä sitä mikä on se teidän näkemyksenne tähän kuntakenttään

arvoisa puhemies tässä oli itse asiassa tähän kuntatalouden kokonaisuuteen liittyen aika montakin kysymystä siitä haluan todeta sen että ymmärrän hyvin että oppositio ei halua huomata sitä että ensi vuonna tosiaankin on myönteisiä asioita se että kriisikuntia ei tule lisää ja sitten se että neljätoista kuntaa laskee veroprosenttiaan ovat faktoja ne kertovat omalta osaltaan siitä että että kuntatalous on paremmalla tolalla kuin se on ollut vuosikausiin minä ainakin itse ajattelen että eihän se pelkästään tietenkään ole valtion toimenpiteiden vaikutusta kunnat myös itse tekevät sitä sopeuttamista ja kunnille itselleen kuuluu suurin kiitos siitä että kuntatalous kokonaisuudessaan voi hyvin mutta eivät nämä hallituksenkaan toimet ihan vähäpätöisiä ole kun on laskettu tässä budjetin teon yhteydessä jtsää tehdessä kuntatalousohjelmaa tehdessä

valtion tekemien toimien yhteisvaikutus on niin se on kyllä kuntataloutta vahvistava toisena vuonna peräkkäin ja se on hyvä asia mutta sitten täytyy totta kai sanoa se että eihän välttämättä kaikki ole pysyvää olotilaa ja meillä on suuria muutoksia edessä mutta sitten taas kun tähän isompaan kuvaan josta täälläkin on pari päivää nyt puhuttu otetaan se että jos suomen talous on lähdössä nyt kasvamaan ja katsotaan myös mitä merkittävyyttä kiky sopimuksella on ehkä viennin kannalta ja koko talouden kannalta niin kyllähän se tarkoittaa myös sitä että uusia verotuloja on tulossa ja sitä kautta pystytään taas kuntatalouttakin vahvistamaan että kyllä kaikki liittyy kaikkeen ja se on tosi tärkeä asia sitten täällä edustaja karimäen ja edustaja

vaikka nämä rahat ovat täällä valtionosuusputkessa niin substanssiministeriöthän ovat ne jotka katsovat sitä seurantahommaa erityisesti tietysti tässä kohtaa sosiaali ja terveysministeriö ja luotan kyllä myös kuntaliittoon aika paljon siinä kuntaliitto tekee kyllä hyvää työtä siinä siellä saattaa olla paljon nopeammin ajantasaista tietoa siitä miten kunnat ovat tiettyjä valtion toimenpiteitä toteuttaneet kuin stmllä sitten edustaja löfströmin kysymyksessä oli vähän ministeri orpon puolen asioita veneiden veneiden verotuksen osalta siihen en totea muuta kuin sen että se valmistelu on kesken ja sitten sen että siellä on olemassa

piiriin esimerkiksi ammattikalastajat eli eiväthän ne joilla tässä on elinkeinosta kysymys ole siellä ole siellä mukana edustaja katainen kysyi tästä niin sanotusta jts jts miljardista

silloin kun me talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa helmikuussa sen osalta linjasimme että se koskee koko julkista taloutta niin totta kai mietimme mitä kustannussäästöjä pystymme löytämään niistä asioista jotka ovat hallituksen pöydällä nyt enemmänkin eli mukaan lukien täältä minun tontiltani tämä digitalisaatiohanke

ne eivät ole tämän vaalikauden leikkauksia sen minä haluan vain sanoa siinä on sama aikajänne kuin on soten kolmen miljardin osalta eli katsomme ensi vuosikymmeneen ja se helpottaa tätä työtä sitten toisaalta sen olen huomannut ja täällä myös oppositiopuolueet tietävät erittäin hyvin että kun viime vaalikaudella kaksituhattakolmetoista samantyyppinen päätös tehtiin siitä että miljardi kerätään kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä niin ei se kovin helposti tullut se oli erittäin vaikeata mutta sitten minä itse olen valtiovarainministeriössä tullut myös sellaiseksi että haluan katsoa koko tätä julkista taloutta se on minusta kuitenkin tärkeätä kokonaisuuden kannalta että me katsomme että me löydämme täältä semmoisia tehostamisen paikkoja uudelleen tekemisen paikkoja joilla tämä voidaan sitten toteuttaa edustaja heinonen oli huolissaan kulkuyhteyksistä niistä varmaan puhutaan muutoin mutta sitten on ihan selvä asia että oltiinpa täällä eteläisessä suomessa kasvukäytävän äärellä tai ihan missä tahansa savossa tai pohjoisessa niin se on ihan olennainen asia että kulkuyhteydet pelaavat se on olennainen asia työssäkäynnin kannalta että ihmiset pystyvät kulkemaan koska monella on myös pitkät työmatkat se että ne yhteydet ovat hyvät ja toisaalta sitten että se infra on hyvässä kunnossa

arvoisa puhemies niin kuin tässä on tullut esille hallitus pystyy vahvistamaan kuntataloutta neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla mutta toisaalta kuntien kokonaisvelka oli viime vuonna viisitoista pilkku viisi miljardia euroa ja arvioidaan että vuonna kaksituhattakaksikymmentä se on yli kaksikymmentä miljardia euroa tietysti tästä hyvin iso osa on investointeja jos ajatellaan esimerkiksi kotikaupunkiani espoota niin vahvasti investoidaan niin kuin kaikki varmaan tässä vaiheessa jo tietävät länsimetro tulee kustantamaan espoolle siis pelkästään espoon kaupungissa seitsemänsataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa mikä sitten tulee pitkälti lainarahalla ja sen lisäksi esimerkiksi panostetaan kouluverkkoon kaikista kunnista eniten ja totta kai tähän vaikuttaa se että asukasta joka vuosi yksi esimerkki siitä miksi tätä kokonaisvelkaa sitten lisää tulee kunnille mutta kysyisin arvoisalta ministeriltä miten ministeri itse tähän tilanteeseen suhtautuu kuitenkin tämä kokonaisvelan kasvu tässä viiden vuoden aikana on varsin merkittävä miten teillä ministeriössä se asia on nähty

kiinnitän huomiota seutukuntien seutukaupunkien asemaan siis maakuntien ja kuntien välissä oleviin toiminnallisiin alueisiin osaamis ja teollisuuskeskuksiin viitisenkymmentä suomessa satojatuhansia ihmisiä näissä keskuksissa seutukunnissa yhteensä pohjois savossakin ylä savo varkauden ohella on kuopion kuopion lisäksi ihan olennaisia ajatellen koko maakunnan

hallituksen piirissä tätä asiaa katsottu tästä näkökulmasta ja nähdäänkö että seutukunnat ovat tällaisia alueellisia kansantalouden moottoreita

puhemies ehkä on hyvä vielä kerrata se mikä on nyt opposition murheena me olemme tietenkin pahoillamme siitä että täällä ei tosiasioita tunnusteta minä itse olen tunnustanut hyvin selkeästi sen tosiasian että viime hallituskaudella leikattiin kuntataloutta valtionosuuksia vähentämällä sen tekivät viime hallituspuolueet ja sitä samaa linjaa on jatkanut tämä hallitus vaikka silloiset kaksi oppositiopuoluetta sitä syvästi vastustivat te ette peruneet näitä valtionosuusleikkauksia sen lisäksi otitte käyttöön vielä tämän viime hallituskauden lopun viidenkymmenen miljoonan valtionosuusleikkauksen ja teitte kehysriihessä valtionosuusleikkauksia ja okmn puolellahan niitä on piisannutkin sen lisäksi täällä menorajoitteiden puolella olette kiristäneet kuntatalouden menorajoitetta kahdellasadallakolmellakymmenellä miljoonalla tämä johtaa nyt siihen että te olette ottaneet aivan uuden periaatteen käyttöön josta kuntaliitto toteaa esitetyt valtionosuusleikkaukset ovat erittäin suuria ja perustuvat oletuksiin kuntien omista toimenpiteistä nämä muutokset olisi pitänyt tehdä kustannusjaon tarkistuksen yhteydessä miksi otitte tämän uuden periaatteen käyttöön

arvoisa puhemies itse kiinnitän samaan asiaan huomiota mihin edustaja kääriäinen että kun näinä aikoina näitä rakenteellisia uudistuksia tehdään ja ymmärrettävästi takana on valtiontalouden ongelmat niin valitettavasti nämä uudistukset kohdistuvat negatiivisessa mielessä seutukaupunkeihin ja seutukuntiin jos ajatellaan ylä savon seutukuntaa mistä me kääriäisen kanssa ja myös edustaja kataisen kanssa tulemme niin siellä vienti vetää huomattavasti yli suomen keskitason ja mikä parasta tämä vienti suuntautuu eun ulkopuolelle siitä huolimatta me tiedämme että käräjäoikeuden istuntopaikkaa meinataan sieltä lakkauttaa terveydenhuollosta lähtee työpaikkoja mikä johtaa automaattisesti siihen että asuntojen arvot pienenevät ja vähenevät kun ministeri totesi että kuntatalous vahvistuu ja tulee uusia verotuloja niin kysyn aivan suoraan mahtaako näitten verotulojen juridinen oikeutus olla aivan kohdallaan olla aivan kohdallaan kiinteistöveron verotusarvo lasketaan teknisin perustein ja kiinteistöä verotetaan riippumatta siitä missä asunto sijaitsee suomessa se johtaa siihen että asunnon todellinen arvo ja kiinteistöveron verotusarvo eroavat merkittävällä tavalla toisistaan

herra puhemies tosiaan kuntien tehtävät ja roolit tulevat lähivuosina merkittävästi muuttumaan tämän maakuntauudistuksen myötä kiinnitän huomiota tähän ympäristöhallinnonalaan ja maankäyttöön nythän meillä on tarkoituksena siirtää useita useita tehtäviä kunnille ja lisätä kuntien omaa toimivaltaa tämän kaavoituksen ja maankäytön osalta monin paikoin esimerkiksi ympäristölupien myöntämistä ja ja käsittelyä on siirretty kunnille ja tullaan edelleen mahdollisesti siirtämään eteenpäin olisin kysynyt tästä minkälaisia vaikutuksia näillä lisääntyvillä ympäristö ja kaavoituksen tehtävillä on kuntatalouteen on totta että esimerkiksi ympäristölupia haettaessa on aika mittavia maksuja mitä mitä joudutaan maksamaan ja ne totta kai tulevat jatkossa kunnille mutta onko tällä joitain vaikutuksia kuntatalouteen vai korvaavatko nämä dynaamiset vaikutukset sitten nämä uusien tehtävien

kolmesataatuhatta henkeä oleilee home ja kosteusvaurioisissa tiloissa iso osa näistä on lapsia ja ja nuoria jotka sairastuvat loppuiäkseen tilanne on kestämätön ja se on ollut tiedossa pitkään eduskunta hyväksyi vuonna kaksituhattakolmetoista tarkastusvaliokunnan ansiokkaan selvityksen pohjalta mietinnön joka sisälsi suuren joukon konkreettisia toimenpide esityksiä asiantilan parantamiseksi terveyshaittojen vähentämiseksi esitettiin pitkän tähtäimen suunnitelmaa jonka toteuttamista tuetaan nykyistä suuremmalla valtion tuella me vihreät esitämmekin että että tehdään kolmen vuoden korjausrakentamishankkeita tukeva ohjelma jonka aikana ohjataan sata miljoonaa euroa vuosittain kuntien korjausrakentamishankkeisiin kysynkin mitä konkreettista hallitus tekee edistääkseen kuntien homekorjaustalkoita
arvoisa puhemies nyt on pakko sosialidemokraateille kyllä täältä kirjasta ihan lukea ja oikaista teidän väärää käsitystänne siitä että hallitus olisi heikentämässä kuntien osuutta se on totta mitä täällä budjettikirjassa sanotaan kuntien tukemiseen käytetään tämän kirjan mukaan miljoonaa vähemmän se raha on noin kahdeksan pilkku kuusi miljardia ensi vuonna ja se on noin viisi prosenttia vähemmän mutta tästä huolimatta on todistettu todistettu se että riippumatta valtionosuuden pienentämisestä valtion toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntataloutta vahvistavia kuten kuultiin kaksisataaviisikymmentä miljoonaa tänä vuonna ja lähes neljäkymmentä miljoonaa ensi vuonna tähän ei pystynyt viime hallitus ei lähellekään vaan viime hallituksen aikana valtionosuus ja veromuutoksia tapahtui yhden pilkku kahden miljardin euron edestä lähestulkoon elikkä viime hallitus suomeksi sanottuna ryösti kuntien

meistä varmaan valtaosa on kansanedustajatehtävänsä lisäksi myös oman kunnan päättäjä ja me tiedämme kaikki ettei siellä omassa kunnassa varmaan missään henkseleitä paukutella niin kuin ministeri hyvin tuossa totesi kyllä kunnat ovat itse tästä suosta itseään nostamassa ylös ja hyvä niin pääministeri lipponen aikanaan oman hallituksensa ohjelmassa nosti kaupunkiseutupolitiikan esiin johonka edustaja kääriäinen myös ansiokkaasti omassa puheenvuorossaan viittasi itse tulen kaupunkiseudulta keskuskunnan rooli kasvun tuottajana on merkittävä hallitus on keskittynyt tähän sote uudistukseen luomalla kahdeksantoista terveysbisnesaluetta ja maakuntahallintoaluetta olisiko näiden ehkä sitten lisäksi syytä keskittyä myös siihen kasvun moottoriin keskuskunta ja kaupunkiseutupolitiikkaan ottaa ihan uusi draiveri käyttöön tästä myös kuntaliitto on useissa lausunnoissaan tuonut asioita esiin tämä lähinnä tiedoksi edustaja

arvoisa puhemies edustaja kiuru kritisoi euromääräisen menorajoitteen muutosta muutosta tuossa äskeisessä puheenvuorossa mutta nyt pitää muistaa se että menorajoitteellahan rajoitetaan valtion toimenpiteistä aiheutuvaa painetta kuntien toimintamenoihin eli ehkä ehkä edustaja kiuru ymmärsi tuon menorajoitteen muutoksen hiukan väärin mutta edustaja räsänen otti minusta tärkeän asian tuossa omassa puheenvuorossaan esille hän arvioi tätä kilpailukykysopimusta ja jos oikein kuuntelin totesi myös että sopimuksen vaikutukset vaihtelevat kunnittain ja ministeri tähän liittyykin kysymykseni onhan nyt niin että hallitus todella seuraa myös näitä kilpailukykysopimuksen vaikutuksia kunnittain ja tarvittaessa kielteisiin muutoksiin myös reagoi

arvoisa puhemies tässä on hyvä edustaja korhosen jälkeen jatkaa tästä samasta asiasta todella on niin että oikeastaan se erimielisyys mikä kai täällä on liittyen näihin valtionosuuksiin liittyy pitkälti siihen että me tiedämme kyllä millä tavalla ne vähentävät toimenpiteet tehdään ja ne näkyvät sitten vähempinä valtionosuuksina ja tämä hyötyhän sitten on pitkälti tällaista laskennallista hyötyä niin kutsuttuja dynaamisia vaikutuksia ja se jakautuu aika eritasaisesti eri kuntien välillä esimerkiksi tämän kilpailukykysopimuksen osalta on sanottava että missä on paljon esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöitä julkisen sektorin työntekijöiltä otetaan lomarahoja pois niin se vaikuttaa suoraan sen kunnan verotuloihin ja siellä sen vaikutus on paljon isompi kuin sitten taas jossain toisessa kunnassa jossa esimerkiksi elinkeinorakenne on

sen jälkeen on ministerin vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen mennään puhujalistaan
arvoisa herra puhemies edustaja krista kiuru ottaa vain pienen osan tästä valtio kunta suhteesta ja sen pohjalta tekee johtopäätöksiä jotka eivät kuvaa kokonaisuutta kyllä teidän on syytä nyt että kokonaisuutena tämä budjetti vahvistaa kuntataloutta laskelmien mukaan noin neljäkymmentä miljoonaa euroa ja se on oleellista se tuo kuntatalouteen sitä dynamiikkaa mahdollisuuksia hoitaa niitä tärkeitä tehtäviä mitkä kunnalle kuuluvat eli palveluja vanhuksille varhaiskasvatukseen ja moneen muuhun viime kaudella te leikkasitte rajusti kuntien valtionosuuksia jolloin jouduttiin jouduttiin siihen että kuntaverot kiristyivät velka kasvoi yt neuvottelut olivat käynnissä palvelut heikkenivät nyt on päinvastoin ei ole kriisikuntia verotus ei nouse yt neuvotteluja ei ole missään

arvoisa puhemies kuntatalouteen vaikuttavat ensi vuonna merkittävästi myös muut tekijät joita joita täällä myös on keskustelussa esille tuotu näitä ovat esimerkiksi eläkeuudistus joka alentaa kuntatyönantajan eläkemaksuja ja myös kilpailukykysopimus joka alentaa kuntien työvoimakustannuksia kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos siis vahvistuu ensi vuonna se on se on tosiasia oikeastaan

olen täysin samaa mieltä siitä minkä ministeri vehviläinen nosti esille että aika usein tässäkin salissa osa keskittyy vain puhumaan vaikkapa sitten valtiosta ja toisessa keskustelussa pelkästään kunnista olisi hirveän tärkeää nähdä tämä julkinen talous kokonaisuutena ehkä kaikista räikein esimerkki on vihreiden vaihtoehtobudjetti missä ollaan muka tekemässä

arvoisa puhemies ensinnäkin tässä edustaja elo otti tämän kuntien lainakannan esille viisitoista pilkku viisi miljardia vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä kahteenkymmeneen miljardiin euroon se on totta että on hyvä seurata sitä vaikka kunnathan eivät sillä tavalla ole suuressa kuvassa olleet velkaantuneita kuin mitä ehkä tämä valtion puolen velkaantuminen on mutta sitten täytyy sanoa että sekin on oleellista mihinkä se kunta ottaa sitä velkaa jos otetaan syömävelkaa niin se ei ole hyvä asia mutta kyllähän kunnat vastuullisesti ottavat velkaa nimenomaan investointeihin siitähän siinä kaiken kaikkiaan on kysymys sitten edustaja kääriäinen nosti tämän seutukunta asian esille ja se on erittäin tärkeä monestakin syystä ja kun kysyitte

alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä on kerännyt viime kuukausien aikana faktaa jokaisen ministeriön toimialalta siitä minkälaisia päätöksiä on tehty ja katsoo sitä kokonaisvaikutusta ja sehän on niin että yleensä kun ministeriön hallinnonalalla tehdään näitä ei katsota onko siellä vaikka iisalmessa tai varkaudessa tai jossakin muussa seutukunnassa tehty jo joitain heikentäviä muutoksia juuri äsken meidän pitää rehellisesti koko suomen osalta katsoa mitä on tehty viimeisen kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden ajalta ja se ei ole reilua jos se aina sattuu sinne samoihin seutukuntiin mutta sitten toinen puoli on se että niin kuin te tiedätte tässä valmistellaan valmistellaan tätä sote ja maakuntauudistusta ja vuonna nämä uudet maakunnat minä omassa mielessäni ajattelen niin tämä koskee sekä maakuntia ja ja jokaista kuntaa että maakuntia ja myös niitä seutukuntia että fiksussa maakunnassa missä ne vaaleilla valitut maakuntapäättäjät päättävät osataan antaa arvo myös niille seutukunnille se on myös sitä että seutukunnilla pitää olla oma paikkansa näissä uudistuksissa ja se liittyy näihin palvelurakenteisiin mutta moneen muuhunkin asiaan sitten edustaja karimäki otti vaikean asian esille eli nämä home ja kosteusongelmat huomasin teidän vastalauseestanne tämän ja tästä käytiin syksyllä keskustelua juuri juuri tämän tarkastusvaliokunnan hyvän mietinnön pohjalta itse tämä substanssiasiahan kuuluu sinne ympäristöministeriön osalle mutta minä sanoisin te tiedätte että meillä on ollut näitä perustamiskustannushankkeita aikanaan paljon ja sitten otettiin sekä stmn että okmn puolelta ne pois että minä pidän sitä huonona jos kunnat rupeavat rupeavat vain miettimään sitä saavatko ne valtiolta avustusta korjatakseen tämmöistä kosteusvaurioista koulua tai näin koska ne ratkaisut pitää tehdä siellä heti ihmisten terveyden kannalta koululaisten ja opettajien ja henkilöstön kannalta siitä ajattelen niin että pitää heti pystyä tekemään eikä odottamaan sitä tuleeko sieltä valtiolta rahoitusta vai ei

maakunta suhteeseen tässä maakuntauudistuksessa minä itsehän lähden siitä että kun on hyvä ja tämmöinen valistunut maakunta ja sitten keskuskaupunki siellä ja kaikki muutkin kunnat niin ne eivät tee vastakkaista työtä ne eivät ole kilpailijoita keskenään vaan niillä on koko alueesta yhteinen näkemys ja visio siitä miten siellä saadaan talouskasvua vauhditettua yritystoimintaa paremmaksi työllisyyttä paremmaksi ja siinä jokaiselle kyllä riittää töitä meillä on niin

sitten minä palaan vielä tähän kuntatalouden tilaan minä haluan todeta sen että itse korostaisin tätä kokonaisnäkemystä luvuista viime budjettiriihen jälkeen oli loppujen lopuksi kunta alan järjestöjenkin kanssa sama yhtäläinen käsitys kuntaliiton kanssa sama yhtäläinen käsitys ja päädyttiin siihen että jos kikyä katsotaan yksittäin niin sillä on se noin yhdeksänkymmenen miljoonan euron heikentävä vaikutus mutta kun katsotaan tämä koko kokonaisuus niin sitten ollaan

jts valmistelua niin silloin katsotaan kuntatalouden tilaa ja erityisesti tästä erityisesti tästä kikyn näkökulmasta ja aivan viimeisenä asiana kun ajattelin että joku kysyy tästä rääkkylä asiasta että mitä seurauksia sillä on minä haluan teille todeta kun olihan se

arvoisa puhemies ei pitkään ole tarve tämän debatin jälkeen puhua ehkä sen halusin vielä sanoa että tässä

sote ja maakuntauudistuksessa sote nimenomaan on on saanut sen suurimman huomion ja vähän turhan pienelle on jäänyt se jäljelle jäävä puhutaan sitten sivistyskunnasta taikka elinvoimakunnasta ja ja itse toivoisin että tätä enempi pohdittaisiin myös täällä mutta ennen muuta myös kunnissa on tulevaisuudessa kiinni varmasti monesta asiasta siihen vaikuttavat tietysti valtion tekemät toimet jotka nyt ovat kuntataloutta vahvistavia toivottavasti myös tulevaisuudessa mutta myös vaikkapa liikenneratkaisut ja pidän erittäin myönteisenä sitä että näitä maankäyttö asumis ja liikenne eli mal sopimuksia on tehty nyt muuallekin kuin kaupunkiseuduille halutaan vahvistaa niitä olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja ja kasvukäytäviä on se sitten esimerkiksi moottoritie taikka raideliikenne seutukunta on tärkeä tulevaisuudessakin kaupunkien ympärillä mutta maankäytössä pitää huolehtia siitä että saadaan toimiva joukkoliikenne muistan kun ympäristövaliokunnassa aikanaan asiantuntija kertoi että toimiva seutuliikenne tarvitsee sen reitin varteen noin kaksikymmentätuhatta asukasta että liikenne sujuu joutuisasti ja niin että aamulla ei ole vain yhtä vaihtoehtoa mennä julkisella liikenteellä esimerkiksi töihin tai kouluun kiitosta annan hallitukselle siitä että maankäyttö ja rakennuslakia on muutettu yksi asia mitä itse olen esillä pitänyt on joustava kaavoitus meidän pitää etsiä keinoja nopeammin reagoida erilaisiin tilanteisiin ja myös yhteisöllisyyttä kaavoituksessa nostaa esille arvoisa puhemies

arvoisa puhemies tässä debatin aikana nousi esille tämä kilpailukykysopimus ja sen vaikutukset kuntatalouteen on aivan totta että lyhyellä aikajänteellä se on raskas joillekin kunnille ajatellaan pitkällä aikajänteellä sitä useamman vuoden perspektiivillä ja vaikkapa niitä suomen pankin toissapäiväisiä linjauksia niin totta kai se että meidän vientimme vahvistuu että meidän teollisuusinvestointimme kasvavat että työllisyys paranee auttaa myös kuntataloutta ja siihen suureen talouden kontekstiin pitäisi laittaa myös tämä kilpailukykysopimus meillä vaikuttaa olevan kyllä sosialidemokraattisen puolueen kanssa aivan perustavaa laatua oleva erimielisyys siitä kuinka kuntiin suhtaudutaan ja miten rakennetaan luottamukselliset suhteet on aivan totta ettei hallitus tietenkään pysty perumaan kaikkia edellisen hallituksen toimia sikälikin erikoisia viittauksia tuli äskeisessä debatissa koska silloinhan jälleen kerran meidän valtionvelkamme kasvaisi mitä oppositiosta on myös kritisoitu mutta on kuitenkin myös tosiasia että tästä vaikeasta kiky sopimuksesta huolimatta kuntatalous vahvistuu ensi vuonna neljäkymmentä miljoonaa euroa ja ylipäänsä se luottamus kunnille että jos uusia tehtäviä tulee niihin tulee sataprosenttinen korvaus ja on tietenkin tärkeää että sieltä myös saataisiin purettua niitä kunnille

johtaneet kuntien väliseen eriarvoistumiseen kun pieni alle tuhannen hengen kunta ja iso pääkaupunki ovat vastanneet aivan samalla tavalla kaikista sosiaali ja terveyspalveluista nyt suomikin vihdoin astuu eurooppalaiseen kuntakentän aikaan jossa kuntia voi kyllä olla paljon ja reilustikin mutta niistä kalliista sosiaali ja terveysmenoista vastaa maakunta

arvoisa herra puhemies on todella hienoa että kuntata lous nyt isossa kuvassa vaikeiden vuosien jälkeen vahvistuu kunnat ovat totta kai tehneet vaikeita sopeutustoimia itse kukin olen huomannut tuolla omalla alueellani keski suomessa että useat kunnat ovat nyt tehneet positiivisia talousarvioita ja ennakoivat kuntatalouden kehittyvän ensi vuoden aikana varsin hyvin mikä on todella positiivista kun tässä on useita alijäämäisiä vuosia tehty ja siitä siitä kyllä voimme kaikki iloita totta kai kovia investointeja on edessä ja useita näihin sisäilmaongelmiinkin liittyviä investointeja kunnat joutuvat tekemään mutta nekin on toisaalta nähtävä julkisen sektorin tekemänä elvytyksenä siinä missä valtion isommatkin investoinnit täytyy ihmetellä tätä äskeisessä debatissa vähän vähemmälle huomiolle jäänyttä

digitalisaation edistämiseen tarkoitettuja rahoja rahoja suorastaan rosvoamisena nyt jostakin syystä täällä ei ole yhtään sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsentä enää paikalla mutta ihmettelen kuitenkin kun tämä digitalisaatiohan tarjoaa aivan rajattomat mahdollisuudet kunnille tehostaa toimintaa ja ennen kaikkea parantaa kuntalaisten palveluita toimittaa useita asiakirjoja sähköisesti on on kyllä erittäin outoa että nyt sitten näihin menoihin oltaisiin niinkin merkittävät kuin viidenkymmenen miljoonan euron leikkaukset

kohdistamassa se on kyllä tulevaisuudelta pois ja se on kuntalaisten paremmista palveluista tulevaisuuden kannalta pois

arvoisa puhemies kiitän arvoisaa ministeriä saamastani vastauksesta liittyen tähän kuntien velkaantumiskehitykseen olen siitä täysin samaa mieltä että pitkältihän on kyse siitä mihin ne rahat käytetään jos ne käytetään järkeviin investointeihin niin nehän tietysti silloin voivat hyvinkin poikia rahaa lisää sitten myöhemmin mutta täytyy sanoa että näin espoolaisena valtuutettuna kun puhutaan kuntataloudesta en malta olla mainitsematta jälleen länsimetroa joka meidän ilonamme nyt on yksi pilkku kaksi miljardia on kustannus ja kustannus on noussut espoon kaupungin osalta

indeksikorotus huomioiden peräti melkein kolmesataa miljoonaa euroa alkuperäisestä se mitä haluan korostaa näitten kuntien osalta tällaisissa projekteissa on erityisesti hyvän hankesuunnitelman tekeminen esimerkiksi tampereella jossa ollaan tehty melkein vastaavankokoisia projekteja paljon paremmalla tuloksella ja vähemmillä kustannuksilla kuin mitä tässä alkuarviossa oli oli parempi hankesuunnitelma kuin espoossa

vahvistetaan niin että kyllä sitä voi pitää hyvänä suorituksena tänä vaikeana taloudellisena aikana mitä muuten valtio ja kaikki elävät

arvoisa herra puhemies joulun koko kristikunnan yhteisen juhlan lähestyessä on myös sipilän hallitukselle tulossa puolitoista vuotta täyteen on sopiva hetki vetää yhteen mitä tuon puolentoista vuoden yhteinen matka on pitänyt sisällään presidentti paasikiven toteamus tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku on harvoin ollut yhtä ajankohtainen kuin tänä päivänä kahden edesvastuuttomasti hoidetun hallituskauden jälkeen totuutta on ollut pakko katsoa silmiin edellisistä hallituksista poiketen keskeisissä asioissa kuten suomen julkisen talouden tasapainottamisessa kilpailukyvyn kohentamisessa sekä rakenneuudistusten valmistelussa on viimeinkin edetty vakuuttavasti ja määrätietoisesti

sanottu talouskurisopimus yhdistettynä edesvastuuttomaan talouspolitiikkaan sekä puoluepolitikointiin ovat luoneet olosuhteet joissa yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotias suomi on käytännössä ollut löysässä hirressä ja vain askeleen päässä eu komission talutusnuorasta

tehdyt mutta pakolliset leikkaukset ovat osuneet moneen vaikeassa tilanteessa elävään kansalaiseen rajusti inhimillinen hinta on ollut monin paikoin kova on kuitenkin muistettava että toinen vaihtoehto olisi pään pujottaminen eu komission talutusnuoraan sekä talouspolitiikan sanelu brysselistä käsin eivätkä myöskään tulevat sukupolvet antaisi anteeksi päättäjille puoluepolitikoinnista johtuvaa yhteiskuntamme rakenteiden kansantalouden sekä demokratian arvoisa puhemies suomi on velkaantunut kovaa tahtia jo kymmenisen vuotta ja mikäli yhteiskunnallinen vakaus sekä pohjoismainen hyvinvointivaltio tai edes osia sen piirteistä halutaan pelastaa on olemassa vain yksi tie välttämättömät ja epäsuositut päätökset on tehtävä niin kauan kuin se on demokraattisesti vielä mahdollista myös jokaisen yksilön vastuu omaa elämää koskevista valinnoista tulee korostumaan yhteiskunta ei voi tulevaisuudessa enää jakaa riskejä entiseen tapaan ilman että hintalappu tulisi liian kalliiksi hallituksen työ on vielä kesken ja erityisen kesken se on maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikassa tarvittavien välttämättömien tiukennusten osalta arvoisa puhemies tätä taustaa entistä vaikeampi ymmärtää hajanaisen opposition riveistä nousevaa opportunistista huutelua lapsenomainen ja kaikki tosiasiat kieltävä usko velkaelvytykseen sekä eturyhmäpolitikointi vailla pienintäkään kokonaiskuvaa tai uskottavan vaihtoehdon tarjoamista saavat varmasti kannatusta torin laidalla menneisyyden ohella on kuitenkin pystyttävä katsomaan myös tulevaisuuteen jokainen perussuomalainen tietää mikä on on ollut vastuullisten päätösten hinta aikanaan historia viime kädessä tulee kuitenkin laittamaan sipilän hallituksen sekä sen saavutukset sille kuuluvalle paikalle

arvoisa puhemies

ollut pitkällä aikavälillä turvata palvelut koko maassa ja tarkastella samalla palveluiden kokonaisuutta tavat ajatella pitää muotoilla uudelleen ja tavat toimia uudistaa joustavammiksi muutokseen pitää suhtautua rohkeudella ja uudistushalulla kuntataloutta vahvistetaan ensi vuonna monilla päätöksillä veroperustemuutokset korvataan kunnille täysimääräisesti eikä kunnille siirretä uusia tehtäviä ilman täyttä rahoitusta hallitus vahvistaa kuntien luottamusta valtion toimintaan jotta isot uudistukset saadaan tehtyä yhdessä valmiiksi kokonaisuudessaan hallituksen toimet vahvistavat kuntataloutta ensi vuonna noin neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla valtionosuuksia vähentävät kilpailukykysopimuksen perusteella tehtävät vähennykset ja toimeentulotuen toimeentulotuen siirtyminen kelalle lisäyksiä taas tulee muun muassa kustannusjaon tarkistuksesta ja verotulomenetysten kompensaatiosta hallituksen toivon seuraavan kilpailukykysopimuksen vaikutuksia kuntatalouteen kokonaisvaikutukset kunnissa olla hyvinkin erilaisia siksi seuraaminen on erityisen tärkeää esimerkiksi meillä ylivieskassa kilpailukykysopimuksen ja kela siirron vaikutukset ovat olleet negatiivisia jolloin menosäästöt ovat olleet himpun pienempiä kuin valtionosuuksien leikkaukset maakuntauudistus muokkaa kuntien tehtäviä tulevaisuudessa nyt ollaan pisteessä jossa on tärkeää jokaisessa kunnassa miettiä uuden kunnan roolia joillakin alueilla uudistus ei vaikuta paljoa koska sosiaali ja terveyspuoli ja maakunnille siirtyvät tehtävät on jo hoidettu kuntayhtymissä tai muissa yhteistyöelimissä mutta toisilla kunnilla muutoksia on enemmän kokonaisuudessaan vaikutus on enemmän ajattelutavoissa kuin varsinaisessa toiminnassa meillä ylivieskassa ja naapurikunnissa kokemuksena toiminnan siirtyminen erillisen kuntayhtymän hoidettavaksi on vapauttanut päättäjien resursseja kunnan muiden tehtävien hoitoon toki muutoksen aiheuttamaan tilanteeseen piti sopeutua jonkin aikaa tulevaisuuden kunnalla on merkittävä rooli paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisessä sekä elinvoiman kasvattamisessa elinkeinoelämän edistäminen kaavoitus ja maankäyttö sekä liikennettä koskevat päätökset vaikuttavat alueiden ja kuntien elinvoimaisuuteen aikaa jää enemmän omannäköisen kunnan rakentamiseen ja siihen kannattaa tarttua hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihankkeeseen on varattu vuosien kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista aikana yhteensä sata miljoonaa euroa käynnissä tällä hetkellä kymmenen poikkihallinnollista hanketta kärkihankerahalla toteutetaan esimerkiksi kansallista tulorekisteriä sähköistä asunto osakerekisteriä ja omahoidon digitaalista palvelua itse olen varsin ilahtunut että kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen etenee suunnitellusti kapa ohjelma päättyy ensi vuonna talousarvioesitykseen sisältyy kahdenkymmenenseitsemän pilkku viiden miljoonan euron määrärahat ohjelman loppuun saattamiseen ja käyttöönottovaiheen käyttöönottovaiheen liittymistukiin iloinen olen myös hallituksen reippaasta otteesta kokeilutoiminnan eteenpäinviemisestä jossa on päästy pitkin askelin eteenpäin

arvoisa herra puhemies kun sote uudistus etenee niin kuntien vastuulta siirtyvät terveydenhoitomenot maakunnille olen itse toiminut neljä vuotta valkeakosken kaupungin markkinointipäällikkönä ja tiedän että kunnat hakevat lähestulkoon epätoivoisesti keinoja erikoistua ja ja hakevat sekä yrityksiä että uusia asukkaita nyt kun sote uudistus muuttaa tätä pelikenttää aivan totaalisella tavalla monen kunnan kannattaa miettiä erikoistumista kunniakansalaisten tai seniorikansalaisten palveluun ja asumiseen se tarjoaa ihan uuden mahdollisuuden ja kun siihen liitetään tämä trendi joka on nyt on ihan selvästi näkyvissä että pienemmät asunnot valmiit valmiit pienet omakotitalot ovat avaimet käteen periaatteella käyttöön otettavissa niin se tarjoaa kyllä monelle kunnalle aivan oivallisen mahdollisuuden erikoistua hyvään palveluun niin että uudet kuntalaiset ja seniorikansalaiset saavat hyvää palvelua

todellakin maakuntauudistus merkitsee sitä että sosiaali ja terveystoimi siirtyy kuntien vastuulta maakunnille näiden sisällä on kaksi kuntien kannalta hyvin merkittävää merkittävää menoerää jotka aina kunnassa loppusyksyllä hieman jopa pelottivat nimittäin tuli ilmoitus lisälaskusta lastensuojelun osalta ja erikoissairaanhoidon osalta

ja koko sote poistuu kuntien vastuulta niin kunnat ovat uudessa tilanteessa niiden pääasiallinen tehtävä on tietysti sivistystoimi se vie yli puolet tulevan kunnan budjetista ja on tavattoman tärkeä se on hyvin ennakoitava taloudellisesti jo ajoissa tiedetään paljonko lapsia tulee varhaiskasvatukseen paljonko kouluun syksyllä määrärahat voidaan mitoittaa oikein ja yllätyksiä ei tule koska syntyvyys ja muutto osataan arvioida tämä luo vakautta kuntien talouteen ja toimintaan sen rinnalla sitten elinvoimapolitiikka tulee entistä tärkeämmäksi ja se on on hyvin laaja alainen tehtäväkenttä ja tavattoman tärkeä nyt kun hallitus viisaasti säädöksiä myös väljentää ja lisää luottamusta kunnalliseen paikalliseen demokratiaan niin kuntien mahdollisuudet toimia tällä sektorilla elinvoimapolitiikassa asumisessa elinkeinoissa vahvistuvat ja se on demokratian todellista vahvistamista samalla kun talous nyt vahvistuu kunnissa ainakin tällä hetkellä niin se lisää demokratiaa paikallista päätösvaltaa ja siksi on hyvä että esimerkiksi ryhmäkokosäädöksiä ja jopa varhaiskasvatusvelvoitteita kevennetään

puhemies aina välillä kun keskustellaan siitä onko sopivaa kansanedustajan toimia kuntapäättäjänä niin itse ainakin koen että siitä on hyötyä molempiin suuntiin kun toimii kuntapäättäjänä niin tällä eduskuntakaudella huomaa että on paljon mukavampi mennä kunnanvaltuustoon käsittelemään vuoden talousarvioita kun ei tarvitse selitellä velvoitteiden lisäämistä tai rahojen pois viemistä kunnalta ollaan siis toimittu hallitusohjelman mukaan kuntataloutta on vahvistettu rahallisen puolen ohella myös lainsäädäntö on kehittynyt suotuisasti esimerkiksi maankäyttö ja rakennuslain kautta normienpurku voi tuoda kaavoitukseen eväitä entistä suurempaan kasvuun joka tapauksessa päätösvallan vieminen paikalliselle tasolle on täysin kannatettavaa huolettomaksi tässä ei kuitenkaan sovi käydä koska sote ja maakuntauudistukseen liittyy paljon seikkoja jotka voivat olla riskialttiita kuntien kuntien rahoitusaseman suhteen on erityisesti siitä ettei kuntien niskaan sälytetä kohtuutonta kiinteistömassaa maakunnan toimesta tämä voi huonossa tapauksessa merkitä isoa laskua kunnalle joka jo ennestään painii kelvottoman kiinteistökannan kanssa

arvoisa puhemies suuren sote ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä on keskusteltu kunnan roolista ja tehtävistä tämän uudistuksen jälkeen on ollut kommentteja tai puheenvuoroja joissa on puhuttu tynkäkunnasta tai kukankastelukunnasta tai millä termillä on sanottukin ja on saatettu kysyä jääkö kunnille mikä merkitys

tulevaisuudessakin ja nimenomaan on suuri merkitys kunta on meidän hyvinvointiyhteiskuntamme yksi kulmakivi ja kansanvallan perusyksikkö

on mielletty menneinä vuosina sillä tavalla että se on lähinnä palvelukone tai palvelutehdas mutta kunta on paljon enemmän nyt kun sosiaali ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntatasolle kunnassa voidaan keskittyä nimenomaan niihin asioihin joihin joihin käytännössä on myös päätösvalta todellinen päätösvalta tällöin elinvoima asioiden rooli korostuu huomattavasti esimerkiksi nykytilanteessa yksittäisen kunnan päätösvalta erikoissairaanhoidon osalta joka muodostaa merkittävän määrän menoista on hyvin vähäinen kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus käytännössä miettivät vain sitä

miten saadaan rahat riittämään erikoissairaanhoidon

luonnollisesti kunta valitsee edustajat kuntayhtymän luottamuselimiin mutta se todellinen päätösvalta sen toiminnan ohjaukseen kuntatasolla on vähäinen varsinkin verrattuna siihen minkälaista osuutta kunnan budjetissa tämä edustaa

tässä mielessä voi sanoa että koko yhteiskuntamme kannalta on hyvin tärkeää että meidän kuntajärjestelmä säilyy ja kehittyy mikä on oikean kokoinen kunta lainaan entistä kansanedustajaa ja ministeriä hannes mannista hän sanoi että oikean kokoinen kunta on ihmisen kokoinen että kuntalaiset pystyvät vaikuttamaan asioihin arvoisa puhemies tulevaisuuden näkökulmasta hyvin tärkeää on että kuntien rahoitusjärjestelmä tulevaisuudessa on toimiva ja vastaa niitä tehtäviä nyt tällä hetkellä on tätä kokonaisuutta uudistettu mutta meidän täytyy maakuntatason rahoitusjärjestelmä rakentaa ja tähän liittyen kuntien voi sanoa että jo tässä vaiheessa on syytä valmistautua perusteelliseen kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamiseen niin että se vastaa tehtäviä ja ja kuntien olosuhteita kaiken kaikkiaan voi sanoa että kunnat tulevaisuudessakin meidän hyvinvointiyhteiskuntamme yksi kulmakivi meillä on perustuslain mukaan kuntalaisten itsehallinto kunnan asukkaiden itsehallinto eli tämä korostaa sitä asukkaiden vaikutusvaltaa ja päätösvaltaa paikallisissa asioissa ja tämä sote ja maakuntauudistus vahvistaa tätä näkökulmaa

arvoisa puhemies vaikka valtio velkaantuu edelleen budjetin ollessa viisi pilkku kuusi miljardia euroa alijäämäinen myös ensi vuonna kuntien tilanne on kuitenkin parantunut merkittävästi tällä tällä vaalikaudella viime vaalikauteen verrattuna kuten täällä on jo tänäänkin todettu useaan otteeseen valtiovarainministeriön arvioiden mukaan näiden eduskunnan tekemien toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen oli tosiaan viime vaalikaudella yksi pilkku yksi miljardia euroa negatiivinen sitä vastoin tämän hallituksen

tänä vuonna vaikuttaneet kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa positiivisesti ja ensi vuonnakin vaikuttavat noin neljäkymmentä miljoonaa euroa eli näiden kahden vuoden aikana jo yhteensä lähes kolmesataa miljoonaa euroa myös kuntaliitto yhtyy näihin arvioihin arvoisa puhemies kunnilla on laaja itsehallinto ja ne voivat omilla toimillaan vaikuttaa merkittävästi tulevan elinvoimansa kehittämiseen myös tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on painotettu kuntien omaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja sen merkitystä sen avulla avulla ne saavat enemmän työpaikkoja ja verotuloja ja voivat siten rahoittaa paremmin myös palvelujaan ja kuten edustajat kankaanniemi ja mäkelä jo edellä toivat omissa puheenvuoroissaan esille valtionosuuksien ja verokompensaatioiden ohella kuntien toimintaedellytyksiä on tällä vaalikaudella esimerkiksi maankäytön sääntelyä keventämällä kohennettu se mahdollistaa kuntien elinkeinopoliittisen kehittämisen paikallisiin olosuhteisiin sopivasti ja tarkoituksenmukaisesti täytyy vielä korostaa että tässä on kysymyksessä nimenomaan mahdollisuus ei pakko muuttaa aiempia toimintatapoja voidaan siis puhua optiosta jonka kunnat voivat hyödyntää

arvoisa puhemies

ja sote uudistus meidän on tehtävä jotta kykenemme turvaamaan suomalaiset hyvinvointipalvelut ja kykenemme turvaamaan myös kuntien talouden pitkällä aikajänteellä

kuntien talouden turvaaminen on nykyhallituksen oloissa toki helpompaa kuin aiemmin nykyinen sipilän hallitus on pidättäytynyt uusien velvoitteiden sälyttämisestä kunnille ilman että niille on osoitettu rahoitusta tämä on hyvä suunta ja tätä kannatan vankasti nyt kuntien talousasema kokonaisuudessaan vahvistuu tämä on oleellinen muutos edellisen vaalikauden jatkuviin kuntien valtionosuuksien leikkauksiin ja rahoituspohjan kaventumiseen nyt vielä kun talouden yleinen vire on kääntymässä mikä vahvistaa kuntien tulopohjaa verotuksen kautta kuntataloudelle on odotettavissa paljon paremmat näkymät tulevana vuonna ja tulevina vuosina muutamina menneinä vuosina arvoisa puhemies maakunta ja sote uudistusta tehtäessä uudellamaalla on kaksoishaaste uuttamaata pitää tarkastella kokonaisuutena niin että alueen vahvat kaupungit helsinki espoo ja vantaa ovat uudenmaan kokonaisuudessa mukana mutta samalla meidän tulee kyetä turvaamaan alueellinen edustavuus ja koko uudenmaan kehittyminen aina sen laitoja myöden tulevassa maakuntahallinnossa tässä meillä on erittäin suuri kaksoishaaste mutta uskon että tästäkin selvitään herra
puhemies

ja näitä tärkeitä asioita pohtimassa on on kaksi opposition edustajaa edustajat myller ja semi kiinnostaisi kovasti tietää kun sosialidemokraatit ovat luvanneet repiä tämän maakuntauudistuksen palasiksi sen jälkeen jos pääsevät valtaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tai jossakin vaiheessa mikä on sosialidemokraattien maakuntauudistuksen tai sote uudistuksen malli jota te tarjoatte tilalle viime vaalikaudella kuntapohjaista mallia rakennettiin ja se törmäsi törmäsi perustuslakiin oletteko nyt löytäneet sellaisen mallin joka joka toteuttaa säästöt toteuttaa hyvät palvelut vahvistaa demokratiaa ja mahtuu perustuslain raameihin tämä on todella tärkeä asia kun ministeri on täällä paikalla niin niin kysyn vielä miten hallitus aikoo tämän edustaja töllinkin esille ottaman rahoitusuudistuksen eli kuntien rahoitus ja valtionosuusuudistuksen käynnistää joko sitä on mietitty mielestäni olisi hyvin paikallaan että pantaisiin jo tällä vaalikaudella ja ja oikeastaan heti käyntiin se uudistus koska kunnissa sitä varmasti odotetaan ja tämä tilanne ja muutos on niin raju mikä tulee tietysti maakuntien rahoitusmalli on on tärkeä ja siinä toivoisin että hallitus lähtisi maakuntaveroa jo suunnittelemaan koska se vasta tuo tähän sen demokratian toinen kysymys on tästä kilpailukykysopimuksen kunnittaisista vaikutuksista ja sen seurannasta

edustaja mäkelän puheenvuoro ja sen jälkeen ministerin vastaus
arvoisa puhemies en todellakaan ole millään lailla vakuuttunut että tässä hallituksen mallissa saadaan aikaan minkäänlaisia säästöjä joten ehkä niitä nyt ei kannata muiltakaan perätä toisekseen en myöskään millään tavalla ole vakuuttunut siitä että itsehallinto tässä maakuntamallissa toteutuu

arvoisa puhemies mitenkä kehitetään maakuntia ja mitenkä mennään eteenpäin edustaja samalla tavalla ajattelen että ensin olisi pitänyt tehdä sote ja ratkaista ne probleemat siellä ja se on vasemmistoliiton linjakin sillä kannalla ollut mutta sitten on henkilökohtainen näkemys maakuntauudistukseen en ole saanut ihan kaikilta puoluetovereiltakaan kannatusta siihen se että minä meidän pitäisi nähdä niin että kun meillä on erilaisia hyviä menestyviä kuntia missä on työpaikkoja ja muita niin niitten ympärille lähdettäisiin rakentamaan tämmöistä laajempaa maakuntaa ja

lukumääräkin pitäisi supistaa ihan maksimissaan kahdeksaan voisi olla vähemmänkin koska minun mielestäni silloin pystytään turvaamaan niitten alueitten asukkaille parempia mahdollisuuksia saada lähipalveluita ja muita tämmöisiä vastaavia ja myös turvaamaan

herra puhemies edustaja myllerin vastauksesta ei nyt kyllä tullut lainkaan selville minkälainen sote malli teillä on jos te pelkän soten haluaisitte toteuttaa miten se poikkeaa siitä mallista joka viime viime vaalikauden lopulla törmäsi perustuslakiin jos se on kuntapohjainen eli kunnat ovat maksajina mutta alueet ovat isoja edustaja semi puhuu jo kahdeksasta alueesta niin se väistämättä törmää siihen perustuslain ongelmaan että kunnilla ei ole vaikutusvaltaa päätöksentekoon mutta on maksuvelvollisuus ja tähänhän viime kaudella törmättiin

se toteuttamiskelpoinen malli mistä sosialidemokraatit puhuvat mutta mitä eivät tuo oikein kunnolla esille

tästä soten ja maakuntamallin eriyttämisestä tai yhdessä eteenpäinviemisestä sanon että mielestäni se on hieman keinotekoista että niitä pitäisi jotenkin eriyttää en näe sinänsä mitään ongelmaa niiden viemisessä eteenpäin yhtä aikaa tietysti se on työlästä ja vaatii paljon valmistelutyötä mutta ne asiat voivat hyvin edetä samaan aikaankin tämä maakuntavero josta edustaja kankaanniemi mainitsi on varmaankin tulevaisuutta ja siihen täytyy mennä jollain aikavälillä mutta nyt siihen ei valitettavasti voida mennä mutta se maakuntarakenne sinällään voidaan rakentaa ja näin hallitus toimii ja oikein siinä toimii tähän loppuun täytyy vielä todeta siitä kuntapolitiikasta tulevalla syvällä rintaäänellä että kuntapäättäjän osahan ei ole tulevaisuudessa mitenkään kovin helppo kuntataloudessa kautta maan ehkä suurimpia kasvukeskuksia lukuun ottamatta tilanne on sellainen että pessimisti ei pety seuraavina on nähtävissä vain heikkoa verotulojen kasvua väestön ikääntymistä ja homekoulujen korjaamista ja niin sanottuja palveluverkkoratkaisuja eli suomeksi sanottuna palvelujen karsimista tämä on se käytännön todellisuus ja vaikkei näin synkkiä oltaisikaan niin kyllä meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on luoda kuntien toimintaan edellytyksiä

varmaan riittänee kaksi minuuttia arvoisa
puhemies ensinnäkin tästä valtionosuusuudistuksen valmistelusta minä olen samaa mieltä että se pitää ehdottomasti laittaa liikkeelle tällä vaalikaudella ja tehdä sellainen siihen uuteen kuntaan sopiva valtionosuusjärjestelmä ja siinä siinä pitää mennä eteenpäin samalla tavalla ajattelen myös tästä maakuntien verotusoikeudesta että silloin viime huhtikuussa viides neljättä linjaukseen kuului myös se että me teemme tällaisen laajan selvityksen siitä ja myös se laitetaan tällä vaalikaudella liikkeelle sitten sanon henkilökohtaisen mielipiteeni siitä että sen selvityksen pitää olla aito riittävän laaja ja mieluummin myös niin että se menee myös sinne silloin ne maakunnat ovat jo aloittaneet ja nähdään miten ne toimivat vielä edelleen henkilökohtaista näkemystä pidän verojärjestelmän muutoksia niin laajakantoisina että näkisin hyvänä että siinä myös olisivat kaikki eduskuntapuolueet mukana esimerkiksi ohjausryhmän muodossa tämä on minusta tärkeää että tähän työhön pääsisivät sitä kautta kaikki mukaan sitten tähän kysymykseen tästä sosialidemokraattien mallista minä minä en suoraan sanoen tunne oikein hyvin enkä ole oikein päässyt siitä kärryille anteeksi edustaja myller mutta minusta se ei ole kovin selkeä ettekä te ole sitä myöskään esitelleet täällä eduskunnan salissa eri keskusteluissa mutta sitten tähän haluavatko sosialidemokraatit repiä rikki tämän koko sote ja maakuntauudistuksen jos tulevat valtaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen se on minusta huonoa puhetta minä muistelen että mekin viime vaalikaudella oppositiossa ollessamme keskustelimme siitä pitäisikö olla repimässä rikki ja minä kyllä ajattelen niin että jos on laaja uudistus tehty niin sillä pitäisi mennä sitten eteenpäin soten osalta totean että siinä lausuntopalautteessa mitä tuli on kriittisiä huomioita maakuntauudistuksenkin osalta mutta sitten siellä ei ollut kyllä paljoakaan sellaista näkemystä että vain sote pitäisi tehdä ja maakuntien muut tehtävät jättää tekemättä niin että se tehtäväala sai kyllä itse asiassa laajan tuen siellä

arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunta lisää nettirikollisuuden torjuntaan viisisataatuhatta euroa ja osa siitä menee seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja nettikiusaamisen ja huijausten torjuntaan se mikä tässä on taustalla koskee useampaa hallinnonalaa jotenkin tulkitsen niin että tämmöinen vihapuhe kärkäs keskustelu tahallinen provosointi on lisääntynyt mistä se johtuu yhtenä syynä oletan saattaa olla empatiakyvyn puute väheneminen emme pysty myötäelämään toisten tunteita se on taas tiukasti yhteydessä kuinka paljon me luemme ja kuinka paljon lapset lukevat ja kuinka hyvin he osaavat omaa äidinkieltään vastuuta tässä ei voi kaataa pelkästään yhteiskunnalle vastuu on myös vanhemmilla perheillä ja huoltajilla

arvoisa puhemies hallitus panostaa turvallisuuteen poliisin merkitys turvallisuustoimijana ja turvallisuuden tuojana on sisäisen turvallisuuden keskiössä hallitus vastaa haastavaan turvallisuustilanteeseen lisäämällä poliisin resursseja poliisitoimen toimintamenoihin esitettiin talousarvioesityksessä kahdeksan pilkku viiden miljoonan euron lisärahoitusta tällä rahoituksella on mahdollista jatkaa kahdensadan poliisin määräaikaisuutta myös vuodenvaihteen jälkeen huoli poliisien jaksamisesta on silti suuri poliisin resurssit suhteessa ole kestävällä pohjalla valtiovarainvaliokunta viittasikin sisäisen turvallisuuden selontekoon antamaansa lausuntoon jossa se oli huolissaan siitä että poliisien määrä on jo nyt pienin koko eussa asukaslukuun suhteutettuna siksi valtiovarainvaliokunta pitääkin keskeisenä asiana uusien poliisien saatavuuden turvaamisen tulevina vuosina tämän varmistamiseksi esitykseen sisältyy lisämääräraha poliisiammattikorkeakouluun sisään otettavien opiskelijoiden määrän nostamiseksi neljäänsataan opiskelijaan

arvoisa puhemies tällä sisäministeriön hallinnonalalla kiinnittäisin huomiota erityisesti sisäiseen turvallisuuteen ja harmaan talouden torjuntaan sisäisen turvallisuuden tilanteessa korostuu vieläkin viime vuoden puolella tapahtunut laaja turvapaikanhakijoiden määrän kasvu toisaalta hallituksen talouden säästötavoitteet koko kehyskaudelle eivät lupaa

poliisien määrän supistaminen kummittelee kehyksessä vuodesta toiseen se että poliisi sai mahdollisuuden palkata määräaikaisia poliiseja uudelleen ensi vuodelle on hyvä asia siitä kiitokset ministeri risikolle käytännössä poliisitoiminnan osalta ollaan aika tavalla äärirajoilla kun vertaa vuoden kaksituhattakymmenen lukuihin on poliisien määrä pudonnut yli viidelläsadalla poliisilla lisäksi valmistuvien poliisien määrä on huomattavasti pienempi kuin eläkkeelle siirtyvien määrä tosin tähän nyt yritetään ponnistella parannusta kansalaisille tehtävässä palvelutyössä kuten rikostenselvitystyössä näkyy jo selvästi tämä poliisien vähentyminen poliisi on joutunut priorisoimaan rikostutkinnan kohteita niin että osa tutkintapyynnöistä jää selvittämättä tämä syö osaltaan kansalaisten luottamusta poliisiin asia joka on suomalaisten mielestä ollut erittäin korkealla tasolla pitkän aikaa lisäksi viestiä on tullut poliisien työturvallisuustilanteen muuttumisesta harvaan asutuilla alueilla tukipartioiden puute on jo nyt aiheuttanut erittäin paljon riskitilanteita samanlainen tilanne on hätäkeskuksen osalta henkilöstömäärän vähentyminen on ollut tälläkin sektorilla voimakasta talousarvioesityksessä henkilöstömäärän tavoitteeksi on asetettu viisisataaneljäkymmentäyksi työntekijää kun sen pitäisi sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan olla vähintään kuudeksisadaksi viiva lisäksi henkilöstön sairastelu on merkittävän suurta mikä kertoo työn

arvoisa puhemies me vasemmistoliitossa olemme kiinnittäneet huomiota harmaan talouden tutkinnan tarpeellisuuteen

harmaa talous ja kaikenlainen talousrikollisuus aiheuttavat suuren laskun julkiselle taloudelle harmaan talouden on eri selvityksissä arvioitu vastaavan viittä viiva neljäätoista prosenttia suomen bruttokansantuotteesta siitä aiheutuva verovaje on merkittävä harmaan talouden torjunta on tuonut valtiolle tuloja moninkertaisesti siihen panostettuihin voimavaroihin nähden mutta nyt nämä panostukset ovat laskemaan päin onneksi ministeri ministeri risikko on palauttanut rahaa harmaan talouden tutkintaan tosin me vasemmistoliitossa olemme sitä mieltä että satsaus siihen siihen olisi saanut olla suurempi koska sitä lisärahoitusta leikkaa automaattisen liikenteenvalvonnan tehostaminen lisäksi on huomioitava että valtaosa harmaan talouden torjunnan resursseista tulee poliisin perusrahoituksesta jota ollaan myös tulevina vuosina merkittävästi leikkaamassa sitten raskaan liikenteen valvonnan osalta kaipaamme edelleenkin liikkuvan poliisin ammattitaidon omaavia raskaan liikenteen valvojia tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kuljettajien ajo ja lepoaikapiirturien tarkastaminen ylikuormien ylikuormien tarkastaminen ja sen tarkastaminen että tavarat on kiinnitetty oikeaoppisesti tällä hetkellä pakettiautoissa ja rekoissa rekoissa täytyy olla liikennelupa kuljetuslupa kuljettajatodistus ja rahtikirja ja ne on pystyttävä esittämään joko paperisina tai sähköisinä jos poliisi tai tulli sitä pyytää näillä säädöksillä on pyritty varmistamaan kuljetusten laillisuus nyt nämä säännökset poistuvat hallituksen esityksestä suomen teillä on ulkomaalaisia rekkoja joiden kunto ja kuormaus eivät vastaa suomalaisen lain vaatimuksia lisäksi kuljetusten valvonta on siirretty poliisilta ja tullilta trafille trafilla ei kuitenkaan ole riittäviä resursseja ja kokemusta tällaisesta valvonnasta raskaan liikenteen valvontaan tarvitaan erityisosaamista ja ammattilaisten taitoja erillisillä yksiköillä olisi paremmat mahdollisuudet valvoa kattavasti raskasta liikennettä sekä myös kabotaasiliikennettä erillinen yksikkö toisi lisää turvallisuutta liikenteeseen ja sen avulla estettäisiin liikenteessä tapahtuvaa harmaata taloutta se takaisi myös suomalaisille liikenteenharjoittajille työpaikkoja

arvoisa puhemies hallitus on saanut valmiiksi kuluvan vuoden aikana selonteon sisäisestä turvallisuudesta selonteko on käsittelyssä täällä eduskunnassa ja siltä pohjalta on käynnistetty työ myös sisäisen turvallisuuden strategian valmistamiseksi strategiaa saamme toivottavasti käsitellä täällä eduskunnassa ensi vuoden aikana sisäisen turvallisuuden tilanteen muuttuminen on hyvä tiedostaa aiemmat poliisitoimeen liittyvät merkittävät leikkaukset ja leikkaussuunnitelmat viime kuukausien tapahtumien valossa eivät näytäkään enää niin järkeviltä vakaa ja rauhallinen yhteiskuntamme on muuttunut epävarmemmaksi ja turvattomuuden tunteen kasvua kokee entistä useampi yhteiskuntamme jäsen sisäisen turvallisuuden strategia on syytä valmistella poikkihallinnollisesti tässä on tärkeää huomioida sisäisen turvallisuuden kokonaisuus ja tulevat tarpeet kokonaisuuden tarkastelussa huomioidaan eri alueiden tarpeet jotta saavutamme tavoitteemme suomesta maailman turvallisimpana maana hallitus on reagoinut sisäisen turvallisuuden muuttuneeseen tilanteeseen poliisitoimeen on osoitettu osoitettu lisämäärärahaa kahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa tällä lisämäärärahalla voidaan jatkaa kahdensadan poliisin määräaikaista työsuhdetta vuodenvaihteen jälkeen tällä lisäyksellä pystytään säilyttämään poliisien taso lähes tämän kuluvan vuoden tasolla näillä lisäyksillä on yhteiskuntaan selkeä viesti turvallisuustason säilyttämisestä lisäksi valiokunta on lisännyt viisisataatuhatta euroa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja nettikiusaamisen ja nettihuijausten torjumiseen molemmat erittäin tärkeitä asioita yhteiskuntamme levottomuus näkyi muun muassa viime kesän pyhäjoen mellakoissa laajalta alueelta poliisit tyhjennettiin turvaamaan mellakan rauhallista sujumista ja muualla maakunnassa saivat lain rajapintaa kokeilevat puuhastella kaikessa rauhassa nyt rakennustoimet pyhäjoen ydinvoimalan alueella ovat edenneet siihen pisteeseen että työmaa alue on on aidattu ja alueelle on pääsy vain kulkuluvun omaaville näillä toimenpiteillä työrauha laillisella rakennustyömaalla on turvattu siksi alueellisesti meille oulun eteläisen puolen asukkaille on arvokas valiokunnan kalajoen ja kemin merivartioasemien toiminnan turvaamisesta tähän rajavartiolaitoksen momentille valiokunta on osoittanut euron lisämäärärahan toiminnan turvaamiseksi kalajoen asemalla on tärkeä rooli alueen meriturvallisuuden varmistamiseksi erityisesti pyhäjoen ydinvoimalan rakennustyömaan ja tulevan toiminnan vuoksi viimekesäisten levottomuuksien vuoksi aitaamattoman merialueen turvaamiseksi rajavartiolaitoksen asema on merkittävä kemin teollisuusalueelle on edelleen tulossa lisää teollista toimintaa ja olisikin hyväuskoista jättää suuri vientisatama ilman rajaturvallisuutta meren puolelta rajavartiolaitoksen osalta on myös havaittava yhteiskuntamme muuttunut tilanne rauhallinen rajatilanne saattaa muuttua hyvin nopeasti ja yllättävässä paikassa näihin nähden aiempien vuosien rauhallinen suhtautuminen vakaaseen rajatilanteeseen onkin muuttunut radikaalisti näihin muutoksiin on on myös tässä talousarviossa hallitus reagoinut valiokunnan tavoin ja lisämäärärahaa sopeuttamistavoitteisiin onkin lisätty toki vaatimattomasti vaatimattomasti mutta myönteisellä hengellä viidensadanviidenkymmenentuhannen euron panoksella sisäisen turvallisuuden strategiatyön lopputulos toivottavasti nostaa rajatilanteen tarpeet selkeästi esiin jotta taloussuunnitelmissa voidaan siihen paremmin sitten reagoida rajavartiolaitos on joutunut toimintaansa pitkään sopeuttamaan ja nyt ollaan kipurajalla muuttuneeseen maailman turvallisuustilanteeseen nähden turvallisuusviranomaisten resurssien suhteen olen huolissani tilanne pidemmällä aikavälillä on otettava haltuun tulevana keväänä kun eduskunta hyväksyy mietinnön sisäisen turvallisuuden selonteosta hallituksen kehysvalmistelun yhteydessä hallituksen toivon osoittavan riittävät määrärahat poliisin ja muiden sisäisen turvallisuuden toimijoille toteuttaa sisäisen turvallisuuden strategiaa jolla suomi on hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti maailman turvallisin maa

arvoisa puhemies yksi keskeinen osa sisäministeriön hallinnonalaa keskitynkin puheessani laittomasti maassa oleviin henkilöihin arvoisa puhemies aattoiltana lahjapaperit rapisevat mutta osa juhlii paperittomana viranomaisten mukaan paperiton termi ei ole hyvä koska se ei kuvaa toiminnan laittomuutta kuten tiedämme ihminen ei ole laiton mutta täällä oleskelu ilman asianmukaisia papereita on näin joulun läheisyydessä on myös aika osoittaa tukea sitä tarvitseville yksi esimerkki on vapaaehtoiseen paluuseen saatava tuki vapaaehtoinen paluu on laittomasti maassa olevalle henkilölle ja myös koko yhteiskunnalle ehdottomasti paras ratkaisu sitä ei ole kirkon tiloissa armon aneleminen vaan elämän palauttaminen normaaliin päiväjärjestykseen jos oleskelulupaan ei ole ollut edellytyksiä uskon että oma rakas kotimaa ystävät perhe ja mahdollinen jälleenrakentaminen tuovat turvallisuutta tukea ja työteliäisyyttä haluan tässä yhteydessä tuoda esiin että viranomaiset että viranomaiset sekä kansainvälisen siirtolaisjärjestön iomin helsingin osasto tukevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista paluuta kotimaahan pakkopalautus on viimeinen keino euroopassa yli neljäkymmentä prosenttia laittomasti maassa tavatuista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita kun näitä päätöksiä nyt tulee aiempaa tiuhempaan tahtiin kasvaa väistämättä laittomasti maassa oleskelevien määrä myös suomessa ja se voi vaarantaa yleisen turvallisuutemme paljon on kuitenkin jo tehty tuoreen suomen kuvalehden mukaan maahanmuuttopolitiikassa on tapahtunut täyskäännös viime vuonna oleskelulupahakemuksista hyväksyttiin prosenttia tänä vuonna kielteisiä on kahdeksankymmentäviisi prosenttia kun samalla poliisi ja rajaviranomaisiin kohdistuu leikkauksia on tähän uuteen uhkaan varauduttava ennalta ehkäisevästi hallitus valmistelee toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassaoleskelun ehkäisyyn ja hallintaan korkein hallinto oikeus on vahvistanut maahanmuuttoviraston linjan jossa esimerkiksi etelä irakiin voi paeta maan sisäisesti sen jälkeen kun tämä maan sisäisen paon mahdollisuus tuli korostetuksi maahanmuuttoviraston linjauksissa viime keväänä vain noin seitsemäntoista prosenttia irakilaisista turvapaikanhakijoista on saanut myönteisen turvapaikkapäätöksen suomi ei siis voi olla se ensisijainen pakopaikka jos maan sisälläkin on mahdollisuus hakea turvaa korkein hallinto oikeus linjasi sisäinen pako on mahdollista terveelle ja työkykyiselle miehelle vaikkei hänellä ole ole alueella sukulais tai tukiverkostoa edelleen mielivaltainen väkivalta ei yksin aiheuta kenelle tahansa bagdadista tulevalle sellaista vaaraa joka edellyttäisi toissijaisen suojelun myöntämistä myös bagdadista tulevalla turvapaikanhakijalla on oltava henkilökohtaiset perusteet jotta hänelle voitaisiin myöntää toissijaista suojelua khon ottama linja on selkeä ja tukee hallituksen arvoisa puhemies palautusten palautusten onnistumista edistetään jatkamalla neuvotteluja palautussopimusten laatimiseksi

afganistanin ohella myös somalian ja irakin kanssa afganistanin sopimus on jo solmittu sopimuksessa huomioidaan erityisesti mahdollisuus pakkopalautuksiin mutta kuten todettua viimeisenä keinona palautusten onnistumista turvataan eri tavoin myös täällä kotimaassa poliisi informoi maastapoistamispäätöksen tiedoksiannon yhteydessä vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta samalla varmistetaan että myös muut viranomaiset ja järjestöt tarjoavat aktiivisesti vapaaehtoista paluuta tavatessaan luvattomasti maassa oleskelevia maahanmuuttovirasto valmistelee vapaaehtoisen paluun edistämiseksi aineistoa valtakunnalliseen käyttöön sekä viranomaisille että järjestöille arvoisa puhemies suomi on onnistunut vapaaehtoisen paluun osalta paremmin kuin monet euroopan maat yksistään tänä vuonna reippaasti yli tuhat irakilaista on palannut tämän vapaaehtoisen paluun ohjelman kautta kotimaahansa tätä voi pitää onnistumisena ja tällä tiellä on syytä

arvoisa puhemies tässä pääluokassa kaksikymmentäkuusi sisäministeriön hallinnonalalla lukee että maahanmuuton avulla voidaan ehkäistä mahdollista tulevaa työvoiman niukkuutta ja vahvistaa myös osaamispohjaa muistan että luvulla meille luvattiin työvoimapulaa kahdeksankymmentä luvulla luvattiin työvoimapulaa yhdeksänkymmentä luvulla luvattiin työvoimapulaa ja kaksituhatta luvulla on luvattu työvoimapulaa meille on aina tullut joko työttömyyttä tai suurtyöttömyys sitten toinen asia tämä että vahvistaa osaamispohjaa meissä suomalaisissa on valtava henkinen pääoma ihmettelenkin sitä miksi emme paremmin ole saaneet sitä kertautumaan vientinä ja yritystoimintana siihen meidän tulisikin panostaa enemmän että me saisimme sen henkisen pääoman maksimaalisesti käyttöön tänne elämään suomalaisen sosiaaliturvan varaan tämä jatkuu että monilla toimialoilla maahanmuutolla on jo huomattava merkitys työvoiman saatavuuden kannalta no tämä on ihan totta täällä etelässä viron miehet aika paljon näitä rakennushommia vievät mutta se maksaa meille sen että suomalainen rakennusmies on sitten samaan aikaan työttömänä itse lähdin aikoinaan politiikkaan sen takia että me voisimme välttää ne virheet mitä muut euroopan maat ovat tehneet tämä islamistinen humanitaarinen maahanmuutto on käytännössä osoittautunut sellaiseksi että se ei ole onnistunut toivotulla tavalla brexit brexit kamelin selän katkaisi maahanmuutto ja britannia onkin ilmoittanut että he ovat valmiita jopa tyytymään vähän huonompiin kauppasopimuksiin jos he varmasti saavat päättää maahanmuutosta enemmän itse unkari käännyttää turvapaikanhakijoita rajalla eikä siitä ole mitään kauppapakotteita tai muitakaan sanktioita eusta tullut itse esitin kaksituhattaviisitoista syksyllä että olisimme käännyttäneet turvapaikanhakijat rajalla näin olisimme saaneet säästöjä satoja miljoonia yli tuhat miljoonaa olisimme saaneet rahaa säästettyä vain noin yksi kolmasosa turvapaikan edes saa ja kuinka paljon maksaa se että me käsittelemme täällä sellaisia turvapaikkahakemuksia jotka eivät kuitenkaan johda myönteiseen päätökseen lisäksi tällainen hallitsematon humanitaarinen maahanmuutto vie sekä rahat että turvallisuuden ja näitä terroristijoukkomurhaajia me täällä sitten elätämme koska emme itse yhtään rajalla valitse keitä tänne suomeen tulee me vain otamme vastaan ja jälkikäteen tutkimme keitä tänne on tullut lisäksi ovat erittäin kalliit nämä oikeudenhoitokulut kun he valittavat hallinto oikeuteen kielteisestä päätöksestä ja sitten vielä korkeimpaan oikeuteen tämä oikeuteen tämä edustaja simon elon ehdotus siitä että vietäisiin pois edes se valitusoikeus sinne korkeimpaan oikeuteen toisi jo paljon säästöjä perussuomalaiset ovat koko ajan kiristäneet maahanmuuttopolitiikkaa ja minua henkilökohtaisesti ihan kauhistuttaa sellainen ajatus jos perussuomalaiset eivät olisi olleet hallituksessa jos siellä olisivat olleet nämä muut puolueet jotka kannattavat tätä liberaalia ja rajatonta maahanmuuttopolitiikkaa niin kuinka paljon lisää meille olisi tullut en edes lähde arvaamaan tämä muutos on ihan selkeä ensin tuli brexit ja nyt esimerkiksi ranskassa ei enää edes pääse presidentiksi jos ei ole konservatiivi ja mamukriittinen fillon ja le pen ovat molemmat mamukriittisiä ja konservatiiveja tämä käännös on tapahtunut koska positiivisuus on hyvä asia mutta liika sinisilmäisyys johtaa tuhoon me olemme tuomassa tähän nyt sitä järkeä ja euroopasta on tulossa se järkevä suuntaus ja toivon että mekin saisimme tämän asian hallintaan mahdollisimman pian

jos olenkin moniin hallituksen toimiin tyytyväinen niin siihen on mahdotonta olla tyytyväinen mikä on hallituksen panostus näiden maahanmuuton kustannusten vähentämiseen nyt jo kahdelta sisäministeriltä peräjälkeen kysynyt vastauksia siihen mitä hallitus aikoo tehdä turvapaikanhakijoiden tuottamien yksikkökustannusten säästämiseksi eli selkeämmin sanottuna miten päivä vastaanottokeskuksessa saadaan painettua halvemmaksi tässä puhutaan satojen miljoonien menoerästä josta jo murto osankin leikkaaminen mahdollistaisi monen vähäosaisia haittaavan säästön säästön perumisen tai voisimme vaikka perua suunnitellun moottoripyöräveron sellaisella säästöllä hyvin helposti tähän yksinkertaiseen kysymykseen kuitenkaan ei ole vastausta saatu miten tämä pitäisi tulkita eikö näitä säästöjä ole edes haluttu hakea miten näin voi olla kun kaikesta muustakin leikataan turvapaikkabisnekseltä tulee voida viedä pois liiat voitot on myös selvä vetovoimatekijöiden vähennys kun vastaanottokeskuksessa oleskelu ei olekaan verrattavissa hotellissa täysihoidolla majailuun

jo eilisessä budjetin yleiskeskustelussa että yksi merkittävä syy valtion ensi vuoden budjetin alijäämään ovat maahanmuuton sadoilla miljoonilla euroilla normaalivuosiin verrattuna kohonneet kustannukset hallituksen tuleekin ehdottomasti panostaa panostaa huomattavasti aiempaa määrätietoisemmin maahanmuutto ja ja turvapaikkapoliittisten ohjelmiensa toteuttamiseen viime vuonna suomeen tuli yli kolmekymmentäkaksituhatta turvapaikanhakijaa tänä vuonna arviolta noin kuusituhatta hakijaa määrä on silti edelleen selvästi normaalivuosia korkeampi ja se johtuu pitkälti alkuvuonna venäjältä saapuneista hakijoista nythän tilanne on tasaantunut siitä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on pidetty tarpeellisena turvapaikkahakemuskäsittelyn nopeuttamista ja muun muassa hallinto oikeuksien prosesseja tehostamalla lainsäädännön keinoin näin on jo tehtykin keskeistä on kuitenkin varmistaa päätösten laatu jotta hakijoille ei tulla myöntämään myönteisiä päätöksiä varmuuden vuoksi liukuhihnatyönä kuten syksyn kaksituhattaviisitoista paniikkitunnelmissa näyttää käyneen linja näyttääkin kiristyneen tänä vuonna selvästi arvoisa puhemies pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin on varattu noin kaksisataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle tänä vuonna kustannukset ovat olleet peräti kuusisataakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa vastaanottokeskuksia onkin nyt suljettu merkittävästi ja jäljellä olevien olevien keskusten on oltava tehokasta ja vaikka tämä aleneva kustannuskehitys on positiivinen asia niin on muistettava että osa kuluista siirtyy muun muassa kuntien maksettaviksi oleskeluluvan saaneiden asetuttua kuntien asukkaiksi arvoisa puhemies vielä lopuksi ministeri risikko otti esille sen että lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat tulee poistaa tehokkaasti maasta ministeri näyttääkin kehittyvän virkansa hoitamisessa oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies suomella on tuhatkolmesataa kilometriä yhteistä rajaa venäjän kanssa joten erinomainen esitys on tehostaa itärajan valvontaa palkkaamalla kahdeksankymmentä uutta rajavartijaa myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö saa

euron lisäpanostuksen tällä lisäpanostuksella on mahdollista tukea laajaa kirjoa erityyppistä suomen maanpuolustukseen liittyvää kansalaistoimintaa arvoisa puhemies kyberrikollisuus on moninkertaistunut ja tällä hetkellä valitettavan moni näistä rikoksista jää selvittämättä valtiovarainvaliokunta onkin mietinnössään kiinnittänyt erityistä huomiota myös kyberrikollisuuteen ja osoittanut

viidensadantuhannen euron lisärahoituksen nettirikollisuuden torjuntaan tämä on erittäin hyvä päätös rahaa osoitetaan muun muassa kahteen erittäin tärkeään asiaan netissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn sekä nettikiusaamisen ja nettihuijausten torjuntaan sekä selvittämiseen arvoisa puhemies hätäkeskuslaitoksen toimintamenoiksi esitetään noin viittäkymmentä miljoonaa euroa hätäkeskuslaitos vastaa ihmisten omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyviin hätäilmoituksiin ja välittää ne edelleen auttavalle viranomaiselle

arvoisa puhemies haluan vielä korostaa sitä suomen kuvalehden merkittävää artikkelia jossa tosiaan todettiin tämä turvapaikkapolitiikan täyskäännös viime vuonna prosenttia hyväksyttyjä oleskelulupia tänä vuonna hylätty kahdeksankymmentäviisi prosenttia hakemuksista ja sitaatti tästä suomen kuvalehdestä sen jälkeen kun maahanmuuttovirasto tulkitsi keväällä että irakiin voi turvallisesti palata vain noin seitsemäntoista prosenttia irakilaisista hakijoista on saanut luvan jäädä suomeen linja poikkeaa merkittävästi muiden eu maiden päätöksistä eu maissa keskimäärin viisikymmentäyhdeksän prosenttia irakilaisista on saanut turvapaikan tai oleskeluluvan ruotsissa myönteisen päätöksen on saanut neljäkymmentäviisi ja saksassa seitsemänkymmentäyksi pilkku viisi prosenttia irakilaisista suomessa siis seitsemäntoista prosenttia tämän kevään jälkeen seuraavan kerran äänestäjä tulee minulle turuilla ja toreilla sanomaan että tämä hallitus ei ole kiristänyt turvapaikkapolitiikkaa ohjaan hänet tuoreimman suomen kuvalehden pariin sen enempää lehteä mainostamatta toinen asia minkä haluan nostaa esiin on edustaja heinosen mainitsemat niin sanotut vierastaistelijat tosin vierastan itse hyvin paljon tätä vierastaistelija sanaa kyllähän kyse on ihan kansanomaisesti sanottuna terroristeista eli suomeen

kun ajattelee näitä ihmisiä niin pidän hieman erikoisena sitä sisäministeriön ajatusta ehkä tällaista yleistä ajattelutapaa euroopassa että nämä henkilöt voitaisiin jotenkin käännyttää takaisin uskallan väittää että on harvassa ne tapaukset jotka voidaan käännyttää takaisin jos on tälle ääri islamistiselle tielle lähtenyt hylännyt kaikki meidän länsimaisen demokratian arvot ja voi sanoa perusinhimillisyyden niin on on hyvin vaikea nähdä miten tällainen henkilö voitaisiin enää käännyttää takaisin toivon todella että näitä tapauksia on ja heitä voidaan auttaa mutta uskon valitettavasti että aika vähissä nämä henkilöt ovat

vielä hieman kitkerän palautteen jälkeen täytyy antaa ministerille pieni kiitoksen sana siinä kohtaa kun se kiitos on on ansaittu eli rajavartiolaitoksen säästöt uhkasivat muuttaa imatran ja muutamien muidenkin kansainvälisten raja asemien aukioloaikaa pois ympärivuorokautisesta siten että ne raja asemat olisivat olleet yöllä kiinni säästö tästä olisi ollut hyvin pieni suuruusluokkaa suuruusluokkaa kymmeniä ja enintään satojatuhansia mutta vahinko elinkeinoelämälle olisi ollut hyvin suuri tätä valmistelleiden virkamiesten asenne osoitti kummallista ylimielisyyttä puhuttiin että rajan yli haetaan viinaa ja bensaa ymmärtämättä mikä merkitys sillä rajayhteydellä on liike elämälle ja miten suuri päätös sen rajan aukioloajan muuttaminen on koska se vaikuttaa myös venäjän puolella onneksi ministeri risikko kuitenkin paikallisia tahoja ja kansanedustajia yli puoluerajojen kuunneltuaan ilmoitti että nämä säästöt tullaan perumaan

maahanmuutto ja sen kustannukset puhuttavat suomalaisia edelleen alkuvuodesta julkaistun imfn imfn tekemän selvityksen mukaan suomelle koituu kuluvana vuonna kolmanneksi suurimmat kustannukset kun pakolaiskriisin kustannukset suhteutetaan bruttokansantuotteeseen suomen edelle tässä selvityksessä menivät vain ruotsi ja tanska nykyinen hallitus onkin siis varsin hyvästä syystä työskennellyt aktiivisesti maahanmuuton kustannusten pienentämiseksi nyt käsittelyssä olevassa talousarvioesityksessä on osoitettu muun muassa maahanmuuttoon liittyvään tiedotustoimintaan kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa faktoihin pohjautuvalla tehostetulla tiedottamisella voidaan todistetusti vähentää suomeen perusteettomasti hakeutuvien turvapaikanhakijoiden määrää arvoisa puhemies erittäin hyvä asia on myös että meillä on nyt valtakunnallinen vastaanottojärjestelmän valvontaohjelma jonka avulla voidaan tehostaa vastaanottokeskusten taloudellista ohjausta talousarvioesityksessä on esitetty viiden pilkku kahdeksan miljoonan euron määräraha vapaaehtoisten palautusten rahoittamiseen vapaaehtoisten palautusten järjestäminen järjestäminen ja niiden onnistuminen on suorassa yhteydessä paperittomana eli laittomasti suomeen jäävien määrään

arvoisa puhemies viime vuonna suomeen saapui yhteensä noin kolmekymmentäkaksituhattaviisisataa turvapaikanhakijaa lähes kymmenkertainen määrä normaalivuosiin verrattuna tähän suomi ei ollut varautunut tilanne saatiin hallintaan kiitos hallituksen reippaiden toimintojen sekä hyvän viranomaisyhteistyön kuluvana vuonna suomesta on hakenut turvapaikkaa noin ihmistä ensi vuoden budjetissa ollaan varauduttu kymmeneentuhanteen turvapaikanhakijaan näyttäisi siltä että budjetoidut budjetoidut rahat riittäisivät tähän asti noin neljännes turvapaikkahakemuspäätöksistä on ollut kielteisiä ensi kevään aikana saadaan lainvoimaisia päätöksiä kielteisistä oleskelulupapäätöksistä riskinä on niin sanotusti paperittomien joukon muodostuminen joista kukaan ei tiedä mitään ja jotka ovat alttiina ajautumaan rikolliseen toimintaan tai rikoksen uhriksi arvoisa puhemies hallintovaliokunta vieraili italian hotspoteissa syksyllä sisiliaan saapuu niin sanottua välimeren reittiä valtava määrä pakolaisia afrikan maista lähinnä saharan eteläpuolisilta alueilta tämä libyasta alkava välimeren reitti italiaan on ihmissalakuljettajien hallussa tämä täysin rikollinen ja epäinhimillinen toiminta on saatava loppumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin hallitus on keskustellut toimeenpanosuunnitelmasta kotouttaa myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita on tärkeää saada kotouttamispolitiikkaan iso linja esimerkiksi kuntiin sijoittamisessa yhteiskuntamme ei kestä toisen vieraan yhteiskunnan rakentumista omamme sisään

arvoisa puhemies turvallisuus on valtion ydintehtävä poliisitoimien osalta painotetaan poliisin

ja harmaan talouden torjuntaa erittäin hyvä asia toinen hyvä asia on se että tulee lisäystä määrärahaan kaksisataaneljäkymmentäviisituhatta euroa osoitetaan internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn niin kuin sanoin turvallisuus on valtion ydintehtäviä jokainen seksuaalirikos on liikaa olen erittäin iloinen että meidän hallitus tässäkin asiassa lähtee taas siitä että lapsilla on oikeus koskemattomuuteen

heikkouksia ja esittänyt jäsenmaille lainsäädäntöehdotuksia turvapaikkajärjestelmän tehostamiseksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja hassi

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys muuttaa haja asutusalueiden jätevesimääräyksiä jotka alun perin annettiin vuonna kaksituhattaneljä niitä määräyksiä ja niiden määräaikaa on sen jälkeen muutettu jo kaksi kertaa ja nyt siis kolmannen kerran alun perin määräaika johon mennessä ennen vuotta kaksituhattaneljä rakennettujen kiinteistöjen jäteveden käsittely piti päivittää nykynormeja vastaavalle tasolle oli vuosi kaksituhattaneljätoista sitten kaksituhattakuusitoista sen jälkeen maaliskuu ja nyt tällä hallituksen esityksellä sitä myöhennetään vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lokakuun loppuun vuodesta kaksituhattaneljä alkaen sinä vuonna ja sen jälkeen rakennettujen talojen osalta on koko ajan vaadittu asianmukaista puhdistustasoa eli nämä jatkuvat muutokset koskevat ennen vuotta kaksituhattaneljä rakennettuja taloja haja asutusalueilla tämä muutos perustuu hallitusohjelmaan se vapauttaa arviolta noin kaksisataatuhatta kiinteistöä kokonaan jätevedenpuhdistuksen tehostamisvelvoitteesta kunnes kiinteistö myydään tai remontoidaan niin perusteellisesti että että sitä remonttia voidaan verrata uudisrakentamiseen määräysten piiriin jää arviolta kuusikymmentäkuusituhattaseitsemänsataa kiinteistöä jotka ovat tai korkeintaan sadan metrin päässä vesistöstä niiden on saatettava jätevedenpuhdistus nykynormien mukaiselle tasolle lokakuun loppuun mennessä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kunnilla on on ollut ja on edelleenkin oikeus vaatia tiukempaa puhdistuksen tasoa mutta tämän hallituksen esityksen hyväksymisen jälkeen tämä kuntien oikeus koskee vain uusia taloja ja vanhoja taloja vain siltä osin kuin ne sijaitsevat näillä erikseen mainituilla alueilla ja pohjavesialueilla tai korkeintaan sadan metrin päässä vesistöstä eli kunnalliset omat ympäristömääräykset

näiden rajojen rajojen ulkopuolelle jäävistä vanhoista kiinteistöistä syrjäytyvät siihen asti kunnes kiinteistö myydään tai tai remontoidaan perusteellisesti tämä tietenkin hidastaa niiden ympäristötavoitteiden toteuttamista joita haja asutuksen jätevesienpuhdistuksen tehostamisella tavoitellaan haja asutuksen osuushan vesistöjen fosforikuormituksesta on arvioitu noin kolmeksitoista prosentiksi vuonna kaksituhattaneljätoista ja kyseessä on toiseksi suurin kuormituksen lähde maatalouden jälkeen typen osalta kuormitus on pienempi

tämän alueellisen erottelun takia ja sen takia tiedottamiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota ympäristövaliokunta pyrkiikin omassa melko perusteellisessa mietinnössään avaamaan mahdollisimman konkreettisesti sitä mitä tällä säätelyllä tarkoitetaan

näihin jätevedenpuhdistuksen tehostamisvaatimuksiin on mahdollista saada myös poikkeus ja hallituksen esitys

helpottaa sitä poikkeamismahdollisuutta nykysäädöksiin verrattuna nykysäädöksissä edellytetään sitä että kuormitus on vähäinen ja tarvittavan puhdistustason saavuttaminen tulisi kalliiksi ja olisi teknisesti vaativaa nyt nämä poikkeamis edellytykset muutetaan vaihtoehtoisiksi jos on huomattavan vähäinen kuormitus tai sitten tulisi kovin kalliiksi niin voi saada poikkeuksen perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että lukuisat poikkeukset yhdessä sääntelyn epäselvyyden ja normien joustavuuden kanssa voivat soveltamiskäytännössä johtaa perustuslain pykälän kannalta ongelmallisen laajaan poikkeamiseen jätevesien käsittelyvelvoitteista perustuslakivaliokunta esittikin että mieluummin pitäisi näiden molempien poikkeamisedellytysten olla voimassa samanaikaisesti kuin vaihtoehtoisesti valiokunta kuitenkin säilytti tämän hallituksen esityksen mukaisen vaihtoehtoisuuden mutta korostaa sitä että poikkeamisperusteita ei ole tarkoitettu sovellettavaksi laajamittaisesti poikkeus on aina harkinnanvarainen ja se myönnetään aina vain määräajaksi ja poikkeus lakkaa olemasta voimassa peruste lakkaa olemasta voimassa ympäristövaliokunta haluaa mietinnössään myös selventää sitä milloin kuormitus voidaan katsoa huomattavan vähäiseksi valiokunta toteaa esimerkiksi että tällöin voi olla kysymys korkeintaan kiinteistöstä jossa asuu kaksi henkeä asukkaita on yli kaksi henkeä ja on vesikäymälä kuormitusta ei voida pitää vähäisenä olipa se sitten vakituinen tai vapaa ajan kiinteistö jos sen sijaan on vapaa ajan kiinteistö ja kuivakäymälä pääsääntöisesti kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä ja jos on ulkokäymälä ja kantovesi koko tätä säätelyä ei sovelleta eikä poikkeuksia ylipäätänsä tietysti tarvita jos ennestään lain asettama perustason perustason puhdistusvaatimus toteutuu

ei saa aiheuttaa esimerkiksi sitä että vedenhankintakäytössä oleva pohjavesialue joutuu pilaantumisuhan alaiseksi valiokunta toteaa myös että erityinen ongelma ovat kylämäisesti tiheästi rakennetut kauempana rannasta sijaitsevat alueet ja asiantuntijakuulemisissa on tullut esille että juuri nämä kylätaajamat ovat käytännössä olleet ongelma alueita silloin kun niissä on puhdistamattomia jätevesiä ja niistä on aiheutunut haju ja hygieniariitoja tällöin on kysymys kysymys pääosin kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä luvulla rakennetuista taloista joissa jätevesijärjestelmä on pelkkä saostuskaivo josta putki johtaa naapurien väliseen ojaan valiokunta toteaa että jätevesien käsittelyssähän ei ole kysymys pelkästään vesistöjen rehevöitymisen torjunnasta vaan myöskin ihmisille suoraan aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä kuten jo totesin valiokunta korostaa sitä että on välttämätöntä tämän lain toimeenpanon onnistumisen kannalta että olemassa olevat ohjeet ja oppaat päivitetään ja että koulutusta ja ja muuta neuvontaa järjestetään riittävästi eri puolilla maata ja että tämä valtakunnallinen neuvontatoiminta antaa yhdenmukaista viestiä eri puolilla maata ja että tämä edellyttää huomattavaa panostusta neuvontaan ja ohjaukseen senkin takia että nämä ratkaisut kiinteistökohtaisia valiokunta myös korostaa sitä että on keskeistä varmistaa että ne tekniset ratkaisut joilla puhdistus toteutetaan toimivat myös tosiasiallisesti valiokunta edelleen korostaa sitä että että nämä määräykset ovat teknologianeutraaleja ratkaisut voivat perustua käymäläjätteen ja harmaiden vesien erotteluun jolloin näitä käymäläjätteitä sisältäviä jätevesiä ei lainkaan muodostu tai sitten käymäläjätevedet johdetaan erikseen umpisäiliöön joka tyhjennetään erikseen tai sitten on kuivakäymälä tai sitten jos kaikki jätevedet käsitellään yhdessä kysymykseen voi tulla maahanimeyttämö maasuodattamo tai laite eli pienpuhdistamo

arvoisa herra puhemies kiitos valiokunnan puheenjohtaja hassille hyvästä esittelystä tämän lakiesityksen tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää näitä jätevesiasioita ja valiokunta oli kieltämättä haastavan tehtävän edessä tätä on vuodesta kaksituhattaneljä asti käsitelty tehtävä oli vaikea tässä on kaksi vastakkaista asiaa ikään kuin vaakakupissa toisella puolella ympäristöarvot vesiensuojelu ja sitten taas

lainsäädännön ja näiden vaatimusten hyväksyttävyys ja ymmärrettävyys kansalaiset monelta osin kokivat tuhansien eurojen investoinnit ylimitoitettuina nyt tässä hallituksen esityksessä on tasapainoiltu näiden kahden lähestymistavan välillä ja tulos on tämä uskon että tällä päästään eteenpäin ja kansalaiset toivottavasti saavat nyt sitten sitä informaatiota että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista syksyllä laitteet ovat siinä kunnossa kuin niiden pitää olla

totesin on oikeus ja kohtuus että tämä maaseudulla asuvien ihmisten kurjistamista lieventävä lakiesitys etenee esitys ei suinkaan ole täydellinen järki voittaa vain osittain mutta silti täytyy kiittää hallituksen esityksestä ja valiokunnan tekemistä muutosehdotuksista toivon että täällä salissa kaikki voisivat olla yhtä iloisia tästä laista kuin perussuomalaiset ovat hallitus nyt kuitenkin kohtuullistaa tätä surullista maaseudun ihmisiä vuosia huolestuttanutta jätevesilakia yksi keskeisimmistä tavoitteistamme ennen vaaleja oli saada kohtuullisuutta tähän arvoisa puhemies haluan esittää ihmetykseni vihreiden ja ruotsalaisen kansanpuolueen vastalauseesta maaseudulla on on aina asuttu ja nykyään asutaan paljon vähemmän kuin ennen en käsitä vastalauseen saivartelua metreistä ja mittauskohdista kun periaatteessa tässä ollaan vain lieventämässä edellisen hallituksen säätämää epäreilua lakia kun ei huomattu virheitä ajoissa niitä täytyy pystyä korjaamaan jälkikäteen myöskin sosialidemokraattien tekemä vastalause on eriskummallinen he kantavat vastalauseessaan huolta kansalaisten eriarvoistumisesta onko se nyt sosialidemokratian ydin että kun lainsäädännössä on on tehty virheitä ja ihmiset ovat niistä kärsineet niin virheitä ei saisi korjata tasapuolisuuden kannalta vaan kurjuus pitäisi maksimoida siten että muutkin ihmiset joutuvat siitä kärsimään

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on varsin ongelmallinen muun muassa kansalaisten tasavertaisuuden lainsäädännön ja ympäristöhallinnon uskottavuuden ennakoitavuuden ja selkeyden sekä ympäristön ja terveysnäkökohtien näkökulmasta

ja niitä on muutettu kaksituhattakymmenen kaksituhattaneljätoista ja lisäksi tätä määräaikaa toimenpiteiden toteuttamiselle on siirretty useita kertoja se mitä me olemme omassa vastalauseessamme sanoneet että tämä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan on sama tulkinta jonka myös perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan tehnyt tällä tällä lailla on pyritty kuten siinä sanotaan selkiyttämään ja kohtuullistamaan tätä lainsäädäntöä tärkeänä perusteluna sanotaan että että kyseessä on hallitusohjelman kirjaukset ja niiden kanssahan me sitten jouduimme painiskelemaan tuossa valiokunnassa kun kun hallitusohjelmaan on nämä kirjaukset tehty niin sen mukaan mennään kuitenkin valiokunta yksimielisesti ilmoitti että selkiyttäminen ei ole toteutunut tästä syystä valiokunta on sitten avannut monia asioita ja pyrkinyt tulkitsemaan mitä tässä laissa tarkoitetaan

valiokunnan mietinnössä kuten luette siitä valiokunta kuitenkin painottaa että lainsäädännön muuttaminen jälleen saattaa käytännössä tehdä lainsäädännön ymmärtämisen kansalaisten kannalta hankalaksi tässä aivan erityinen ongelma on se että kuntien tiukemmat säädökset suurelta osin syrjäytyvät kansalaiset ovat tottuneet siihen että tietyissä kunnissa toteutetaan tietynlaista lainsäädäntöä mutta tämän lain voimaan tultua nämä ympäristönormeiltaan tiukemmat säädökset kumoutuvat ja tämä on siinäkin mielessä aika erikoista kun esimerkiksi

osalta ollaan hyvinkin paljon perusteltu sitä että kunnille pitää

tulkintavaltaa antaa tietysti lainsäädäntövaltaa ei ole kunnilla

että että kuntien päätösvaltaa pitää lisätä sen vuoksi että kunnissa tiedetään mikä siellä on parasta nyt tässä ollaan menossa toiseen suuntaan kunnilta otetaan se valta pois joka niillä on jo ollut kunta ei saa päättää että perustason puhdistusvaatimus voitaisiin ulottaa taajamiin jotka ovat yli sadan metrin päässä rannasta tai eivät ole pohjavesialueella tähän monet asiantuntijat kiinnittivät huomiota koska meillä on paljon sellaisia kuntakeskittymiä joissa puhtaan veden kaivot ja likakaivot lähellä toisiaan ja nyt on todella pelkoa että tällaisilla taajama alueilla sitten myöskin ihmisten terveys on uhattuna ihmettelen todellakin ettei tällaisissa asioissa luoteta kuntiin ja anneta kunnissa päättää siitä mikä on siellä terveyden ja ympäristön kannalta parasta paljon keskustelua herätti myös se kysymys että kun tässä laissa nämä perustason puhdistusvaatimukset on kiinteistöllä joka on korkeintaan sadan metrin päässä rannasta niin lasketaanko tuo tuo matka sitten siitä purkuputkesta josta se likavesi tulee vai lasketaanko se talon seinästä tässä aika monet asiantuntijat ja uskallanpa sanoa että enemmistö myöskin valiokunnan jäsenistä olisivat mielellään ymmärtäneet asian niin että että matka lasketaan purkuputkesta mikä on ihan loogista ja luonnollista mutta tätä ei kuitenkaan muutettu sitten lainsäädäntöön

sitten ehkä toinen sellainen erikoisuus myöskin joka jäi tänne lakiin on se että kun kunnat voivat näitä poikkeuksia myöntää niille kiinteistöille jotka ovat tämän sadan metrin määrämatkan sisällä tai pohjavesialueella niin tämä merkintä lakiin lakiin lain kirjain jäi hyvin tulkinnanvaraiseksi tätä nyt sitten myös valiokunta omassa mietinnössään on pyrkinyt pyrkinyt selkiyttämään ja mielestäni parempaan suuntaan mutta joka tapauksessa ongelmaksi jää se että että hyvin erilaisia tulkintoja eri kunnissa voidaan tehdä siitä minkälaiset taloudelliset edellytykset täytyy olla jotta vaaditaan tämä perustason puhdistaminen ja minkälainen tuo jäteveden määrä sitten tässä tilanteessa on itse asiassa kun sosialidemokraatit esittävät tämän lakiehdotuksen hylkäämistä se perustuu juuri siihen että ne ongelmalliset asiat jotka on koettu tässä lainsäädännön toteuttamisessa ongelmiksi voitaisiin jo nykylain pohjalta korjata kun kunnilla olisi riittävästi tietoa siitä millä tavalla sitten sinne kiinteistöille annetaan tietoa ja tämä informaatio myös sitten sitten oikealla tavalla kansalaisille annettaisiin eli itse asiassa ei ole ollut minkäänlaista syytä lähteä korjaamaan nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä päinvastoin nyt on saatettu kansalaiset todellakin eriarvoiseen asemaan niitä on palkittu jotka ovat jääneet odottamaan että kun tarpeeksi

tästä virkamiehet ovat kertoneet meille että että kansalaiset joissain tilanteissa sanovat että että kyllä tämä vielä muuttuu ei meidän tarvitse tehdä mitään korostan vielä sitä että kaikki mahdollisuudet järkevään toimintaan myös niissä asioissa joita joita on pidetty kohtuuttomina tällä hetkellä ovat olleet mahdollisia jo tämän lain pohjalta

arvoisa puhemies täällä nyt käsittelyssä olevalla niin sanotulla jätevesiasetuksella on pitkä historia vaikka historia on pitkä se ei silti ole kovinkaan kunniakas asetus on koettu ja se on ollut matkansa varrella monelle sen kohteelle kohtuuton useimmiten asetus on koettu kohtuuttomaksi juuri niissä kohteissa joissa sen positiiviset vaikutukset ympäristönkin kannalta olisivat olleet pienet elleivät peräti olemattomat hyvistä aikomuksista huolimatta asetus paljon ongelmia ja siksi sen mukaisen sääntelyn voimaantuloaikaa on muutettu jo kahteenkin otteeseen nyt se on ollut vuosi kaksituhattakahdeksantoista tämän nyt käsissämme olevan esityksen lähtökohtana on pääministeri sipilän hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan hajajätevesisäätelyä tulee selkeyttää ja kohtuullistaa kirjauksen mukaan herkillä alueilla rannoilla ja pohjavesialueilla noudatetaan kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä ja puhdistuksen on oltava tehostettua vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä arvoisa puhemies käytännössä tämä esitys vapauttaa noin kuivan maan kiinteistöä jätevesiasetuksen kiristykseltä siihen saakka kunnes kiinteistö mahdollisesti myydään tai siihen tehdään rakennuslupaa vaativa perusteellinen remontti jatkossa asetus koskee noin kuuttakymmentäseitsemäätuhatta kiinteistöä jotka sijaitsevat herkillä alueilla mielestäni tämä rajaus on nyt se mikä sen olisi jo alun perinkin pitänyt olla asetuksen vaatimukset olisi pitänyt heti kohdistaa rannoille ja tärkeille pohjavesialueille mistä asetuksen peräänkuuluttamat ympäristöhyödytkin ovat saavutettavissa asetusta ei tarvita pelottelemaan ja tuottamaan kustannuksia mökinmummoille metsien keskellä

arvoisat edustajat täällä on muutama edustaja teitä paikalla ja jokaisella

nykyinen haja asutusalueita koskeva jätevesiasetus on aiheuttanut erittäin paljon epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraa tässä vuosien varrella nyt hallituksen esityksen on että haja asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan ja myöskin selkeytetään eräiltä osin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja hassi esitteli ympäristövaliokunnan mietinnön hyvinkin perusteellisesti olennaista tässä hallituksen esityksessä on että nyt asetetaan sadan metrin raja siis rakennuksen ulkoseinästä vesistöön rakennus kauempana kuin se sata metriä toinen asia on että asetetaan perustaso enää ei ole yksityiskohtaisia puhdistusvaatimuksia kiinteistön talousvesien käsittelyjärjestelmälle asetettavissa ei suunnittelussa eikä rakennettaessa niitä järjestelmiä vaan määritellään perustaso joka rakennuksen on täytettävä kieltämättä valiokunta kun kuuli asiantuntijoita tuli verran viestiä myöskin siitä että tämä hallituksen esitys saattaa aiheuttaa myöskin epäselvyyksiä kunnissa miten sitä tulkitaan mutta tietysti tiedottaminen on tässä avainasemassa tärkeintä kuitenkin on se että nyt selkiytetään nykyasetusta mikä on olemassa ja mennään eteenpäin uskon itse että myöskin ihmiset tulevat erittäin tyytyväisiksi haja asutusalueilla tietysti sen osalta mihin edustaja myller jo viittasi itse henkilökohtaisesti katson kun asetetaan tämä sadan metrin raja ja ja se katsotaan rakennuksen ulkoseinästä että kyllä se jätevesiputken pää ennemminkin ratkaisee

miten sieltä putken päästä tulee eikä se ulkoseinä varsinaisesti mutta koska enemmistö oli sitä mieltä että rakennuksen ulkoseinä on parempi ja myöskin hallitus on lähtenyt tästä niin

esittelin puheenjohtajana valiokunnan mietinnön nyt esittelen oman näkemykseni tästä asiasta olen yhdessä edustaja adlercreutzin kanssa allekirjoittanut vastalauseen jossa esitämme kolmeen mielestäni huonoimpaan pykälään

esitystä pidän erittäin ongelmallisena ihan samoista syistä kuin mitä edustaja myller jo tässä esitteli toteaisin myöskin sen että asiantuntijakuulemisessa suomen ympäristökeskus toi esille sen että säädöksiä ja niiden ymmärrettävyyttä koskeva tutkimus osoittaa että erityisesti laveasti kirjoitetut poikkeukset

on mielestäni epäloogista vastalauseessamme esitetään että jos purkuputken pää on lähempänä kuin seinä niin silloin sen joka on lähempänä etäisyys vesistöstä ratkaisee toinen ongelma on se että silloin kun mennään yli sadan metrin päähän rannasta eikä olla

esimerkiksi kylämäisen asutuksen alueella jossa on vanhaa asutusta ja huonot jätevedenpuhdistukset tai ei jätevedenpuhdistusta ollenkaan kunnilta viedään valta säädellä tämä on mielestäni erittäin huono asia ja sen takia esitän että

poikkeus olisi mahdollinen

herra puhemies en oikeastaan ymmärrä sitä että haukutaan vastalauseen tekijöitä saivartelusta kun he puhuvat tästä sadasta metristä torniainen ja ja hassi tässä hyvin kuvasivat jo sen että se on ongelmallista jos minulla on kahdeksankymmenen metrin purkuputki ja se on kahdenkymmenen metrin päässä vesistöstä niin on on aika lailla kummallista ajatella että se matka lasketaan talon seinästä siinä mielessä pidän kyllä sitä arvostelua saivarteluna enkä sitä että todellakin tähän metrimääräiseen epäkohtaan ollaan kiinnitetty huomiota toisaalta kummastuttaa se että vaikka keskustapuolueessa on ollut kova into siihen että kunnilla pitää olla enemmän mahdollisuutta kaavoituksen ratkaisemiseen niin tässä kohtaa sitten kunnilta ollaan viemässä se mahdollisuus

tuntemusta tällä lakiesityksellä kunnilta viedäänkin se valta siinä mielessä tämä on tosi ponnekas paikkaus siihen mikä aikanaan keskustapuolueen kannatuksen eduskuntavaaleissa romahdutti mutta nyt ammuttiin vähän tällä kohtaa vietiin kunnilta nyt sitä omaa päätäntävaltaa mitä tasavertaisuuteen tulee niin tietysti olisin henkilökohtaisesti toivonut ja varmasti saatan tulla tekemään lausumaehdotuksen että mahdollistettaisiin se että kunnilla olisi mahdollisuus yhdenvertaistaa ja ja tehdä tämä tasapuoliseksi niille ihmisille jotka ovat jo tehneet nämä investoinnit tätä lakia jyrkemmillä ja tiukemmilla säädöksillä antaa korvauksia niille mummoille ja papoille jotka tekivät sen investoinnin silloin sen ensimmäisen lain voimassa ollessa ja että valtio sitoutuu maksamaan nämä korvaus ja kohtuullistamisasiat näille

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen mukaan nyt ollaan puhuttu näistä poikkeuksista ja on totta että siellä on paljon poikkeuksia mutta asia ei todellakaan ole aivan mustavalkoinen jos otetaan se toinen näkökulma eli tämmöinen sosiaalinen näkökulma niin kunnilla on mahdollisuus siis kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan millä perusteella kunnan viranomainen voi myöntää luvan ei ole siis pakko myöntää mutta voi myöntää siellä on sosiaalisia perusteita joita ovat esimerkiksi korkea ikä

eli ei tämä nyt joka suhteessa ole niin moitittava kuin esimerkiksi edustaja myller nyt hieman antaa ymmärtää mutta minä myönnän että tämä on kompromissi joka on tehty

lähestymistapoja yhteen sovitellen lähtökohta niin kuin edustaja hassi sanoi ei ole meillä helppo koska tässä nyt ikään kuin paikataan sellaista joka on jo aikaisemmin tehty ja joudumme tekemään sitten kompromisseja

arvoisa herra puhemies tässä ympäristönsuojelulain muuttamisesityksessä saadaan loppuun se pitkä arvoton näytelmä joka alkoi vuonna kaksituhattaneljä silloinhan säädettiin ensimmäisen kerran tästä lakitasolla yritettiin viedä asiaa läpi korjata niitä aikanaan tehtyjä esityksiä siitä miten maaseudun asujien talojen jätevesiä käsiteltäisiin on nimittäin aivan käsittämätön näytelmä tämä farssi mikä tämän asian ympärillä on käyty se että se saadaan nyt loppuun on erittäin hyvä asia täydellinenhän tämä esitys ei vieläkään ole mutta on hyvä että se saadaan loppuun ja pankaa merkille arvoisat edustajakollegat myös se että tässä asiassa päästään nyt sille tasolle mitä suomen perustuslaki sanoo kansalaisille määrättävistä velvoitteista tulee määrätä lailla ei asetuksella eikä ympäristöministeriön ohjeilla vain lainsäädännöllä ja tarkasti lailla sille linjalle mitä tervehdin suurella ilolla tämä kun olisi aikanaan älytty ja kunnioitettu ihmisten mielipiteitä niin oltaisiin paljon pitemmällä edelleenhän tähän lakiesitykseen jää tämmöinen kunnan harkinta voidaanko myöntää poikkeuksia esimerkiksi edustaja kiurun jo mainitsemilla tavoilla vanhuuden sairauden työttömyyden tai jonkun muun perusteen nojalla tai esimerkiksi henkilölle jolla on muutto vaikka nyt sieltä maaseutuasunnosta omistamaansa kaupunkiasuntoon tai keskustaajamaan annetaan totta kai poikkeus niin että isoa remonttia ei tarvitse tehdä ja jos sitten sen hänen joku ostaa ja siihen muuttaa asumaan ja tekee remontin niin siinä yhteydessä asiat laitetaan kuntoon elikkä järki tässä asiassa on voittanut se että tämä arvoton näytelmä kesti näin pitkään jääköön suomen historiaan esimerkkinä lainsäädäntöhankkeesta jolla lähdettiin maaseudun ihmisen asumista kallistamaan tekemään kalliimmaksi sillä perusteella että saataisiin maaseutu autioitettua

se pissa aine kyllä valtavan väkevää kun on siellä naarvan vaaralla asumassa omakotitalossa normaalit aamuaskareet suorittaa vessanpönttöön ja sen jälkeen sitten vetää narusta ja sitten se aine imeytyskenttien kautta menee maaperään niin olen ihan satavarma että koskaan ikinä maailmassa kyseisestä tuotteesta ei mene yhtään milligrammaa ei minkään lajin aineita itämereen ei koskaan mutta katsokaapa mitä tapahtuu esimerkiksi pukinmäen jätevedenpuhdistamolla joka keväinen näytelmä

olen pari kertaa siitä keväällä kävellyt ohi ja sattumoisin juuri sillä hetkellä nämä luukut avattiin ja voin vakuuttaa teille hyvät ystävät että kokemus ei ollut miellyttävä ei hajuaistille eikä silmille sitä ihteään kellui vantaanjoen pinnassa paljon ja haju oli mieliin jäävä siitä menee kaikki tavarat suoraan itämereen ihan kaikki satojatuhansia kuutioita sitä ihteään menee suoraan itämereen ja naarvan mummon pissasta ei mene milligrammaakaan koskaan ikinä maailmassa suomen perustuslaissa on on tämmöinen tämmöinen niin sanottu suhteellisuuspykälä että se lainsäädäntö ei voi olla suhteetonta eli säädetyn asian pitää olla oikeassa suhteessa siihen tavoiteltuun päämäärään nähden näinhän perustuslaissa sanotaan tässä jätevesiasiassa ei ole suhteellisuudentajulla ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana mitään tekemistä järjettömyyden huippu jota on yritetty pyöritellä tavoitteena vain ja ainoastaan maaseudun ihmisten elämän tekeminen niin kalliiksi että sitten sieltä joutuu muuttamaan pois ja lopputulos on sitten suomi keskittyy tänne etelään tämä on yksi miljoonasta keinosta ei ainoa keino yksi miljoonasta keinosta ja arvoisa herra puhemies sanon vielä hyväksi lopuksi sen että älköön koskaan toistuko tämmöinen arvoton näytelmä enää suomen lainsäädäntöhistoriassa tällä hetkellä on vireillä ympäristöministeriössä sellainen uusi hulluus jonka nimi on viheryhteys sitä ollaan ajamassa kivin ja kirvein maakuntakaavoihin kontiolahden kunnan alueella on parhaillaan menossa kontioniemen asemakaava joka perustuu paikallisen maakuntaliiton laatimaan maakuntakaavaan ja sitten tietenkin yleiskaavaan jonka kunta on laatinut nyt siellä viheryhteys ja rakennuskiellot kuulemma haittaavat sitten kaavan toteutumista kaava ei ei etene ja rakentaminen seisoo kun katsoo lentokoneesta pohjois karjalan kohdalta niin kontiolahden kunta saattaa mennä silmien ohi huomaamatta kun kaikki on sitä samaa vihreää merta merta tämän takia toivon arvoisa herra puhemies että näissä asioissa saavutettaisiin joskus se maalaisjärki tällä tavalla millä nyt on tätä jätevesiasetusta hoidettu tämä on niin järjetön homma että älkää koskaan suomen historiassa tällaista tehkö enää jätevesiasetuksen murheellinen loppu on nyt meillä käsissä se on tässä minulla paperinipussa lakiesityksenä ja ympäristövaliokunnan mietintönä tunnen suurta surua maaseudun ihmisten puolesta että tämmöinen pelleily on maaseudun ihmisille heitetty nenän eteen syyttä suotta ilman minkäännäköistä järkeä ilman minkäännäköistä tavoitetta suojella itämerta tavoite oli vain maaseudun autioittaminen onneksi siinä ei vielä

niin näköjään uutta täkyä on koukussa ja nyt riippuu sitten meistä politikoista onko meillä tässä talossa järkeä asettaa virkamiehille jonkunasteinen tulppa että tämä järjettömyys loppuu tässä maassa ettei koskaan enää niin käy kuin tässä ympäristöministeriön maaseudun jätevesihankkeessa on käynyt tämä on varoittava esimerkki ja toivon mukaan se tulee jäämään viimeiseksi

mielenkiintoista että edustaja hoskonen sitä alkuperäistä jätevesiasetusta noin kovin sanoin soimaa kuvaa että sen tavoite olisi ollut autioittaa maaseutu asukkaista muistakaamme nyt kuitenkin että sen vuonna kaksituhattaneljä säädetyn alkuperäisen asetuksenhan sääti vanhasen hallitus että siihen nähden keskustalaisen edustaja hoskosen arvostelu oli oli yllättävän kovaa kovaa tässä keskustelussa on vuosien varrella kovin usein vedottu mökinmummoihin jos mökinmummoilla tarkoitetaan erityisesti iäkkäitä ihmisiä niin jo aikaisemmissa vaiheissahan on tästä velvoitteesta kokonaan vapautettu ne ihmiset jotka ovat täyttäneet kuuteenkymmeneenkahdeksaan viimeistään maaliskuussa kaksituhattayksitoista jos niillä mökinmummoilla tarkoitetaan ihmisiä jotka asuvat tämmöisissä perinteisissä mummonmökeissä missä on ulkohuussi ja kantovesi niin näitä kiinteistöjähän nämä jätevedenpuhdistusmääräykset eivät lainkaan koske eli tämä valitus mökinmummojen kurjasta kohtelusta on nyt kyllä hieman hieman väärään osuvaa arvostelua mitä tulee sitten siihen ketkä hyötyvät jätevesien paremmasta puhdistuksesta niin kyllä siitä hyötyvät eniten näiden alueiden enpä taida kahteenkymmeneen sekuntiin saada mahtumaan joten siirryn

pönttöön arvoisa puhemies kuten jo aikaisemmissa puheenvuoroissani totesin monet ympäristövaliokunnan kuulemat asiantuntijat muun muassa kunnat ja kuntaliitto totesivat että erityisen ongelmallisiksi nyt tämän muutoksen jälkeen jäävät ne alueet joissa on tiheää kylämäistä asutusta yli sadan metrin päässä rannasta valiokunnan mietinnössä todetaan että määrällisesti tällaista haja asutusta on eniten uudenmaan varsinais suomen ja pohjanmaan alueilla vesien ekologisen tilan parantamisen tarve on suurin ja kuormituksen päätyminen suoremmin vesistöön on todennäköisintä eli juuri sellaisilla alueilla missä asukkaat eniten itse selvimmin hyötyisivät siitä että jätevedenpuhdistusnormit säilytettäisiin nykyisellään hallitus poistaa

vanhojen kiinteistöjen suuren osan osalta nämä normit siihen asti kunnes nämä kiinteistöt myydään tai sitten peruskorjataan niin perusteellisesti että se vaatii rakennusluvan ja voidaan rinnastaa uudisrakentamiseen

oikeastaan tässä tuli nyt sanottua se mitä mitä halusin vielä

vielä täsmentää sen että nykyisissä rakennuksissa kun kiinteistö sijaitsee vesistöstä kauempana kuin sata metriä elikkä sen rakennuksen ulkoseinä jätevesijärjestelmä tulee saattaa perustason puhdistustasoa vastaavaksi kun kun kiinteistössä tehdään rakennusluvan vaativia uudisrakentamista vastaavia rakennustöitä jos siellä ei tehdä niitä uudisrakentamiseen verrattavia rakennustöitä niin siellä ei tarvitse tehdä

kun täällä keskusteluissa on tullut esille että kunnat eivät voisi vaikuttaa asioihin niin kyllä tosiasia on että hallituksen esitys ei muuta uuden rakennuksen rakentamista koskevia jätevesivaatimuksia jos kyse on uuden rakennuksen rakentamisesta kiinteistön tulee täyttää perustason puhdistusvaatimus ja jos kunta on antanut ympäristönsuojelumääräyksiä on puhdistusta sitä tasoa nostettava niiden edellyttämään ankarampaan tasoon tämä on tosiasia sitten vielä haluan sanoa ihan sen että koska tässä on kuitenkin niitä mahdollisesti tulkittavia asioita niin tähän tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota miten siellä kunnissa sitten toimitaan kyllä kunnat voivat myöskin vaikuttaa siihen kun poikkeuksia annetaan ihmisille niissä on paljon mahdollisuuksia kunnalla vaikuttaa mutta toivon että niissä sitä soveltamista myöskin noudatetaan ja siinä saattaa olla pieniä epäselvyyksiä

niin kuten totesin esityshän ei ole täydellinen se on kompromissi ja eräs osa sitä epätäydellisyyttä on juurikin tämä että määräykset koskevat uusia rakennuksia eli lähtökohtaisesti tässä kuitenkin korjataan ongelma jota ei edes ole varsinaisesti olemassa tässä edustaja hoskosen puheenvuorossa tuli esille mielenkiintoisia yksityiskohtia sanotaan että tieto lisää tuskaa ja kyllä se mielestäni on on aika tuskallista kuunneltavaa jos tätä lakiesitystä alun perin perusteltiin itämeren suojelulla tietysti on helppo ymmärtää järjetöntä lakiesitystä jos sen perustelun lähtökohta

se asettuu järkeviin uomiinsa onneksi en ollut tätä perustelua itse kuuntelemassa silloin eduskunnassa kyllä se on niin että kaikkien mökinmummojen jätevesijärjestelmiä valtavasti enemmän itämeren kannalta on merkitystä sillä että venäjä erityisesti pietari alueena kantaa vastuunsa omien jätevesiensä puhdistuksesta kuten nyt ovat vuosia myöhemmin tehneetkin suomalaisten ja eun rahoilla

arvoisa herra puhemies tämä laki on ollut viisitoista vuotta erilaisissa käymistiloissa ja nyt nyt sitten toivon mukaan tämä on näitä viimeisiä käsittelyjä niin että tätä ei lähdetä enää tämän jälkeen muuttamaan vaiheet vaiheet ovat olleet kyllä moninaiset ja rikkaat tässä on taustalla kuitenkin vesistönsuojelu meret meret ja järvet ovat meille erittäin tärkeitä ja niistä haluamme nauttia joitakin kohtia ottaisin esille esille ensimmäisenä nämä poikkeamistapaukset nämähän ovat aina harkinnanvaraisia ja aina myös sitten tehty määräajaksi tässä todella tarvitaan sitten hyvää selkeää yksinkertaista neuvontaa ja yleensäkin jo tämän muutoksen takia tarvitaan hyvää neuvontaa päivitystä ohjeille ja koulutuksia ehdottomasti jotta jokaisessa kunnassa sitten osataan toimia tämän uuden lain vaatimalla tavalla eräs kohta johon vielä kiinnitän huomiota on nämä laitteet jotka todella ovat monimuotoisia ja ja myös monenlaisia niissä on monenlaisia

tältä sitten vaaditaan kyllä kyllä tarkkailua niin kuin me valiokunnan mietinnössäkin toteamme

arvoisa herra puhemies vielä muutama asia jotta jää pöytäkirjoihin se mitä tästä asiasta olen ollut koko tämän hankkeen ajan mieltä jo alusta asti kun tämä ensimmäinen esitys tuli jan erik enestam oli muistamani mukaan silloin ympäristöministerinä ja sitä edellinen ympäristöministeri

sosialidemokraattien mandaatilla ollut ministeri tätä jo valmisteli mutta on turha kiistellä siitä kuka tämän aloitti on epäviisasta keskustella siitä asiasta olen koko poliittisen historiani ajan

tämä hanke on järjetön olen sitä mieltä ollut koko ajan ja olen sen tuonut julki se löytyy muun muassa vuoden kaksituhattaneljä keskustan puoluevaltuuskunnan kokouspöytäkirjasta johon annoin lausuman että tässä hommassa ei ole mitään järkeä ja olen edelleen samaa mieltä mitä tulee sen ilomantsilaisen mökinmummon talon varustuksiin niin kyllä on levittynyt niin pitkälle että siellä niissäkin mökeissä on vesijohdot ja viemärit aivan kuten sivistysvaltiossa kuunaan on tapana olla ja niissä mökeissä muuten on tänä päivänä jo valokuitukin jotta siellä voidaan sadan megan laajakaistayhteydellä katsoa televisiota ja hoitaa nettipankit sun muut tällä hetkellähän tässä talossa on televisioyhteydet täysin poikki että jos siitä sivistyksestä keskustellaan niin siitä voidaan sitten keskustella mutta nämä kaikki sivistyksen antamat mahdollisuudet ja tekniikan antamat mahdollisuudet ovat kotikunnassani täysin käytössä sadan megan laajakaista toimii vesivessoja on käytetty pitkään ja puusaunaa lämmitetään en tiedä onko se ympäristörikos mutta näin vain tehdään joka tapauksessa tiedän että pitkän kokemukseni aikana yhtään ilomantsilaista kaivoa tai itärajan ihmisten kaivoa ei ole jätevesijärjestelmien takia koskaan pilattu ei ole tarvinnut uutta kaivoa yhteenkään taloon kaivaa sen takia elikkä tämä koko jätevesiasetus on täyttä hömppää täyttä turhuutta sen takia että valtiovalta lähtee yhtä yhtä kansanryhmää vastaan toimimaan se on minun mielestäni suhteetonta se on järjetöntä ja sillä on joku muu päämäärä kuin ympäristönsuojelu ympäristönsuojelua kannatan mutta siinäkin asiassa pitää olla järki kädessä ettei hulluuksia tehdä minkä takia satojatuhansia kuutioita sitä ihteään päästetään suoraan itämereen edustaja hassi en ole nähnyt teidän missään puheenvuoroissanne vastustavan näitä kevättulvien aiheuttamia ongelmia kun tässäkin kaupungissa lähes miljoonan ihmisen jätevedet menevät hetken aikaa suoraan itämereen kun eivät kerta kaikkiaan portit portit enää riitä eivätkä järjestelmät ota vastaan mitään niin silloin avataan portit jotta vältytään vielä isommilta vahingoilta en tiedä kenen vika se on mutta jos te aiotte vähän priorisoida noita toimianne niin kannattaa ehkä kohde valita vähän huolellisemmin sadattuhannet kuutiot sitä itseään on naarvan mökinmummon pieneen pissaan verrattuna pikkuisen eri luokan asia ja toivoisin että tässä asiassa löytyisi järki sama koskee näitä maakuntakaavoja ja niihin tulevia viheryhteyksiä meidän kotimaakunnassa ei kerta kaikkiaan ole enää semmoisia uhkia jotka tätä luontoa uhkaisivat ei ole tämä lakikaan hallituksen esitys numero satakaksikymmentäkahdeksan mikään uhka näille ihmisille ainut uhka on se näköalattomuus ja se järjettömyys mikä tässä maassa vallitsee kun kaikki pitää saada tänne etelä suomeen asumaan siinä on se tämän suomalaisen yhteiskunnan suuri ongelma se ei ole tämä jätevesiasetus tai siitä tehty laki arvoisa herra puhemies hyväksi lopuksi vielä sanon sen että tämän hankkeen tiimoilta edelleen eri euroopan unionin rahoittamien hankkeiden kautta tänäkin päivänä maaseudulla kiertää kaiken maailman hankekoordinaattoreita nuoria miehiä ja ja naisia joilla on ympäristöministeriön hanke takanaan ja he pelottelevat ihmisiä että jos ette tee sitä ettekä tee tätä niin joudutte sitten kadotukseen tai johonkin muuhun kirkonkiroukseen tai valtio antaa teille isot sakot nimittäin satuin pari kesää sitten eräässä ilomantsilaisessa talossa ystävääni tervehtimässä kun kävin tilanteeseen jossa tällainen jätevesineuvoja tuli pelottelemaan talon väkeä että kun teillä on tämmöinen järjestelmä ja täällä ei mikään toimi

pyydämme välittömästi poistumaan elikkä tällä asialla on ihmisiä peloteltu rahasteltu uhkailtu ja tehty kaikki mahdolliset koiruudet jotka rikoslaissa tunnetaan jollakin muulla nimikkeellä kuin kohteliaana käytöksenä vieläkö me tätä ilveilyä haluamme jatkaa toivon omalta osaltani hartaasti että tämä ilveily loppuu tähän ja lopetetaan myös se maaseudun ihmisten jahtaaminen koska jos joku siellä haluaa elää ja viljellä maata tai elää metsätaloudella tai jollakin muulla elinkeinolla niin annetaan hänelle siihen aito mahdollisuus se on samanlainen suomen kansalainen ja hyödyllinen kansalainen tässä maassa kuten täällä kaupungissa asuvat ovat hyödyllisiä suomalaisia arvostan heitä suuresti mutta kysymys ei ole ihmisten arvostamisesta kysymys on siitä että kohtelemme koko maata tasa arvoisesti ja sitä haluan peräänkuuluttaa tältäkin istunnolta olen sen aatteen vankkumaton kannattaja tänä päivänä ja vielä ensi vuonnakin

arvoisa puhemies meillä on vahva usko lainsäädäntöön mutta myös terveen arkijärjen käyttö on sallittu tällaista omavastuuta ihmisten omavastuuta lähiympäristöstään ei voi liikaa korostaa tampereella kaukajärven ympäristössä tehdään yhdistysmuotoisesti työtä lähijärven hyväksi ja aina se ei välttämättä onnistu

siellä järjestetään vuosittain järven järven hyväksi kaukajärven yliuinti jonka varat käytetään siis järven puhdistustyön hyväksi muistan kun vuonna kaksituhattaneljätoista pari päivää tuon tapahtuman jälkeen ainakin sata ihmistä sairastui vakavasti vatsasairauteen syy ei tainnut ikinä selvitä mutta sen verran tiedetään että ihmisestä ne bakteerit ja jätökset ilmeisesti olivat peräisin mitkä taudit aiheuttivat sellainen vastuu on meillä kaikilla valitettavasti joudun lähes viikoittain katsomaan uimarantaa jossa käytetään kotieläimiä koiria viihdyttämässä ja ja tekemässä sitten tarpeitaan siellä ja siihen liittyy merkittävä terveysriski ei sitä lainsäädännöllä voi eikä kaikkea pidä lähteä ohjeistamaan ihmisellä täytyy olla myös normaalia vastuuta lähiympäristöstään itämerestä on puhuttu paljon se on yksi saastuneimmista ellei peräti saastunein maailman meristä valitettavasti mutta siellä on paljon hyvääkin tapahtunut esimerkiksi suomenlahden itäosa ja pietarin jätevedet paljon paremmalla mallilla kuin joitakin vuosia sitten ymmärtääkseni noin yhdeksänkymmentä prosenttia pietarin jätevesistä nykyään puhdistetaan tosin on tietysti totta että se kymmenen prosenttiakin vastaa melkoisen väkimäärän päästöjä kaliningradin alue on sitten toinen haaste itämerellä joka pitäisi saada ratkaistua

arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan jäsenten puheenvuorot tässä keskustelussa ovat olleet hyvin asiallisia myös hallituspuolueiden taholta kiitos siitä edustajille kiuru torniainen ja ja kosonen

nyt kommentoida tätä edustaja mäkelän väitettä siitä että tässä korjataan ongelmaa jota ei ole olemassa kuitenkin kuten jo aikaisemmin totesin ja kuten myös ympäristövaliokunnan mietinnössä todetaan haja asutus ainakin vielä kaksi vuotta sitten aiheutti kolmetoista prosenttia meidän vesistöjemme fosforikuormituksesta siis siitä rehevöittävästä kuormituksesta joka ruokkii sinilevää ja limoittumista ja oli maatalouden jälkeen selvästi seuraavaksi suurin kuormituslähde kysymys ei ole olemattomasta ongelmasta kysymys ei ole pelkästään itämeren suojelusta tosin siitäkin ensisijaisesti on kysymys ihmisten lähivesien suojelusta ja toistan vielä sen mitä äsken totesin että määrällisesti haja asutusta on eniten uudenmaan varsinais suomen ja pohjanmaan alueilla ja näillä alueilla vesien niiden omien lähivesien ekologisen tilan parantamisen tarve on suurin ja kuormituksen päätyminen suoremmin vesistöön todennäköisintä nämä ovat kaikki myöskin rannikkoalueita eli ne ovat paitsi näiden asukkaiden omien lähivesien kunnon myöskin itämeren

kommenttina tähän ongelman olemassaoloon ja sen suuruuteen haja asutusalueet ja maaseutu ovat tyhjentyneet vuosikymmeniä vuosisadan alusta varmaankin mutta erityisesti seitsemänkymmentä luvun jälkeen kaupungistuminen on aina vain kasvanut ja väestö maaseudulla vähentynyt oliko tämä ongelma olemassa esimerkiksi viisikymmentä luvulla kuusikymmentä luvulla kun ihmisiä asui maaseudulla huomattavasti enemmän en pysty uskomaan että ulostaminen olisi absoluuttisesti lisääntynyt niistä vuosikymmenistä tähän vuosikymmeneen mennessä per henkilö eli kyllä tässä on nyt kaksituhatta luvulla keksitty ihan uusi ongelma jota aikaisemmin ei ollut keksittykään ja sitä on lähdetty paikkaamaan

arvoisa puhemies minä olen asunut maaseudulla viisikymmentä luvulla sekä ympäri vuoden yhden vuoden ajan lapsuudessani että lapsuuteni kaikki kesät ja silloin kyllä pääsääntö oli oli ulkohuussit ja sellaisia kiinteistöjähän joissa edelleen on ulkohuussit ja kantovesi mikä silloin oli aika yleinen käytäntö maalla myöskin vakituisissa asunnoissa

arvoisa herra puhemies kun tämä keskustelu kääntyi kääntyi siihen onko haja asutusalueilla ongelma niin ongelma on siinä nykyistä jätevesiasetusta tulkitaan eri puolilla suomea ja siinä tulkinnassa on erilaisuuksia hyvinkin paljon tämä hallituksen lakiesitys lähtee siitä että nyt selkiytetään milloin on tehtävä jotakin miten on tehtävä jotakin ja se raja on nyt asetettu siihen sataan metriin siitä rakennuksen ulkoseinästä sinne vesistöön kun ollaan lähempänä sitä vesistöä kerrotaan mitä tehdään ja kun ollaan kauempana kuin sata metriä siitä vesistöstä niin ainoastaan silloin tehdään kun rakennukseen tehdään

nyt asiaa selkiytetään nimenomaan ja myöskin samalla kohtuullistetaan sitä mitä on tehtävä kun sitten taas on näitä poikkeamia niin niissä on sitä tulkintaa mutta kyllä suurin ongelma on se että ihmiset eivät ole tienneet milloin heidän tulee tehdä jotakin ja milloin

siellä kauppiaat kiersivät ja kertoivat taivaat ja ja mannut miten ne puhdistuslaitteet toimivat ja ihmiset rupesivat korjaamaan kun ei olisi välttämättä tarvinnut tehdä mitään korjauksia nyt tätä asiaa selkiytetään milloin tarvitsee tehdä ja miten tarvitsee tehdä

arvoisa herra puhemies juuri näin kuten edustaja torniainen tuossa mainitsi tässä prosessissa on ollut myös ikäviä vaiheita nimenomaan markkinavoimien toimesta eli ihmisiä on johdettu harhaan ja ihmiset ovat joutuneet maksamaan tolkuttomia summia joistakin

tuonne itämereen ja kun näitä risteilijöitä kulkee tuolla itämerellä useita kesäisin niin se on se on aivan aivan järjetöntä toimintaa onneksi ovat itämeren ympäristön maat sitoutuneet nytten ja muutaman vuoden kuluttua tämä tämä kielto asettuu voimaan niin että saamme tämänkin asian vihdoin järjestykseen